päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan muistutan siitä että kysymykset kohdistettaisiin asianomaiselle sektoriministerille

edustaja filatov

yksi euro joka panostetaan vapaaehtoistoimintaan tuottaa yhteiskuntaan kuuden euron hyödyn tämän lisäksi järjestöt myös työllistävät kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia

yhdessä hankkeessa jossa

työllisyyshankkeen aikana koska he olivat niin vaikeassa tilanteessa elikkä kyse on todella haastavasta ryhmästä ja nyt hallitus on ajamassa tätä järjestöjen työllistämistä alas hyvin voimakkaasti ihmisiltä on tullut hätääntyneitä viestejä mitä tapahtuu ja moni hyvä toiminto ajautuu nyt alas kysyisinkin työministeriltä mitä

puhemies järjestöt paitsi työllistävät myös tuottavat monenlaista yhteiskunnallista hyvää jota markkinoilta ei voi saada sotaveteraanien kotipalvelua omakotitalkkaritoimintaa joka auttaa ikääntyneitä ihmisiä asumaan kotona sprn kontteja harrastusmahdollisuuksia nuorille ja monia monia muita toimintoja ja jotta tämä kokonaisuus voi

meillä on vetureita ja tekijöitä tällä puolella niin siihen tarvitaan usein niitä sataprosenttisiakin työllistämistukia hallitus

on kolmentuhannen henkilötyövuoden katon järjestöjen

luopua tästä katosta koska tiedän

arvoisa puhemies järjestöissä tehdään sellaisia tehtäviä joita mikään muu taho yhteiskunnassa ei hoida ja näistä edustaja filatov äsken mainitsikin tämä usein satunnaista eikä sille ole kaupallisia tarjoajia tai sitten toisaalta asiakkaiden maksukyky ei yllä näiden markkinahintaisten palvelujen maksamiseen onko teillä ministeri käsitystä siitä mitä kaikkea jää tekemättä jos rahoitus ajetaan järjestöistä alas mitä näille ihmisille ja heidän kannaltaan tärkeille palveluille tapahtuu jos sotaveteraanit eivät saa enää kotiapua tai ikäihmisille ei voida tehdä kauppapalveluja tai lumenluonti lakkaa tai jotain muuta vastaavaa kysynkin uudestaan ministeri lindströmiltä miksi ette anna järjestöjen organisoida tätä arvokasta ja yhteiskunnan kannalta

arvoisa rouva puhemies tuoreen selvityksen mukaan uhka työttömyydestä on yksi suurimmista tulevaisuuden peloista joita suomalaisilla on kun maahan saatiin kilpailukykysopimus aika moni kuvitteli että sen jälkeen työelämässä on rauhallista mutta sen jälkeen hallitus on tehnyt lukemattomia leikkauksia mikä automaattisesti vaikuttaa myös työllisyyteen työttömyysturvan kestoa on lyhennetty sen tasoa on heikennetty yritysten takaisinottovelvollisuutta on pienennetty ja omavastuita on lisätty viime keväänä puhuimme paljon työnäytekokeilusta joka sai aika myrskyisää palautetta nyt kuitenkin hallituksen työlistalle on otettu takaisin rekrytointikokeilu ja sen eteenpäinvieminen tuntuu siltä että samaa asiaa ikään kuin tarjottaisiin nyt vähän eri lailla paketoituna onko hallitus valmis tekemään muutoksia rekrytointikokeiluun vai avataanko suomalaisille yrityksille mahdollisuus palkata kuukaudeksi työtön palkattomaan

arvoisa rouva puhemies kansalaiset ottavat usein yhteyttä näistä keskustelun perusteella ja toivovat että ministeri kertoisi mitä tämä tarkoitti kun te tänäänkin puhuitte että passiivista rahaa otetaan aktiivikäyttöön voitteko avata sitä tietysti kansalaisille se ei aukea kovin helposti ja muistanko oikein että nyt on tullut sdpltä kovaa kritiikkiä hallituksen työllistämistoimiin mutta tämä rinteen malli josta on puhuttu olisi

todellakin se hallituksen malli on se että valtion maksamaa työttömyysetuutta voitaisiin vuoden alusta alkaen käyttää palkkatukeen starttirahaan

siellä siirretään rahaa budjetin sisällä eli ei oteta uutta rahaa jos olen oikein ymmärtänyt olen monesti koettanut kysyä

onko

mutta kukaan teistä ei ole vastannut minulle tähän kysymykseen minkälainen tämä malli oikeasti on onko se kustannusneutraali vai ei

tässä sdpn mallissa otetaan työttömyysturvan peruspäiväraha päivässä ja se otetaan kuuden kuukauden jälkeen kuusi kuukautta on se raja jolloinka työllistyminen todella vaikeutuu ja sitä kolmenkymmenenkahden pilkku kahdeksankymmenen palkkatukimallista työllisyysseteliä saa kolmesataa päivää ilman byrokratiaa sillä pääsee töihin minä en ymmärrä mistä tämmöiset luvut tulevat kun kysymys on siitä että käytetään olemassa olevaa rahaa joka joka tapauksessa maksettaisiin ainoa tässä joka tuottaa merkittävästi kustannussäästöjä koko julkiseen talouteen on se ansioturvan osa jos ansioturvalla oleva ihminen menee töihin tällä palkkasetelillä tässä ei ole mitään epäselvää ongelmaa tämän asian suhteen

pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä ei ole koskaan ollut suomessa niin suuri kuin nyt yli kolmekymmentäviisi prosenttia ja se jatkaa ennusteen mukaan kasvuaan tulevina vuosina tämä ei ole opposition propagandaa vaan tämä on suoraan työ ja elinkeinoministeriön tiedotteesta ja ennusteesta meillä varmasti on kaikilla yhteinen huoli pitkäaikaistyöttömistä mutta te ministeri varsin hyvin tiedätte että järjestöissä joilla ei ole mahdollisuutta kovin laajaan omavarainhankintaan tarvitaan myös tuota sata prosenttista tukea ja jos sille asetetaan kolmentuhannen henkilötyövuoden katto niin se tulee tarkoittamaan sitä että katkeaa vaikeimmassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien poluttaminen eli se että ensin mennään sinne kuntoutukseen ja sitten mennään työkokeiluun ja sen jälkeen ikään kuin palkkioksi päästään ihan oikealla palkalla tekemään työtä ja tällä mallilla te tarjoatte pelkästään näitä palkattomia aktiivisen työvoimapolitiikan toimia vaikeassa asemassa oleville työttömille onko tämä teidän mielestänne reilua ettekö voisi luopua siitä katosta
arvoisa rouva puhemies hallitus päättää yhdessä omat linjauksensa ja ei se muuta niitä täältä aitiosta käsin minä muistutan vain siitä että me olemme tehneet valtavan määrän erilaisia uudistuksia joustavaa turvallista työlainsäädäntöä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan työhön kannustavaan sosiaaliturvaan että pitkäaikaistyöttömyys on liian suurissa lukemissa se on aivan totta ja voin vakuuttaa että hallitus tekee kaikkensa ratkaistakseen tämän mutta tämä ei ratkea millään taikatempulla se tulee hiipimällä ja se lähtee hiipimällä se on näin ja me emme ole ole luovuttaneet sen edessä me teemme paljon toimenpiteitä sellaisia toimenpiteitä joita aikaisemmat hallitukset eivät jostain syystä ole edes

seuraava kysymys edustaja olli poika parviainen
arvoisa rouva puhemies monet meistä ovat saaneet avunpyynnön irakilaiselta alilta ja leskirouva linnealta ali on saanut tammikuussa turvapaikan ja hänellä on oikeus perheenyhdistämiseen teoriassa alin neljä ja kuusi vuotiaat tyttäret ja vaimo piileskelevät yhä irakissa sillä he eivät pääse suomen ankaran suurlähetystöön jättämään hakemusta samassa tilanteessa ovat myös monet syyrialaiset käytännössä ainoa este perheiden välillä on asetus jonka liitteen taulukko määrää sen että irakilaisten ja syyrialaisten konsuliasiat käsitellään vain ainoastaan ankarassa mutta ankaraan ei pääse tämä tuntuu kafkamaiselta tämä konsuliasetuksen taulukko siis erottaa ihmisiä perheistään ali on vedonnut meihin että perhe pääsisi jättämään hakemuksensa johonkin muuhun lähetystöön pääministeri sipilä teillä on suomen pääministerinä valta muuttaa tämä asetus helposti kynänvedolla aiotteko käyttää valtaanne jotta nämä perheet saadaan vihdoin yhteen

rouva puhemies tämä on erittäin tärkeä kysymys siitäkin syystä että sinänsä tämä ongelmahan ei ole suomessa vaan se on kerta kaikkiaan siellä turkissa nyt kun tämä on selvinnyt että se on niin vaikea että se ei kerta kaikkiaan siellä ratkea niin minä olen lähettänyt nyt pyynnön ulkoministeriöön että he arvioisivat uudelleen sen mahdollisuuden että muissakin maissa pystyttäisiin näitä asioita käsittelemään valitettavasti ministeri soini ei ole nyt tänään paikalla että hän voisi tähän vastata mutta voitte olla täysin vakuuttunut siitä että se ratkaisu kyllä pyritään löytämään että ei tarvitsisi turkin käytäntöjen vuoksi kärsiä pyydän

arvoisa puhemies kiitos sisäministeri risikolle vastauksesta suomi on vedonnut ruotsin linjaan turvallisuusarvioissaan ja sisäisen paon käytön mahdollisuudessa silti suomen ja ruotsin turvapaikkakäytännössä on edelleen eroja suomen linja on tunnetusti kiristynyt tänä vuonna selvästi tammikuussa kahdeksankymmentä prosenttia irakilaisten saamista päätöksistä oli myönteisiä kun elokuussa luku oli noin viisitoista prosenttia ruotsi linjasi juuri irakin turvallisuustilanteen heikentyneen mikä rajaa sisäisen paon mahdollisuutta eli siirtymistä maan sisällä alueelta toiselle suomessa helsingin hallinto oikeus linjasi ettei esimerkiksi mosulilaista sunniarabia voi palauttaa suuren henkilökohtaisen uhan vuoksi bagdadiin nämä ovat vakavia viestejä siitä että suomen turvapaikkapolitiikassa on ylitetty mielestäni hyväksyttävyyden rajoja aikooko suomi muuttaa linjaansa sisäministeri risikko
arvoisa arvoisa rouva puhemies joka ikinen hakemus käsitellään erikseen joka ikinen hakemus siinä käytetään myös sitä maatietoa hyväksi meillä on maahanmuuttovirastossa maatietoyksikkö joka jatkuvasti selvittää minkälainen tilanne siellä palautusmaassa sitten mahdollisesti on tämä hallinto oikeuden päätös joka nyt on tullut joka estää että ei voi lähettää bagdadiin ei voi

tällaista sisäistä pakoa määrättyjen henkilöiden kohdalla noudattaa tullaan ottamaan huomioon ja vakavasti tämä tulee muuttamaan näistä maista näistä kohteista tulevien henkilöiden hakemusten käsittelyä kyllä mutta nyt kun te viittasitte siihen että meillä olisi jotenkin kireämpää kuin ruotsissa niin ruotsi ei esimerkiksi ole tehnyt tällaista päätöstä minkä nyt meidän hallinto oikeus on tehnyt tässä suhteessa nyt onkin käynyt toisinpäin elikkä nyt

värderade talman edustaja parviainen kysyi perheenyhdistämisistä tämähän on kohtalaisen pitkä prosessi niin kuin se nyt hoidetaan meillä iloksemme kuulimme että että sen voi nyt käynnistää sähköisesti mutta ennen kuin positiivinen päätös tulee pitää myöskin perheside todeta dna kokeen kautta olisiko mahdollista että tämä vaihe tehtäisiin vasta suomessa jolloin yksi este taas poistuisi perheenyhdistämisen tieltä

rouva puhemies siis tämä on ihan hyvä ajatus sinänsä että että voisi tehdä vasta suomessa mutta kun sitten taas ajattelen sitä yksilöä itseä että jos on kuitenkin niin että hänellä ei ole tänne tähän perheenyhdistämiseen niin eikö se olisi aina parempi että se tulisi mahdollisimman hyvissä ajoin hänelle tietoon tämäkin esityksenne otetaan toki vakavasti ja arvioidaan sitä mutta itse näkisin yksilön kannalta että mitä nopeammin hän saa sen tiedon mitä nopeammin hänelle ne testaukset tehdään sitä nopeammin asiat rullaavat eikä tarvitse tulla maasta toiseen odotella joka vaiheessa ja tehdä testejä elikkä mitä nopeammin sen

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa keväällä kaksituhattaviisitoista luvattiin kiristää perheenyhdistämisen kriteereitä eurooppalaiselle tasolle muutenkin kuin vain näiden tulorajojen osalta samoin luvattiin noin vuosi sitten kun tehtiin kohdan maahanmuuttopoliittinen työlista kysynkin nyt vastaavalta ministeriltä missä vaiheessa nämä

rouva puhemies todella viime keväänähän tehtiin myöskin sellainen päätös että ne perheenyhdistämisen kriteerit

myös vanhoja perheitä eivät ainoastaan uusia perheitä ja tämä on tulkittu määrätynlaiseksi kiristämiseksi silloin on arvioitu myöskin pitääkö joitain muitakin asioita tehdä ja on ihan tehty päätöksiäkin

meillä nyt tällä hetkellä tällainen pohjoismainen selvitys kohta valmistuu elikkä nyt on selvitelty miten muissa maissa on ihan faktat siitä ja sen perusteella katsotaan sitten miten suomessa tehdään jatkossa sen nyt olen huomannut niin kuin täällä äskeisessä kysymyksessäkin tuli että että perheenyhdistäminen ei mitään helppoa ole eikä suomi ole missään nimessä mitenkään vetovoimainen tässäkään suhteessa mutta kyllä me ilman muuta katsomme myöskin mitä käytäntöjä perheenyhdistämisen kriteereissä muissa maissa on ja toimimme sitten yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti

arvoisa puhemies on tärkeää tänä aikana kun maailma on epävakaassa tilassa että suomi on maa joka kunnioittaa aina ihmisoikeuksia ja ja puolustaa ihmisarvoa omassa politiikassaan mutta myös kansainvälisesti kehitysyhteistyössä ja ulkopolitiikassaan

hallituksella on vastuu omien lakiesitystensä perustuslainmukaisuuden arvioimisesta jo ennakkoon ja haluaisin kysyä teiltä pääministeri miten pidätte huolen siitä että hallitus toiminnassaan varmistaa että lait ovat perustuslain mukaisia koska ennenkin on tullut näitä poikkeuksia joihin perustuslakivaliokunta on joutunut puuttumaan lasten oikeutta oikeusapuun

arvoisa rouva puhemies lakia valmisteltaessa tehdään aina myöskin perustuslakitarkastelu jokaisen hallituksen jokaisen hallituskauden aikana tulee sellaisia tapauksia joista sitten huomataan perustuslakivaliokuntakäsittelyssä että perustuslain näkökulmasta ongelmallisia ja silloin hallituksen tehtävänä on vetää ne pois tai muuttaa esitystä sillä tavalla että se kestää perustuslakitarkastelun ja näin on tässä tapauksessa käynyt me olemme myöskin perustaneet nyt

valtioneuvoston kansliaan lainsäädännön arviointineuvoston joka tekee myöskin ennakoivasti tällaista arviointia se on ollut käytössä tämän vuoden keväästä ja olemme saaneet hyvää palautetta rakentavaakin kritiikkiä valmisteluvaiheessa hallituksen esityksistä sitäkin kautta tämä prosessi tulee

seuraava kysymys edustaja pekonen
arvoisa puhemies koko suomi ehti jo huokaista helpotuksesta kun hallitus ilmoitti peruvansa päätöksen heikentää hoitajamitoitusta vanhustenhoivassa helpotuksen huokaus muuttui kuitenkin epätoivoon kun kävi ilmi että hoitajamitoituksella haettua säästötavoitetta ei kuitenkaan unohdettu hallitus kaavailee siis edelleen miljoonasäästöjä vanhustenhuollossa säästöjä haetaan alentamalla laskettavan henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksia mitoitukseen voitaisiin siis tulevaisuudessa laskea mukaan opiskelijoita osastoapulaisia laitoshuoltajia ja niin edelleen vastaavasti hoitoalan ammattilaisia eli sairaanhoitajia ja lähihoitajia olisi osastoilla vähemmän ilmeisesti hallituksen laskuopissa keittäjät ja talonmiehetkin ovat hoitajia arvoisa puhemies kysyn ministeriltä näettekö mitään riskiä siinä että vanhuksilla ei enää jatkossa ole

keittäjän ja talonmiehenkin ammatti on kunnioitettava ja silläkin on merkitystä yhteisön kannalta millaisia henkilöitä kyseisissä tehtävissä on mutta ei tähän hoitajamitoitukseen jatkossakaan lasketa keittäjää eikä talonmiestä vaan lasketaan koulutuksen saaneita sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia jotka ovat arjessa niitten ihmisten kanssa jotka ovat seitsemän kautta kahdessakymmenessäneljässä tuetussa asumisessa ja ja kokoaikaista hoitoa ja huolenpitoa edellyttävässä tilanteessa näiltä osin ammattilaisuus osaaminen säilyy varmuudella hoitajamitoitusta nolla pilkku viisi tämä hallitus ei muuta ja ehtipä siitä aika moni opposition edustajakin jo kunnian itselleen ottaa

puhemies tein itse superin haastamana maanantaina työvuoron vanhustenhoivassa riihimäellä hoitajien viesti oli varsin selvä säästöjä ei tule hakea hyvän hoidon kustannuksella kyllä hoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää ja raskasta työtä ympäri suomen jaksamisensa äärirajoilla olen aidosti huolissani koulutettujen hoitajien jaksamisesta kasvavan työtaakan alla onko tämä nyt kuitenkin se keino millä te hallituksessa osoitatte kunnioitusta hoitohenkilöstöä kohtaan kohtaan että tätä hoitajan kelpoisuusvaatimusta ollaan laventamassa kysyn teiltä ministeri rehula mikä on hallituksen lahja suomen vanhuksille sata vuotta täyttävässä suomessa aikooko hallitus nyt vihdoin lopettaa nämä silmänkääntöyritykset ja aidosti luopua näistä säästötavoitteista vanhustenhuollossa
arvoisa rouva puhemies meillä on lainsäädäntö joka lähtee siitä että ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa se hoitoisuus on avainasia millaisia ihmisiä kyseisissä asumisyksiköissä millaisia ihmisiä kussakin ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan vaateen omaavien ihmisten palveluyksikössä on tämä on ykkösasia toisekseen vanhustenhuollon laatusuosituksen jota ollaan uudistamassa yhtenä osana on tämä hoitajamitoitus jatkossakin ammattilaiset nolla pilkku viisi on se alin raja lasketaan tähän nolla pilkku viiteen meillä on tänä päivänä tilanne jossa viimeisimpien tietojen mukaan keskiarvo on nolla pilkku kuusikymmentäkolme hoitajaa per per henkilö

puhemies luulen että kaikki edustajat ovat samaa mieltä siitä että politiikassakin kiitosta pitää antaa silloin kun sille on perustetta minä monen muun suomalaisen tavoin ehdin jo ilahtua tästä tiedosta että hallitus peruu aikeensa laskea hoitajamitoitusta mutta tämä ilo muuttui minun ja monen muunkin suomalaisen kohdalla syväksi pettymykseksi kun kävi ilmi että hallitus edelleen pitää kiinni tästä seitsemänkymmenen miljoonan säästötavoitteesta vanhuspalveluiden osalta siitä tässä on kyse että te edelleen aiotte säästää seitsemänkymmentä miljoonaa vanhusten hyvän hoidon henkilöstön jaksamisen kustannuksella tällä kertaa muuttamalla ja laskemalla näitä kelpoisuusehtoja

arvoisa rouva puhemies meillä on täydet edellytykset ja mahdollisuudet huolehtia tämän hallituksen linjaaman seitsemänkymmenen miljoonan euron sisältö niin että tähän hoitajamitoitukseen ei tarvitse puuttua se on nolla pilkku viisi se perusta ja pohja piste ammattilaiset huolehtivat jatkossakin koulutetut ihmiset sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset niistä ihmisistä jotka jotka sen ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan hoivan tarvitsevat miten tämä tehdään näiltä osin hallitus on kirjannut budjettikirjaan sen menetelmän sen tavan joka täällä on aika montaa kertaa käyty nyt joka on kokonaisuus katsotaan muun muassa teknologian mahdollistaminen ja hyödyntäminen ja siinä koetetaan purkaa byrokratiaa joka liittyy esimerkiksi yritysten lupakäytäntöihin ja niin edelleen semmoisilla tavoilla se seitsemänkymmentä miljoonaa saadaan kasaan hoidon ja hoivan tasosta ei tingitä

puhemies minusta jotakin ihan hyvää tämän salin väen huolesta ikäihmisten hoivasta kertoo se että syksyn mittaan kyselytunneilla tätä teemaa on sivuttu hyvin monesti olen itse miettinyt että väistämättä ikäihmisten paremman hoivan ja tulevaisuuden yhteydessä meidän olisi rohkeasti puhuttava myös digitalisaation ja teknologian hyvistä puolista huomaan että aihe tuntuu myös hieman pelottavalta ja väistämättä ajatukset johtavat siihen tulevatko sitten robotit ihmisten tilalle hoitamaan kun kysymyksen pitäisi olla siitä mihin kaikkeen sitä voidaan hyödyntää niin että aikaa varsinaiselle kohtaamiselle ja hoivalle jää enemmän olen miettinyt vaikkapa annosjakelun lisäämistä lääkkeiden jaossa ja sitä kautta hoivatyöhön ajan jäämistä enemmän tai teknologian hyötyä ikäihmisten turvallisuudessa millaisia ajatuksia ministerillä tästä teemasta
arvoisa rouva puhemies mikään teknologia mikään digitalisaatio ei tule korvaamaan ihmistä tilanteessa jossa henkilö ympärivuorokautisesti asuu ja elää tilanteessa ja elämäntilanteessa jossa hoidon ja hoivan ammattilaisten tarve on olemassa mikään digitalisaatio mikään sähköinen järjestelmä ei tule korvaamaan toista ihmistä tässä nyt rakennetaan yksi keskeinen ajatus on se että ammattilainen pystyy kohtaamaan sen toisen ihmisen ja antamaan sen hoidon ja hoivan mitä ihmisen tarvitsee antaa teknologia tulee merkittävällä tavalla tätä hyödyntämään

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että hallitus on tässä asiassa vetänyt esityksensä takaisin ja perääntynyt siitä on tärkeätä että jokainen ihminen jokainen vanhus tuntee olonsa turvalliseksi mutta miten hallitus aikoo informoida nyt meidän kuntia niin että joka kunnassa tiedetään miten tämä hoitajamitoitus todellisuudessa lasketaan että täällä nyt asiat menevät ja kommunikointi menee oikealla tavalla eteenpäin

on tehty ja täsmällisemmin kun edellinen laatusuositus niin sen jälkeen muutos koulutusmaailmassa on ollut sellainen että meillä on ihan uusia ammattiryhmiä jotka ovat mukana vanhustenhoidossa ja hoivassa näiltä osin se mikä on laatusuositus joka on yhteistyössä esimerkiksi kuntaliiton kanssa työn alla vielä tämän vuoden puolella kuntakentälle lähetetään

arvoisa puhemies kyllä hallitus hakee nyt säästöä aivan väärästä paikasta nämä ihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja tuntuu että hallitus ei täysin käsitä minkälaisia ihmisiä meillä tänä päivänä on minkälaisia vanhuksia siellä on ympärivuorokautisessa hoidossa minkälaisia vanhuksia meillä on kotipalveluiden kotisairaanhoidon piirissä he ovat kaikki erittäin huonokuntoisia ja kun viime hallituskaudella väännettiin pitkään kättä vanhuspalvelulaista niin siihen saatiin yhtenä elementtinä mukaan se että kelpoisuuden täytyy olla sellainen että riittää asiantuntemusta näiden hyvin vaikeasti hoidettavien vanhusten hoitamiseen ja nyt tuntuu että hallituksella vähän niin kuin kärkihankkeena on se että romutetaan tämä viime hallituskaudella aikaansaatu vanhuspalvelulaki

niiltä osin kuin hoidon ja hoivan määrä ja tarve perustuvat hoitoisuuteen ne on kirjoitettu vanhuspalvelulakiin se kohta on aivan ennallaan se on se ohjuri se on se laintasoinen säädös jonka tavalla pitää niissä paikoissa niissä niissä tiloissa joissa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa vaativia ihmisiä on toteuttaa toisekseen meillä on hyvin erikuntoisia ihmisiä ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa kun keskiarvo maassa on viimeisen tiedon mukaan nolla pilkku kuusikymmentäkolme niin se tarkoittaa sitä että meillä on semmoisia hoivan yksiköitä jossa se mitoitus on nolla pilkku kahdeksan viiva nolla pilkku yhdeksän koska hoitoisuustaso on sitä luokkaa että siellä pitää olla enemmän henkilöstöä tämä on jatkossakin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä mitä tämä tuleva suosituskin pitää sisällään ja näin ollen hoitoisuuden mukaan pitää jatkossakin olla

vanhustenhoito vanhusten laitoshoito herättää keskustelua paljon paljon täällä salissa on puhuttu jo viime kaudella kun hoitajamitoituksesta edellisen kerran väännettiin meillä kaikilla on joku näkemys ja mielipide siitä miten vanhuksia suomessa tällä hetkellä hoidetaan ja valitettavasti kun kuuntelee ihmisiä tuntuu siltä että monet ihmiset jakavat sen saman huolen kuin myös moni meistä tässä eduskunnan salissa että vanhustenhoidosta ei ole enää varaa tinkiä

huoli on yhteinen ja aito niin valtakunnan tasolla kuin sitten kuntatasolla kuin niitten yritysten niitten kolmannen sektorin järjestöjen ja vastuunkantajien tasolla joiden tehtävänä on huolehtia ja vastata siitä että ihminen voi ihmisarvoista elämää elää tilanteessa jossa ei enää itse pärjää toisekseen hallitus on sitoutunut siihen että hoitajamitoitusta ei lasketa nolla pilkku viisi on se jossa pysytään ja

on siinä asennossa että kunnat saavat tiedon tämän vuoden puolella siitä mistä on kysymys ja jo millainen koulutuksen muutos kentällä on tapahtunut edellisen laatusuosituksen jälkeen tullaan tarkentamaan ja täsmentämään mutta olennaista on

sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia ovat kaikki ne jotka lasketaan

seuraava kysymys edustaja päivi räsänen
arvoisa rouva puhemies kuluneella viikolla lähetettiin lausunnolle hallituksen alkoholilakiluonnos ja siihen sisältyvien vaikutusarvioiden mukaan alkoholin suurkuluttajien määrä tulee kasvamaan kun vahvempien oluiden ja siiderien saatavuutta lisätään ja myös vuosittaiset alkoholikuolemat lisääntyvät sadallaviidelläkymmenellä alkoholin vammauttamia lapsia tulee syntymään nykyistä enemmän me kristillisdemokraatit olemme vaatineet tämän esityksen perumista jotta useampi lapsi saisi elää turvallisen lapsuuden ilman ilman vanhempien päihdeongelmaa ja jotta esimerkiksi poliisiresurssit riittäisivät tällä hetkellä

poliisin työstä menee alkoholin aiheuttamiin turvallisuusongelmiin thl ja kaikki alkoholiasiantuntijat ja alan järjestöt ovat hallituksen esitystä vastaan kysyn millä yhteiskunnallista hyvää lisäävällä perusteella

edustaja räsänen esittää että hallitus peruuttaa esityksensä mikä on tämän hetken tilanne ministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle alkoholilain kokonaisuudistussäännökset perusteluineen toisekseen lainsäädännön valmisteluun kuuluu tässäkin laissa vaikuttavuusarvioinnit niillä tiedoilla joilla pystytään arvioimaan niin luotettavasti kuin se tässä tilanteessa on mahdollista sitä minkä verran näitten säännösten jälkeen alkoholin kokonaiskulutus mahdollisesti kasvaa on päädytty tuohon mitä mitä te te edustaja räsänen sanoitte mutta kun puhutaan peruuttamisesta niin nyt on lausuntoaika kuudenteentoista päivään tammikuuta asti ja sen jälkeen ruvetaan

pidän erittäin hyvänä sitä jos hallitus todellakin herkällä korvalla kuuntelee näitä lausuntopalautteita ja erityisesti asiantuntijoiden varsinkin kansanterveyden asiantuntijoiden näkemyksiä tuoreessa muistissa on se kun edellisen kerran alkoholilakia höllennettiin pääministeri matti vanhasen hallituksen toimesta kaksituhattaneljä silloinhan hallituksen esityksen perusteluissa kerrottiin että se tulisi lisäämään kuusisataa alkoholikuolemaa vuodessa ja näin sitten valitettavasti kävikin toivon että hallitus ei nyt todellakaan tee tätä virhettä vaan mieluummin noudattaa esimerkiksi oecdn tuoretta ohjetta jossa ehdotetaan että alkoholiveroa päinvastoin pitäisi korottaa

arvoisa rouva puhemies vuonna kaksituhattaneljä muistaakseni oltiin tilanteessa jossa puututtiin alkoholiverotukseen silloinhan ei alkoholin sisältölainsäädäntöä muutettu tässä menneiden vuosien varrella on puhuttu alkoholimainonnasta ja tehty siihen liittyviä ratkaisuja mutta alkoholilain sisältöhän näiltä osin mihin te viittaatte ja millä oli kulutukseen vaikutuksia liittyi verotuksen muutokseen jossa suomi laski merkittävällä tavalla alkoholiveron määrää tuon jälkeen on matkattu kohti tilannetta jossa suomessa nautitun alkoholin määrä on kiitettävälläkin tavalla ollut vähenemään päin nämä ovat niitä viestejä jotka on tämänkin lain valmistelun yhteydessä otettu huomioon jotka ovat esimerkiksi sen että elinkeinoelämän näkemyksiä on otettu tälläkin tavalla esiin kuin nyt tuossa

puhemies nyt tätä suuntaa ei nimenomaan missään tapauksessa pidä kääntää elikkä alkoholinkulutukseen vaikuttavat aina hinta ja saatavuus ja nyt hallitus on avaamassa tätä saatavuutta muun muassa nelosoluen kohdalta siten että kun tällä hetkellä sitä saadaan noin kolmestasadastaviidestäkymmenestä alkosta niin sen jälkeen noin viisituhattakolmesataa viiva viisituhattaviisisataa vähittäiskauppaa myy sitä ympäri suomea tänään jo arvioitu kuinka se tulee vaikuttamaan siihen että myöskin sitten alkoholin hinta lähtee halpenemaan meillä naapurimaassa virossa on tällä hetkellä keskustavetoinen hallitus joka on luvannut että he aikovat nostaa oluen verotusta yli kuusikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja jo heinäkuussa on tarkoitus nostaa kuusikymmentäviisi prosenttia nykyisestä eikö nytten suomen keskustavetoisen hallituksen olisi äärimmäisen tärkeää seurata viron esimerkkiä ja ottaa käyttöön kristillisdemokraattien tekemä aloite jo ensi vuoden budjettiin siitä että alkoholin hintaa korotetaan

mikä heillä oli se malli mehän teimme kertarysäyksellä silloin suomen eduskunnassa sen ratkaisun että alkoholiveroa laskettiin nämä uutiset mitä tuolta suomenlahden takaa tulee on otettava kiitollisuudella vastaan koska niillä on suora vaikutus siihen millä tavalla tuodaan alkoholia suomen rajojen ulkopuolelta meidän markkinoille tässä alkoholilain kokonaisuudistuksessa yksi semmoinen ohjuri on ollut se että alkoholi nautittaisiin ja sitä ostettaisiin suomen rajojen sisäpuolella jotta verotulot jäisivät meille suomeen

arvoisa puhemies minusta tuntuu että me olemme suomalaisessa alkoholin verotuksessa aika lailla tapissa eli varmasti jos jos alkoholiveroa korotettaisiin riski olisi erittäin suuri että se se päinvastoin ohjaisi yhä enemmän hakemaan alkoholia virosta tai muualta mistä sitä saa halvemmalla ja kun se ostetaan sieltä niin se taas on pois meidän meidän verotuloistamme siksi tämä viron viron ratkaisu kunhan he vielä tekevät sen on aivan erinomainen ja oikein tervetullut sekä suomalaisen alkoholipolitiikan kannalta että sitten myöskin valtion kirstun kannalta eli ei muuta kuin pökköä pesään siellä virossa

seuraava kysymys edustaja pauli kiuru
arvoisa rouva puhemies hallitus on hyväksynyt tänään kansallisen energia ja ilmastostrategian vuoteen kaksituhattakolmekymmentä se on hyvin kunnianhimoinen ja sillä edetään määrätietoisesti kohti päästövähennystavoitteita suomi on ensimmäinen teollisuusmaa joka kieltää kivihiilen käytön lailla suomi on myös ensimmäinen maa joka on päättänyt määrätietoisista toimista fossiilisen tuontiöljyn puolittamiseksi samaan aikaan strategiassa linjataan merkittävistä panostuksista uusiutuvan uusiutuvan energian kehittämiseen ministeri rehn minkälaisia mahdollisuuksia te näette näiden strategisten linjausten tuovan vientiteollisuudelle ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi suomessa

arvoisa puhemies tämä edustaja pauli kiurun kysymys on aivan tämän kansallisen energia ja ilmastostrategian ytimessä tavoitteena on se että me olemme takia edelläkävijä tällä saralla ja luomme pohjaa sille että suomalainen osaaminen cleantechin ja energia ja ympäristöteknologian saralla voi menestyä maailmalla ja sitä kautta voimme luoda uusia työpaikkoja suomessa ja voimme vahvistaa osaamistamme tällä hyvin keskeisellä saralla tätä pyrimme edistämään yhdessä ulkomaankauppaministeri kai mykkäsen kanssa ja pyrimme todellakin vahvistamaan sitä että pystymme suomalaista cleantechiä ja ympäristöteknologiaa viemään kun tosiaankin tämän strategian kautta vahvistamme osaamistamme ja panostamme investoimme uusiutuvaan energiaan

arvoisa rouva puhemies omalta osaltanikin haluan kiittää hallitusta näistä aivan erinomaisista ja voi sanoa kunnianhimoisista ilmasto ja energiapolitiikan strategialinjauksista jotka meitä auttavat toteuttamaan sekä eun että kansainväliset sopimukset velvoitteet mutta erittäin tärkeätä on myös että meidän energiapolitiikkamme on sellaista että se mahdollistaa kotimaisen uusiutuvan energian käytön ja sitä kautta myös kotimaisen työllisyyden hoidon meillähän on tällä hetkellä ympäri suomea useita lupaavia erittäin merkittäviä bioenergiahankkeita jotka toteutuessaan olisivat aivan merkittäviä työllistäjiä työllistäjiä haluaisinkin kysyä ministeri rehniltä miten arvelette näiden uusien ilmasto ja ja energiastrategialinjauksien vaikuttavan näihin suunniteltuihin investointihankkeisiin

arvoisa puhemies edustaja lohi kiinnitti huomion olennaiseen kysymykseen eli tällä energia ja ilmastostrategialla asetetaan hyvin kunnianhimoiset tavoitteet mitkä osaltaan sitten edistävät investointeja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan nämä kunnianhimoiset tavoitteet tähtäävät siihen että me siirrymme kokonaan päästöttömään hiilineutraaliin energiatalouteen vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä keinona on sekä keppiä että porkkanaa keppiä kivihiilelle eli luovutaan kivihiilen energiakäytöstä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä lainsäädäntöä valmistellaan tämän hallituskauden aikana ja vastaavasti porkkanaa uusiutuvalle energialle kotimaiselle energialle energiatehokkuudelle otan tästä yhden esimerkin biopolttoaineet joiden sekoitevelvoite kolmekymmentä prosenttia tarkoittaa sitä että me tarvitsemme kuusisataatuhatta tonnia biopolttoainetta vuodessa mikä vastaa noin viittä kuutta biojalostamoa sen kokoista mitä lappeenrannassa esimerkiksi on

arvoisa puhemies täytyy myös minunkin ensiksi kiittää hallituksen hyviä linjauksia siellä on paljon paljon hyviä elementtejä kunnianhimoisia sellaisia biomassa ja biopolttoaineet ovat keskiössä sähköinen liikennekin on on huomioitu maailma menee sähköautoihin teki suomi mitä tahansa mutta kysymykseni kuuluu oikeastaan tämän paketin ajoituksesta miksi arvoisa ministeri suomi tekee omat linjauksensa ennen kuin kaikki olennaiset asiat on linjattu eu

arvoisa puhemies edustaja skinnarin kysymykseen kaksi vastausta eli kaksi samansuuntaista kommenttia ensinnäkin euroopan unionin valmistelu on viivästynyt me suomessa emme vatuloi me toimimme jämäkästi ja aikataulussa ja toiseksi tämä on itse asiassa aivan oikein meidän omienkin etujemme kannalta koska nyt kun olemme linjanneet tämän strategian sen mukaisesti jatkamme vaikuttamista euroopan unionissa muun muassa hiilinieluja koskevaan politiikkaan biomassan kestävyyskriteereihin ja muihin kysymyksiin mitkä vaikuttavat tämän energia ja ilmastostrategian onnistumiseen suomessa

että kivihiili aiotaan kieltää mutta valitettavasti kokonaisuus ei vastaa näitä omakehupuheita edelläkävijyydestä hallitushan aikoo jopa lisätä kotimaisen kivihiilemme eli turpeen polttoa ja samalla panee kuitenkin jarruja puhtaalle tuulivoimalle eikö hallitus ymmärrä että kilpailukykymme kehittämisen kannalta tärkeintä olisi kotimaassa edistää juuri niitä asioita joiden kysyntä maailmalla kasvaa eniten ja jotka ovat puhtaimpia kuten tuuli ja aurinkovoima älysähköverkot ja sähköautot joita hallitus kyllä aikoo edistää mutta vain suunnilleen sen verran että viidentoista vuoden päästä meillä olisi sen verran sähköautoja kuin suomessa uusia autoja myydään kahden vuoden aikana

arvoisa puhemies oikein ymmärrä tätä kommenttia jarruista olen samaa mieltä sinänsä näistä älyverkoista ne ovat hyvin keskeinen osa sekä sähköjärjestelmän uudistamista että myös liikennejärjestelmän viemistä kestävän energiatalouden suuntaan hallitus tämän strategian myötä tulee viemään eteenpäin sellaista lainsäädäntöä jonka mukaan uusiutuvan energian tukijärjestelmää kehitetään niin että investointituen lisäksi meillä on siirtymäkaudella tuotantotukea joka toteutetaan kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti niin että aurinkosähkö tuulivoima tai pien chp elikkä pienimuotoinen sähkön ja

ovat kaikki samalla viivalla ja siinä mielessä käytämme veronmaksajien varoja kaikkein tehokkaimmalla tavalla jotta pääsemme näihin uusiutuvan energian tavoitteisiin

vielä yksi kysymys edustaja nylander

arvoisa puhemies ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä maksujen perimistä saariston yhteysaluksilta ei voida kutsua uudistukseksi uskomme että maksullinen yhteysliikenne tuo mukanaan päinvastaiset vaikutukset yritystoiminta nääntyy ja saariston elinvoima laskee perimällä esimerkiksi maitoauton edestakaisesta matkasta kaksisataakaksikymmentä euroa ei toiminta välttämättä ole enää enää kannattavaa kannattavaa

hyvät edustajat pyydän pidättäytymään ylimääräisestä keskustelusta kun kyselytunti on vielä kesken ministeri berner

arvoisa puhemies meillä on tällä hetkellä kaikessa joukkoliikenteessä niin maaseudulla kuin muualla käytössä maksuja käyttäjien perusteella meillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia että voimme kehittää palveluita luoda digitaalisia alustoja kehittää matkailua ilman että meillä on käytössä minkäänlaisia maksujärjestelmiä jotka mahdollistaisivat yrittäjyyden uusien palveluiden syntymisen ja niiden rakentamisen meillä on ollut turun saaristoseminaari viime kesänä jossa asiaa on myös laajasti käyty läpi sidosryhmien kanssa
haluatteko esittää jatkokysymyksen edustaja nylander
arvoisa puhemies yhteysalukset eivät ole rinnastettavissa julkisen liikenteen kanssa yhteysalukset toimivat toimivat saaristolaisen maantien jatkeena samalla tavalla kuin edelleen maksuttomat lossit

saariston vakituista asukasta käyttää niitä yhteysalusliikennepalveluita jotka ministeriö haluaa asettaa maksulliseksi

muodostavatko nämä viisisataa ihmistä hallituksen mielestä sen kokoisen ympärivuotisen markkinan että alueelle automaattisesti tulee uusia markkinaehtoisia liikennepalveluita sen jälkeen kun jo olemassa olevat palvelut tehdään maksullisiksi

kesällä kaksituhattaviisitoista örön saarella joka muun muassa jäi yhteysaluspalveluiden ulkopuolelle ja kun siellä sitten haettiin kilpailutuksen kilpailutuksen kautta palveluita niin näitä tarjosi yhdeksän erilaista yritystä tarjolla oli niin nopeita veneitä kuin normaaleja taksiveneitä aikataulutettua liikennettä kokopäiväristeilyitä ja muita ratkaisumalleja nyt on äärimmäisen tärkeää että me pystymme edistämään matkailua pystymme myös edistämään asukkaiden palveluita ja tästä on myöskin hyviä kokemuksia muun muassa ahvenanmaalla jossa yhteysalukset ovat maksullisia niin vakituisille asukkaille kuin myöskin matkailulle sillä on pystytty ennen kaikkea ylläpitämään palveluita ja myöskin kehittämään niitä se on tässäkin tavoitteena

arvoisa puhemies kiitos aloitteen tekijöille keskustelusta tärkeä aihe tässä puheenvuorossa ajattelin ensin lyhyesti kuvata hallituksen näkökulmasta tätä agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanoprosessia ja sen asian merkitystä sitten hieman tarkem min oman salkkuni asioita kehitysyhteistyön yhteyttä tähän agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanoon ja vielä kolmanneksi kaupan ja viennin liittymäkohtia kestävän kehityksen ja edistämiseen ensinnäkin voi olla helposti kyyninenkin ykn sovitut tavoitteet asettavat todellista muutosta siihen mitä maailmassa näemme mutta täytyy sanoa että silloin kun asetettiin näitä vuosituhattavoitteita niistä itse asiassa moni keskeinen lähti kuitenkin toteutumaan kiihtyvästi niin kuin äärimmäisen köyhyyden selvä pieneneminen ja puhtaan veden saatavuuden lisääntyminen ja osa siitä varmasti on sitä että on fokusoitu maailmanyhteisön toimenpiteitä tässä suhteessa täytyy toivoa että samalla tavalla tapahtuu myös osalta uusi näkökulmahan on se että nyt nämä selkeästi koskevat kaikkia maita kehitysmaat eivät siis ole ikään kuin länsimaailman tavoitteita kohdemaina vaan jokainen maa omalta osaltaan keskittyy ja näin ollen myöskin tämä toimeenpanosuunnitelma suomen hallituksen osalta jossa olemme todella edelläkävijämäisesti useimpiin muihin ykn jäsenvaltioihin nähden menossa eteenpäin ennen kaikkea siihen miten me muutamme suomea kestävän kehityksen yhteiskunnaksi tärkeä tarkoitus omasta näkökulmastani on että luodaan selkeä seurantarakenne niin vuosittain kuin pidemmälläkin aikavälillä muuten helposti jäädään vain tavoitteisiin ja puheisiin tältä osin tämä aloite tulevaisuusvaliokunnan roolista koordinoivana on varsin perusteltu myös ministeri tiilikaisen kanssa siitä lyhyesti keskustelimme meillähän on painopisteenä erityisesti tarkoitus ottaa hiilineutraali yhteiskunta ja resurssiviisas suomi ja toisaalta yhdenvertainen tasa arvoinen osaava suomi jolloin mennään väistämättä useamman valiokunnan osaamisalueelle tässä suhteessa tulevaisuusvaliokunnan rooli voi olla hyvinkin luonteva

ja se ei sinänsä tietysti ole sattuma meillä ykkösprioriteetti on naisten ja tyttöjen asema se näkyy siinä että vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa me olemme priorisoineet selkeästi esimerkiksi ykn järjestelmässä un womenia unfpaa ja sen tyyppistä toimintaa joka nimenomaan tukee sellaisia arvoja tasa arvoa naisten ja tyttöjen koulutusta tänä päivänä ole itsestäänselvyyksiä edes siinä määrin kuin yk järjestelmässä ehkä jaettiin tavoitteena muutama vuosi sitten laajemmin tässä suhteessa on tärkeää että pohjoismaat nostavat lippua tässä asiassa myöskin kysyin pohjoismaisilta kollegoiltani kehitysministerien kokouksessa kolmisen viikkoa takaperin ovatko muutkin huomanneet että tässä on ehkä arvoissa tietynlaista tilanteen vaikeutumista niin euroopassa kuin maailmalla ja kaikki olivat yhtä mieltä että on ja että meidän tulee nyt tässä ryhdistäytyä erityisesti naisten tyttöjen ja vammaisten oikeuksien ja tasa arvon puolesta puhuvana maaryhmänä se on tärkeää toisena painopisteenä meillä on talouksien jaloilleen nostaminen tässä suhteessa meillä on taloudellisesti vaikeassakin tilanteessa mahdollisuus investointimuotoista tukea selvästi lisätä väittäisin kun kentällä kierrän esimerkiksi viime viikolla afrikassa keniassa ja tansaniassa että sillä pystytään merkittäviä määriä tekemään nyt esimerkiksi finnfundin sadankolmenkymmenen miljoonan euron pääomalainalla voidaan noin kahdellekymmenelle miljoonalle ihmiselle todennäköisesti puhdas päästötön sähkö taata se on sentyyppisiin hankkeisiin erittäin hyvä väline ja uskon että esimerkiksi ilmastorahoituksen puolella

korvaisi kaiken kansainvälisen kehitysavun me olemme kaksinkertaistamassa veronkantokyvyn vahvistamiseen liittyvän kehitysavun vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä noin kolmeenkymmeneenneljään miljoonaan euroon mikä ei ole ihan helppoa mutta me teemme sen ja olemme näitä hankkeita jo identifioineet ja neljäntenä sitten puhdas vesi energia tässä suhteessa kuten mainitsin tämä investointimuotoinen rahoitus on keskeinen ja sitten kun tullaan ratkaisuihin se mitä tässä tänään esittelimme hallituksena suomen kunnianhimoinen energiastrategia hiilestä luopuminen fossiilisen öljyn puolittaminen luo niitä ratkaisuja joita skaalaamalla voimme sitten toteuttaa puhdasta järjestelmää myös intiassa kiinassa siellä missä ilmastonmuutos ratkaistaan mutta tässä taitaa aika tulla täyteen ja keskustelun kuluessa varmasti jatkamme eri näkökulmista kiitoksia
seuraavaksi ministeri tiilikainen viisi

arvoisa puhemies kiitoksia aloitteen tekijöille tästä erittäin ajankohtaisesta keskustelumahdollisuudesta suomi esitteli ensimmäisten maiden joukossa viime kesänä heinäkuussa omia suunnitelmiaan ja toimiaan toimeenpanoon itse asiassa sain olla niitä itse esittelemässä ykn kestävän kehityksen seurantakokouksessa new yorkissa ja kuten ministeri mykkänen totesi suomi on tietyllä lailla hyvin edelläkävijänä tässä toimeenpanossa se ei ole sattumaa sillä meillä esimerkiksi kestävän kehityksen toimikunta on toiminut kaksikymmentäviisi vuotta kohtsillään eli meillä on aina haluttu yhteiskuntaa kehittää tasapainoisesti näitten kestävän kehityksen periaatteitten mukaan no nyt on uusi ohjelma kun suomi raportoi siitä ja omasta toimeenpanotyöstään saimme itse asiassa runsaasti kiitosta ja huomiota muilta jäsenvaltioilta mutta myös kansalaisyhteiskunnan edustajilta erityisesti arvostettiin tapaamme nostaa esille myös omia haasteitamme ei pelkästään kehua missä olemme hyviä vaan tunnustaa se missä meillä on parannettavaa ja sitä että samalla osallistamme tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan toimijat osaksi tätä maamme raportointia

pitkäjänteisen ja osallistavan toiminnan ansiosta suomella on itse asiassa tällä hetkellä erittäin hyvä maine kestävän kehityksen ja agenda kaksituhattakolmekymmentän edistäjänä maailmanlaajuisesti niin eussa kuin ykssakin suomen toimintatavoista halutaan oppia muualla eri puolilla eurooppaa ja maailmaa ja meillä on myös monia

tai malleja käynnissä esimerkiksi kolumbian kanssa meillä on asiantuntijatason kokemustenvaihto ja vertaisoppiminen ja myös kolumbia oli yksi näitä ensimmäisiä raportööreja ja tätä hyvää yhteistyötä jatkamme myös tulevana vuonna maiden valmiuksista toteuttaa agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpiteitä on laadittu useita kansainvälisiä selvityksiä myös suomessa tehtiin tänä vuonna arviointi siitä missä olemme hyviä mitkä ovat valmiutemme missä meillä on parannettavaa nimittäin kun kestävää kehitystä pannaan toimeksi oleellista on huomata se oma lähtötilanne

kaikki nämä ovat myös niitä toimia mihin nykyinen hallitus tarmokkaasti paneutuu ja olen iloinen että juuri tänään voin pistää rintaani kestävän kehityksen pinssit numerot seitsemän ja kolmetoista eli puhdas energia ja ilmastotoimet koska hallitus on ottanut merkittävän huiman askeleen näitten

maailmalla herättänyt työkalu kestävän kehityksen jalkauttamiseksi

arvoisa puhemies nyt hallitus työskentelee kansallisen kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelman viimeistelemiseksi ministeri mykkänen näitä tärkeimpiä asioita ja painopisteitä siinä otti jo esille mutta kansanedustuslaitoksen työ eduskunnan rooli tässä kestävän kehityksen seurannassa on erittäin tärkeä

nyt kun valtioneuvosto ajattelee että kestävän kehityksen toimeenpano laitetaan osaksi tulevaisuustyötä niin näen aivan mahdollisena ja hyvänä tuon että eduskunnassa tulevaisuusvaliokunta voisi olla tämä seurantavaliokunta

suomi ja muut teollisuusmaat ovat tottuneet olemaan maailmanyhteisössä avunantajaroolissa olemme tottuneet kertomaan muille mitä pitää tehdä nyt tämä asetelma on murtunut ja pelin säännöt on kirjoitettu uusiksi ykn uudessa kestävän kehityksen toimintaohjelmassa kaikki maailman maat ovat kehitysmaita myös suomi on kehitysmaa seitsemäntoista tavoitetta velvoittavat yhtäläisesti kaikkia maita ja toimijoita ja tekevät jokaisen maan tilivelvolliseksi sen omalle kansalle ja kansainväliselle yhteisölle

niin talous kuin ympäristöpolitiikassakin ja tämä vaatii niin ajattelu kuin toimintatapojenkin muutosta agendan on oltava mukana kaikessa lainsäädännössä ja valtion budjetoinnissa jo hallituksen lakiesityksissä tulisi arvioida kestävän kehityksen vaikutuksia ja valtion talousarvioesitystä pitäisi rakentaa ja arvioida agendan tavoitteiden kannalta

tärkeää on myös tuoda agendan toimeenpanoseuranta säännöllisesti eduskunnan suureen saliin ja on hyvä idea seurata asiaa hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä mutta se ei riitä tarvitaan myös vähintään kerran hallituskaudessa käytävä selontekokeskustelu arvoisa puhemies suomi on tehnyt hyvää työtä mutta meillä on myös haasteita hallituksen talouspolitiikka lisää tuloeroja ja se on selvästi agendan

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että käymme tämän ja nimenomaan täällä eduskunnan suuressa salissa ja vielä siitä näkökulmasta millä tavalla voidaan vahvistaa eduskunnan roolia tässä yhteisessä kestävän kehityksen edistämisen agendassa suomi on tosiaan kaikkiaan menestynyt aivan hyvin kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa ja esimerkiksi tämä yhteiskuntasitoumus on ollut prosessi jota on kiitelty mutta viime vuosina me emme ole oikein loistaneet näissä vertailuissa meidän kehityksemme on hiipunut ja ja sijoituksemme laskenut meillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet olla edelleen edelläkävijä ja ja toimia nykyistä paremmin mutta se edellyttää nimenomaan sitä että parannamme juoksua kestävän kehityksen edistämisessä tarvitaankin siis kunnianhimoinen toimenpideohjelma jolla voidaan varmistaa että kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden edistäminen näkyvät ihan kaikessa päätöksenteossa ja kaikessa politiikassa mitä me teemme hallituksella on toimeenpanossa tietenkin päävastuu mutta ei hallitus yksin tätä kokonaisuutta pysty hoitamaan eikä voi hoitaa vaan vaan tarvitaan laaja yhteistyö kansalaisyhteiskunta järjestöt yksityiset yritykset korkeakoulut tiedeyhteisö ja niin edelleen kunnat jatkossa myös maakunnat

aivan aluksi haluan kiittää puhemiehistöä ja myöskin puhemiesneuvostoa siitä että voimme käydä tänään tämän tärkeän keskustelun maailma ympärillämme tuntuu olevan melkoisessa myllerryksessä sodat konfliktit ja kriisit eivät ole minnekään kadonneet mutta tämmöisessä tilanteessa on mielestäni todella tärkeää muistaa myös se että paljon on myös saavutettu aivan kuten täällä mainittiin esimerkiksi ykn vuosituhattavoitteista monet ovat muuttuneet todeksi ei se ole tapahtunut itsestään vaan on vaatinut paljon työtä samoin pariisin ilmastokokous on myönteinen merkki toivottavasti siihen kaikki sitoutuvat jatkossakin meidän täytyy edelleen kyetä sitoutumaan näihin tärkeisiin tavoitteisiin haasteita nimittäin riittää väestönkasvu sen aiheuttamat erilaiset haasteet ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuuden väheneminen mutta aivan yhtä lailla myöskin eriarvoisuuden kasvu eri puolilla maailmaa on huolestuttava ilmiö joka antaa valitettavasti myös ikävää pohjaa erilaisille väkivaltaisuuksille ja konflikteille ja tätä tavoitetta eriarvoisuuden kasvun kitkemistä

arvoisa rouva puhemies hallitus pitää tärkeänä että kestävän kehityksen tavoitteiden eteneminen olisi mahdollisimman selkeästi nähtävissä arvioitavissa on suunniteltu kestävää kehitystä käsittelevän osuuden lisäämistä hallituksen vuosikertomukseen näin eduskunnalle tarjoutuisi vuosittain mahdollisuus kokonaisvaltaiseen keskusteluun kestävästä kehityksestä lisäksi eduskunnan ja kansanedustajien tulee nostaa kestävän kehityksen kysymyksiä julkiseen keskusteluun sekä tehdä konkreettisesti kestävän kehityksen toimenpidesitoumus edistääkseen kestävän kehityksen toteutumista näihin talkoisiin pitää kaikkien ottaa osaa näin ei vain valitettavasti ole arvoisa puhemies suomalainen metsätalous on vaakalaudalla brysselissä eun komissio on antanut asetusehdotuksen muun muassa metsätaloussektorin sisältymisestä eun energia ja ilmastopakettiin kaksituhattakolmekymmentä komission esitys tulee vaikuttamaan oleellisesti suomen metsäbiotalouteen esitystä voidaan tulkita niin että suomen metsät olisivat hiilidioksidipäästöjen lähde vain seitsemän europarlamentaarikkoa antaa varauksettoman tukensa suomen biotalousstrategialle mitä tekevät loput kuusi eivät varmaan oikein itsekään tiedä mitä mieltä ovat ja tekevät näin vahinkoa suomelle heidänkin pitäisi mielestäni olla mukana isänmaansa kestävän kehityksen edistäjinä arvoisa ministeri kutsummeko heidät kotimaahan puhutteluun toki itsehän me heidät olemme sinne

puhemies haluaisin omassa puheenvuorossani lyhyesti tarkastella tätä aihetta kuusitoista vuotiaan amerikkalaisen nuoren miehen silmin mitä se silloin tarkoittaa kun me puhumme kestävän kehityksen agendasta kaksituhattakolmekymmentä suuresta historiallisesta käännekohdasta kohdasta jossa meidän on pakko muuttaa laivan suuntaa jotta maailmalla globaalisti elinolon mahdollisuudet ovat olemassa myöskin tulevaisuudessa

kuusitoista vuotias amerikkalainen nuori joka on haastanut usan valtion oikeuteen kyvyttömyydestä torjua ilmastonmuutosta hurjaa tässä asetelmassa on se että hän yhdeksäntoista muun nuoren kanssa nosti tämän haasteen ja sai saman tien peräänsä usan valtion sekä isoimmat öljy yhtiöt jotka pyrkivät estämään tämän haasteoikeuden tästä käytiin taistelu ja lopulta nämä nuoret voittivat tämän tilanteen tämän tapauksen ja nyt he ovat edenneet seuraavaan historialliseen vaiheeseen elikkä heille myönnettiin tämä haasteoikeus mutta jo pelkästään tämä asetelma missä alle kahdeksantoista vuotiasta nuorta saa peräänsä usan valtion ja isot öljy yhtiöt kertoo aika paljon siitä valta asetelmasta siitä taistelusta ja globaalista kuvasta missä me tällä hetkellä olemme kun martinezilta kysyttiin mikä häntä ajaa miksi hän tätä asiaa tekee niin hän sanoi että hän on kuusitoista vuotias nuori poika ja toki paljon mieluummin skeittaisi kavereiden kanssa ja viettäisi rentoa aikaa mutta hänen näkökulmastaan aikuiset ihmiset eivät ole kyenneet ottamaan vastuuta hänen tulevaisuudestaan ja häntä aidosti pelottaa se minkälaiseen maailmaan hän kasvaa aikuiseksi ja hän näkee että toiminnan aika on nyt ja jos ei kukaan muu toimi heidän nuorina on toimittava iso haaste myöskin meille tässä salissa ja toivottavasti taas painottaa sitä miten tärkeästä historiallisesta käännekohdasta me puhumme ja siitä että meitä kaikkia tarvitaan tähän ja miten tärkeätä se on silloin että me tietysti eduskuntana tarkastelemme tätä sekä kotimaan näkökulmasta että kehitysyhteistyössä mutta myöskin se sitoo meitä silloin minä ehkä itse toivoisin että olisin vielä tässä keskustelussa nähnyt myöskin hallitusta laajemmin paikalla se ikään kuin siihen suuntaan että tämä on

pariisin ilmastosopimus velvoittaa kuten kaikki tiedämme ja nyt trumpin voiton jälkeen vielä enemmän kuin aikaisemmin valitettavan usein niukka näkemys omasta hyödystä ajaa yhteisvastuun yli tämä on kautta aikain ollut populististen liikkeiden elinvoiman lähde ajatus siitä että on olemassa oma etu ja sitten se muu maailma niin tarvitse välittää no me tiedämme kaikki että näin ei ole yksikään valtio ei pysty rajoittamaan kantaansa koskemaan pelkästään omien rajojen sisäpuolista maailmaa jos niin erehtyy tekemään niin ampuu omaan nilkkaansa omassa taloudessamme ne harvat teollisuuden ilonlähteet ovat juuri lähteneet niistä teollisuudenaloista jotka näkevät yhteisen edun puhtaan ympäristön merkityksen toimintansa avaimena tähän pystyy varmaan edustaja strand sanomaan jotain lisää mutta takaisin pariisiin ja marrakechiin mekin voimme näiltä osin toimia paremmin viime vuoteen asti suomi oli ilmastorahoituksen mallimaa me sovelsimme innovatiivista ajatusta siitä että päästökauppatulojen tulisi kohdentua ei päästölähteelle vaan päästöjen haittojen ehkäisemiseen ja korjaamiseen sehän kuulostaa itsestäänselvältä eikö vain no eipä enää tiedostan että maailma ei ole mustavalkoinen siitä huolimatta tämän periaatteen unohtaminen on iso vahinko siksi on on ollut ilo huomata että hallituksen sisällä tämä on huomattu vähimmäisvaatimus on se minkä ministeri rehn tässä muutama viikko sitten nosti esille ja minkä toivottavasti vielä muistaa että nämä tulot tulisi ohjata päästöjä vähentäviin investointeihin mikä tämän asian laita on tällä hetkellä toivottavasti tämä epäloogisuus pian korjaantuu mutta takaisin isoon kuvaan sata miljardia ilmastorahoitusta vuositasolla onhan se iso raha mutta asetetaanpa se hieman perspektiiviin fossiilisia polttoaineita tuetaan viidelläsadalla miljardilla globaalisti vuositasolla prosenttia tästä on ilmastorahoituksen osuus eihän se tunnu paljolta se koostuu kuitenkin monista pienistä puroista jotka pitäisi kerätä kasaan ja meilläkin niitä syntipukkeja löytyy etenkin ehkä turvetuotannon puolella mikäli olemme tosissamme ilmastotavoitteissamme niin turvetuotantoa ei tulisi verovaroin tukea niin kuin nyt teemme kysynkin ministeriltä miten aiotte varmistua siitä että saamme nostettua paitsi kokonaisrahoitusta myös ilmastosopeutukseen tähtäävien toimien rahoitusosuutta ja onko meidän kotimainen ilmastotyömme kestävällä pohjalla
arvoisa rouva puhemies haluan myös kiittää eduskuntaa sekä myös aloitteen allekirjoittajia siitä että saamme käydä tämän arvokkaan keskustelun kestävästä kehityksestä ja agenda kaksituhattakolmekymmentän toimeenpanosta suomen hallitus on tässä todellakin etukenossa lähtenyt hyvin rivakasti liikkeelle pääministerivetoisesti meillä viedään tätä työtä eteenpäin ja nyt on minunkin mielestäni tärkeää että ministeriöiden kesken tehdään laajaa yhteistyötä ja kaikki ministeriöt sitoutuvat tähän koska nämä tavoitteet ovat äärettömän kunnianhimoiset ja haastavat ne haastavat suomellekin meillä on oma häpeäpilkkumme naisiin kohdistuva väkivalta joka myöskin on asia jota täytyy näiden tavoitteiden myötä korjata huomenna vietämme oranssia päivää muistutuksena siitä että tässä työtä riittää mutta sitten suomella on paljon annettavaa maailmalle kehittyville maille ja kehitysmaille siinä miten he voivat saavuttaa näitä tavoitteita ja

hyvillä tavoitteilla vaan nyt todella tarvitaan lupausten päälle tekoja ja osa näistä teoista maksaa paljon kysyisinkin ministeri mykkäseltä miten

pystytään parantamaan ehkäisemään ja ja hidastamaan ilmastonmuutosta tehokkaasti näettekö että siinä on todellisia mahdollisuuksia esimerkiksi afrikassa missä on todella vakava tilanne naisten oikeudet naisten voimaannuttaminen ja kuten sanoitte tällä hetkellä tämä asia ei ole kovin myötätuulessa maailmalla kun seuraamme jo yhdysvaltojen tulevan presidentin puhetta niin huolestuttaa esimerkiksi unfpan rahoitus mitä sille tulee tapahtumaan ja voimmeko voimmeko me samanmielisten maiden kesken tehdä enemmän ja nostaa tätä asiaa enemmän esille toivonkin että kahdenkeskisissä ministeritapaamisissa pidätte näitä kestävän kehityksen tavoitteita aina maailmalla liikkuessanne esillä

rouva puhemies kestävän kehityksen agendaan liittyvä ajankohtaiskeskustelu sattuu mainiosti samalle päivälle kuin hallitus antaa ilmasto ja energiastrategian nämä tavoitteet kestävässä kehityksessä ovat totta kai universaaleja ja ne vaativat myöskin sitten globaalia vastuunkantoa niitten toteuttamiseksi mutta yhtä lailla myös lokaalisti paikallisesti jokaisen maan on kannettava vastuuta sitten omalta osaltansa eri tavoitteitten täyttymisestä tämä ei tule pelkästään sillä kuntoon että valtiot hallitukset julkiset toimijat sitoutuvat edistämään me tarvitsemme yhtä lailla yrityksiä ja järjestöjä myöskin mukaan kestävän kehityksen agendan tavoitteitten saavuttamiseen

jotka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä tuolla monissa erilaisissa kehityskohteissa monet suomalaiset kehitysapujärjestöt ja monilla niillä vielä aatteellinen monilla myöskin kristillinen tausta ovat auttaneet naisia ja

ei tarvita niin millä ihmeellä me voimme auttaa ihmisiä paikallisesti jos jos lähdetään siitä että ei haluta kantaa sitä vastuuta mikä meille kuuluu olisinkin halunnut kuulla ministereitten näkemyksiä siitä onko kehitysapuleikkauksia edelleen tulossa ja aikooko hallitus lähteä tälle linjalle ja millä tavalla erityisesti kansalaisjärjestöjen

ja koko maapallon väestön tulee ja pitää tehdä enemmän töitä

jokapäiväisessä elämässä mukana miten voimme edistää toimillamme teoillamme käyttäytymisellämme sitä että kestävä kehitys edistyy eteenpäin ulottuvuuksina pitää olla taloudellisuus ekologisuus ja sosiaalisuus minua ykn kestävän kehityksen tavoitteista puhuttelevat tällä hetkellä erityisen paljon puhdas vesi ruoka ja energia ja kun puhutaan näistä kolmesta elementistä niin miten esimerkiksi ruokaa tuotetaan kestävällä tavalla maapallolla miten ruuan saatavuus turvataan alueilla tällä hetkellä ei pystytä tuottamaan ruokaa ja on nälänhätää mutta toisaalta toisella puolella maapalloa on yltäkylläisyyttä ja ruokaa laitetaan jätteeksi miten kiertotaloutta voidaan esimerkiksi ruuan suhteen parantaa

vaihtoehtoiset polttoaineet voivat olla tulevaisuudessa meidän vientituote meillä on osaamista ja toivottavasti myöskin käyttöä tulevina tulevina vuosina sähköautojen ja kaasu ja biopohjaisten polttoaineiden kohdalla niin että että suomen ilmasto puhdistuu mutta myöskin voitaisiin viedä esimerkiksi marokkoon marrakechissa jossa juuri vierailimme ilmastokokouksessa kyllä ilmanlaatu oli valtavan huono siellä jos missä kestävän kehityksen ilmastoteoista olisi hyötyä
arvoisa puhemies pari viime vuosikymmentä on ollut kestävän kehityksen kannalta monessa suhteessa hyvää voi sanoa jopa rohkaisevaa aikaa globalisaatio on kaventanut maiden välisiä tuloeroja ja nostanut ennätysmäisen suuren ihmisjoukon köyhyydestä ykn jäsenmaiden sitoutuminen vuosituhattavoitteisiin on tuottanut tuloksia joita harva uskalsi ottaa tosissaan mutta ympäristöuhat erityisesti eliölajien sukupuutto ja ilmastonmuutos ovat kasvaneet mutta toisaalta samalla on kasvanut tietoisuus siitä että asialle on tehtävissä jotain tänä päivänä kaikki saavutukset ovat vaarassa maailmankaupan kasvun tilalle on tulossa kauppasotien uhka globaalin kestävän kehityksen johtajuus on kateissa ja myös suomi on irtautumassa yhteisen vastuun kantamisesta arvoisa puhemies suomen hallituksen on kannustettava euroopan unionia johtajuuteen kestävän kehityksen tiellä ja on itse oltava aloitteellinen suomen on varmistettava että yhteiskuntapolitiikkaa ja varsinkin talouspoliittisia ratkaisuja tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta on tehtävä selkeä suunnitelma ja pitävä aikataulu niiden kansantulo osuuden nostamisesta nolla pilkku seitsemään prosenttiin tästä on nolla pilkku kaksi prosenttiyksikköä ohjattava kaikkein köyhimmille maille suomen on sitouduttava siihen että täytämme osuutemme kansainvälisestä ilmastorahoituksesta eriarvoisuutta niin suomen sisällä kuin maiden välillä on vähennettävä laittamalla veroparatiisit kuriin naisten ja tyttöjen oikeuksia on pidettävä etusijalla suomen kehityspoliittisessa selonteossa on puhemies syytä huomioida että tyttöjen kokema syrjintä jää usein näkymättömiin tämä valtioneuvoston kanslian avain kaksituhattakolmekymmentä raportti on tilattu pohjustamaan kansallisen toimeenpanosuunnitelman tekemistä ja se kiinnittää huomiota siihen että suomi suoriutuu huonosti ihmisarvoisen työn ja tavoite kahdeksan ja ilmastotekojen tavoite kolmetoista kohdalla agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet koskevat kuitenkin meitä kaikkia tehkäämme

arvoisa puhemies haluaisin ensin itsekin kiittää aila paloniemeä erinomaisesta keskustelualoitteesta ja mitä olen kuunnellut tässä edustajien puheenvuoroja niin kaikissa se sama asia tiivistyy mitä itse olen jo huomannut muissakin yh teyksissä että että jos on tietynlainen poliisi paperi tehty niin valitettavasti se toimeenpano on sitten haastavampaa ja voi jäädä hyvinkin tehottomaksi otan esimerkiksi tämän suomen kansallisen toimeenpano ohjelman raportissa todettiin että päätöslauselman toimeenpano on ollut osittain tehotonta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla sama on nytten tämän agenda

osalta korostan ja vaadin vaadin sitä että tosiaankin siihen implementointiin sitten panostetaan ja tämä kestävän kehityksen toimikunta

seurata ja arvioida tulee olemaan siinä tärkeässä osassa näihin ilmastonmuutosasioihin liittyen nehän olivat pariisin ilmastokokouksen hyvin kunnianhimoisia tavoitteita tosiaankin meidän suomen osalta missä on pitkät välimatkat ja kuljetusala tulee tietysti silloin näkyvään näkyvään rooliin tosiaankin näitten kehittyneiden biopolttoaineiden

ja niitten käytön lisääminen olisi varmaan aika sen takia kysynkin vielä ministeriltä miten varmistetaan tosiaan se että yritykset ja yksityinen sektori ovat mukana luomassa kestävää kehitystä

arvoisa rouva puhemies agenda kaksituhattakolmekymmentä sitoo kaikkia maita myös suomea meidän on tehtävä työtä sen eteen että tavoitteet esimerkiksi kestävästä talouskasvusta ja työntekijöiden oikeudenmukaisesta kohtelusta saavutetaan sen takia on tärkeää että suomi varmistaa riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi suomen tulisi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä saakka sitoutua arvioimaan tavoitteiden toteutumista osana valtion on pystyttävä käymään läpi jokainen vuoden budjetti niin että katsomme sitä agenda kaksituhattakolmekymmentä lasien läpi onko valtion budjetti linjassa sen tavoitteen kanssa että myös suomessa poistetaan köyhyyttä tai että eriarvoisuutta pyritään vähentämään maan sisällä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen ei ole ainakaan linjassa agenda kaksituhattakolmekymmentän kanssa suomen tulisi nostaa osuutensa nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantulosta ja seurata kaikkein köyhimmille maille menevää osuutta kehitysyhteistyövaroista meidän on on myös vaadittava avoimuutta ja yritysvastuuta kun solmimme uusia yksityisen sektorin kumppanuuksia kysyn arvoisilta ministereiltä miten agenda kaksituhattakolmekymmentä kansalliset tavoitteet näkyvät budjettiprosessissa ja miten budjetti vastaa toinen kysymys miten globaalit tavoitteet rahoitetaan massiivisten kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten jälkeen

arvoisa rouva puhemies tehokas ja oikeudenmukainen verotus on kestävän kehityksen edellytys verovälttely aggressiivinen verosuunnittelu ja suoranainen veronkierto murentavat pohjaa hyvinvoinnilta ja kestävältä kehitykseltä kaikkialla maailmassa veroparatiiseilla on tässä keskeinen rooli suurin osa veromenetyksistä ja veroparatiiseihin häviävistä rahoista liittyy monikansallisten yritysten verovälttelyyn tai aggressiiviseen verosuunnitteluun myös korruptio rahanpesu ja muu rikollinen toiminta aiheuttavat menetyksiä

puuttumaan edellytykset kitkeä köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja varautua ilmastonmuutokseen olisivat aivan toisenlaisia myös eu alueelta häviää harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn takia enemmän rahaa kuin mitä on eu maiden yhteenlaskettu terveysbudjetti finnwatchin tuoreen tutkimuksen mukaan suomikin menettää vuodessa neljäsataa viiva tuhatneljäsataa miljoonaa euroa yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi arvoisa puhemies ratkaisuja ongelmaan on mikäli tahtoa löytyy yleisistä pelisäännöistä tulisi sopia moninkeskeisesti ykn piirissä eu tasolla on tapahtunut edistystä mutta valitettavasti liian usein on päädytty laihoihin kompromisseihin suomessa ei ole löytynyt halua säätää kansallisesti eun minimiä tiukemmista säännöistä liittyen esimerkiksi monikansallisten yritysten maakohtaiseen raportointiin sekä omistaja edunsaajatietojen

arvoisa rouva puhemies tuossa varsinaisessa puheenvuorossani jo viittasin siihen että että ykn kestävän kehityksen tavoitteet heijastelevat pohjoismaista arvopohjaa haluaisin muutaman sanan tästä sanoa vielä kansalliset suunnitelmat ovat tietenkin keskeinen osa toimeenpanoa mutta itse asiassa monella osa alueella suunnitelma voisi olla yhteispohjoismainen tästä on keskusteltu kööpenhaminassa pohjoismaiden neuvoston istunnossa muutama viikko sitten sellaisia osa alueita jotka siellä nousivat erityisesti esiin olivat naisten oikeudet bio ja kiertotalous sekä ruuantuotanto pääministeri sipilä puhui pohjoismaiden yhteisistä biopolttoainetavoitteista ja ruotsin pääministeri löfven fossiilittomasta pohjoismaisesta liikennealueesta mielenkiintoisia avauksia vielä kysyisin koska rahoitus on tässä kuitenkin se olennainen asia myös jos me haluamme päästä eteenpäin tanskan hallitus aikoo perustaa rahaston jonka avulla yhdistetään yksityisiä ja julkisia pääomia ykn kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi voisiko tämä rahasto olla yhteispohjoismainen pohjoismaat voisivat tässä näyttää esimerkkiä nimenomaan siinä että me voimme kehittää tämmöisiä luovia uusia rahoitusmalleja

arvoisa puhemies tuli yllätyksenä mutta kiitoksia siitä agenda minun suosikkitavoitteeni ovat numero viisi ja numero

että kaiken perustana on tämä seitsemäntoista jossa sitoudutaan kansainväliseen yhteistoimintaan siihen että ylläpidetään yhteistä oikeusperustaa edistetään yhdessä ykn toimintaa ja niin edelleen ja järjestöjä jotka edistävät ihmisoikeuksia ja demokratiaa numero viisi taas on sitten tasa arvo siitä on tänään jo jonkin verran puhuttu mielenkiintoista on ajatella että että itse asiassa kymmenen vuotiaisiin tyttöihin tyttöjen koulunkäyntiin ja heidän seksuaaliterveyteensä panostaminen voi merkitä

me tiedämme myöskin että naiselle vaarallisimmat paikat ovat kotona kaikkein köyhimmissä maissa nuoret tytöt kuolevat synnytykseen kun he todella lapsina jo saavat ensimmäiset lapsensa sitten meillä suomessa ja ehkä myös muuallakin itse asiassa naisiin kohdistuva väkivalta on todella arjen uhka toivoisin että nämä kysymykset erityisesti olisivat myöskin tässä meidän kansallisessa toimeenpano ohjelmassa on suuri häpeä että emme voi olla edelläkävijöitä maailmassa myöskin tasa arvon edistämisessä aivan todellisuudessa juuri kun on on kysymys väkivallasta ja väkivallan vastaisuudesta

sanoi että ruotsissa he ovat maailman parhaimpia parhaimpia puhumaan tasa arvosta se on tavallaan vähän totta myöskin meillä tietenkin globaalisti verrattuna ovathan meillä asiat hyvin mutta mielestäni meillä meillä voisi olla niin paljon paremmin vetoankin eduskunnan miehiin että te otatte myös vastuuta tästä tasa arvon kehittämisestä ja kannatan sitä että tulevaisuusvaliokunta ja työ

arvoisa puhemies kyllä oli niin paljon hyviä huomioita että vaikea kaikkiin ehtiä vastata mutta tässä ehkä lähden liikkeelle siitä mihin esimerkiksi edustaja tuppurainen erittäin hyvin viittasi että miten itse asiassa globalisaatio muurien laskeminen vapaakauppa ovat alentaneet globaalisti ottaen kansakuntien välisiä tuloeroja ja se on itse asiassa hyvin tärkeä asia kävimme myös kauppaministereiden kesken keskustelun ikään kuin post ceta näkökulmasta että miten tulevaisuudessa yleensäkään vapaakauppasopimuksia voisimme tehdä niissä on nytkin jo enemmän kestävään kehitykseen liittyviä klausuuleja kuin useimmiten huomataan esimerkiksi fossiilisten tukien alasajamiseen mistä adlercreutz puhui liittyviä sääntöjä mutta kyllä niiden täytyisi olla vielä olennaisemmin siinä mukana yksi iso kysymys on se mihin edustaja uotila viittasi että voiko veronkierron välttämiseen liittyviä sääntöjä pyrkiä mannertenvälisiin vapaakauppasopimuksiin nykyistä pontevammin ajamaan haaste on toki se että esimerkiksi euroopan unionin sisälläkin monet jäsenmaat ovat sitä mieltä että se on puhtaasti kansallista toimivaltaa toki meilläkin tämä on hankala kysymys mutta tästä esimerkiksi itse oma aloitteisesti puhuin kyllä tuolla tuolla kauppaministereiden lounaalla tässä kohtaa koska meidän täytyy löytää tämmöinen vielä vahvemmin globalisaation haasteisiin vastaava tapa kaupan sääntelyyn toinen vaihtoehto on se että me romahdamme käpertymiseen ja kansallisiin kauppa alueisiin ja se on kyllä sekä kehityksen että että elintason kannalta erittäin huono tie edustaja paloniemen puheenvuorossa puhuttiin tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä ja itse asiassa puhuimme myös kehitysministereiden kokoonpanolla hyvin paljon samoista asioista kuin mitä oli sitten siinä julkisessa osuudessa myöskin kööpenhaminassa esimerkiksi tanskalla on mielenkiintoinen aloite rahastomuotoisesta kehitysavusta johon myös työeläkeyhtiöitä on heillä tulossa mukaan meillä on tunnusteluja samantyyppisestä suomessa sitten tässä esimerkiksi edustaja toivakka viittasi investointimuotoiseen rahoitukseen ja sen ilmastohyötyihin ja viittasinkin tuossa alkupuheenvuorossa jo finnfundin pääomituksen arvioon että noin kaksikymmentä miljoonaa ihmistä puhtaan sähkön piirin niillä investoinneilla me olemme nyt tutkimassa sinänsä sen jäljelle jäävän noin neljänsadanneljänkymmenen miljoonan euron osalta tällä

tuntuvia ja hankalia me pystymme erityisesti ilmastotavoitteessa joka on tyypillisesti investointimuotoista toimintaa kehitysmaissa sen riskin jakamiseen osallistumaan itse asiassa jopa enemmän kuin kuin aikaisemmin en yhtään kiistä sitten sitä mitä täällä useat edustajat tietenkin toivat esiin muun muassa edustaja aalto että totta kai meidän lahjamuotoisen avun leikkaukset vähentävät meidän mahdollisuuksia kuitenkin sanoisin kun olemme hyvin tarkkaan pyrkineet perkaamaan ensi vuoden talous ja toimintasuunnitelmaa ministeriössämme

vaikeita kysymyksiähän on esimerkiksi juuri se pitäisikö vielä enemmän panostaa veteen tai energiaan liittyviin investointeihin vai sitten ikään kuin ja osaamiseen viikko sitten sain olla avaamassa dar es salaamiin uutta sähkönhallintajärjestelmää joka vähentää sähkökatkoja ja vähentää saastuttavan puuhiilen käyttöä ja keräämistä mahdollistaa työssäkäynnin ja koulunkäynnin sen sijaan että pitää kerätä viimeisetkin rippeet dar es salaamin läheisistä metsistä polttoon se on investointimuotoinen ja siinä tulee selkeästi tulos toisaalta sitten on yhtä tärkeätä vahvistaa vaikkapa tansanian verohallinnon kapasiteettia tämmöisiä valintoja tässä joutuu paljon just miettimään että mikä on painopiste järjestöavustuksiin viittasi edustaja essayah ja se on minun suunnitelmissani asia ensi vuonna kun järjestöjen evaluaatio valmistuu katsomme aika tarkkaan mikä on järjestöjen osuus suhteessa muuhun kehitysapupottiin ja mikä on tapa jolla jaetaan kenties enemmän priorisoidusti että mitkä järjestöt ovat niitä tehokkaimpia minusta siinä täytyy lähteä siitä mikä tuottaa sitä vaikutusta siellä kentällä ei sinänsä itseisarvona se että mitä järjestö itsessään tekee ja ja myöskin sitten se minkälaisia prosesseja on esimerkiksi omarahoitusosuuksiin mutta sen suhteen ajattelin että siinä vaiheessa kun evaluaatio on valmis pystytään kantaa ottamaan paremmin

tässä oli toivolan erittäin hyvä puheenvuoro ilmastomissiosta ja siihen moni muukin viittasi ja täytyy todella vielä kyllä sanoa että kyllähän tässä edelläkävijöiden kautta ja skaalaamalla niitä ratkaisuja intiaan kiinaan ja muualle on se tapa jolla suomalaisten myönteinen kädenjälki voi olla monikymmenkertainen siihen meidän hiilijalanjälkeen verrattuna toivottavasti voimme kaikki yhdessä sitä

arvoisa puhemies kiitoksia hyvistä aktiivisista puheenvuoroista kantaa ottavistakin sellaisista joitain huomioita täällä tietysti on arvioitu sitä miten kestävä kehitys suomen sisällä etenee ja se on juuri se agenda kaksituhattakolmekymmentän tuoma uusi juttu että tämä asia ei ole pelkästään sitä kehityspolitiikkaa olen ilahtunut siitä että eduskunnassa katsotaan että monenkin valiokunnan kannattaisi seurata tavoitteitten etenemistä kun yleisesti suomea arvioidaan varsin korkealle tässä niin toki sitä mukaa kuin myös muualla panostetaan ja edetään on nyt sitten myös realismia että emme voi olla ihan joka mittarilla ykkönen maailmassa sekin täytyy tunnustaa mutta myös juuri sitä rehellistä itsearviointia on tehty tässä riippumattoman analyysin myötä tänä kesänä ja ne kolme kohtaa mitkä erityisesti on tunnistettu sellaisiksi missä meillä on ilmastonmuutoksen torjuntaan luonnonvarojen käyttöön ja talous ja työllisyystilanteeseen no näkyvätkö nämä hallituksen politiikassa moni teistä on kysynyt näkyykö kestävän kehityksen tavoitteitten toteuttaminen tässä kohtaa on helppo sanoa että kyllä näkyy jos lähdetään tästä ilmastosta niin juuri se kunnianhimoinen energia ja ilmastostrategia mikä on tänä päivänä julkistettu vastaa tähän haasteeseen luonnonvarojen käyttö ja olette varmaan kuulleet että kiertotalous on yksi hallituksen kärkihankkeita olla kiertotalouden kärkimaa se vastaa juuri tähän asiaan talous ja työllisyyskehitys juuri työllisyyden yrittäjyyden kasvun käynnistämisen parissa hallitus laajalla rintamalla työskentelee eli hallituksen toimenpiteet vastaavat hyvin pitkälle tätä riippumattoman analyysin osoittamaa missä meillä on eniten parannettavaa sitten tulee koko joukko yksityiskohtia ja kun tuossa alkupuheenvuorossa kerroin siitä suomen raportoinnista ykssa jonka tein niin myös siellä otin esille tämän että kyllä meilläkin on parannettavaa vaikka suomi tunnetaan tasa arvon maana niin juuri tämän edustaja toivakan esille ottaman naisten kokeman väkivallan toin myös esille tästä rehellisyydestä suomea kiiteltiin myös otan edustaja huovisen kiitokset tyydytyksellä vastaan paitsi että kansalaisyhteiskunta osallistetaan meillä suomessa tähän työhön myös annetaan heille se ääni kansainvälisillä foorumeilla no sitten kritiikkiä on tässä tullut tietysti siitä miten voimme vaikuttaa ulkomaailmaan ja ulkomaankauppa ja kehitysministeri mykkänen tähän pitkälti vastasi yhden näkökulman haluan vielä tuoda esille nyt kun meillä on kiistatta järjestöissä hyvää osaamista

kehitysyhteistyöhankkeitten toteuttamisessa niin sen sijaan että ripottelemme vain tuhkaa päällemme sanoen että nykyisessä taloustilanteessa emme pysty nyt enempää satsaamaan olen esittänyt sitä että meidän kannattaisi hallituksen ja järjestöjen yhdessä miettiä miten pitkäaikaisten kehitysyhteistyökumppaniemme kanssa pystyisimme parhaalla tavalla hakemaan myös kansainvälisistä rahoituslähteistä rahaa jotta meidän osaaminen ja pitkäaikaisten kumppaniemme kiistattomat tarpeet voitaisiin viedä eteenpäin myös kansainvälisen rahoituksen turvin ja tässä esimerkiksi

kun edustaja biaudet puhui tästä partnership näkökulmasta niin tämä on erinomaisen tärkeä juttu kun vierailemme muissa maissa tapaamme kollegoita ja pohdimme heidän kehitystään ja sitä miten suomi voisi olla siinä tukemassa niin juuri tämä että yhdistämme myös tämän kestävän kehityksen tavoitteitten toteutumisen siihen kun edistämme vaikkapa suomalaisen cleantechin voimin ympäristön hyvää tilaa tai ilmastopolitiikkaa edistää ilman muuta näitten monien sosiaalisten tavoitteiden toteutumista tämän yhtälön avaaminen ja siitä rehellinen keskustelu on käsittääkseni yksi tämmöisen partnershipin muoto kumppanien kanssa kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä tässä arvoisa puhemies joitakin huomioita käytyyn

arvoisa puhemies tosiaan kestävän kehityksen tavoitteissa koko maailmaa ja tunnistavat sen että köyhyyden poistaminen on on tärkeätä kehittyvässä maailmassa mutta maailmassa ylipäätään se miten meidän talousjärjestelmä toimii on sidoksissa ympäristön tilaan ja ympäristön tila on sidoksissa siihen että ihmiset pystyvät nousemaan ylös köyhyydestä on tärkeätä tunnistaa näitten kaikkien politiikkojen liittyminen toisiinsa yksi asia mistä haluan ilmaista huoleni on se että kun suomi on voimakkaasti leikannut omia kehitysyhteistyömäärärahojaan jo edellisenä vuonna niin tässä on sellainen vaara että vaikka on sinällään hyvät tavoitteet siitä että tehdään yhä enemmän tällaisia teknologiapohjaisia ilmastohankkeita myös kehitysvaroilla niin samaan aikaan se tila mikä menee kaikkein köyhimpiin maihin ihmisten auttamiseen kapenee elikkä rahoitusosuus kaikkein köyhimpiin maihin on vähentymässä prosentista nolla pilkku neljääntoista ja tämä menee suomen osalta väärään suuntaan kysyn ministereiltä aiotteko tehdä jotain tälle kehitykselle siis suomen fokus on ollut aina se että autetaan kaikkein heikko osaisimpia köyhissä maissa erityisesti tyttöjä pääsemään koulutukseen ja ja vahvistetaan yhteisöjä esimerkiksi mahdollisuutta saada puhdasta ruokaa ja ja energiaa sitten sen lisäksi haluan tuoda esille aiheen joka on entisellä ministerin tontillani nykyisellä ministeri tiilikaisen tontilla ja se on merten suojelu merten suojelussa tarvitaan kansainvälistä sääntelyä erityisesti arktiksella jotta me pääsemme eteenpäin siinä että että arktiksen herkkä luonto ei vaarannu miten etenee arktisten merialueiden luonnonsuojeluverkoston perustaminen ja miten ministeri tiilikainen kansainvälisissä kokouksissa pystytään puuttumaan merten roskaantumiseen ja muovisaasteisiin joka on iso kasvava globaali ongelma myös kalakannoista haluaisin kysyä mikä on kalakantojen tilanne koska valtaosa maailman kalakannoista on ehtymässä

puhemies hieman jatkan edustaja niinistön kysymyksestä kehitysyhteistyöstä puhuitte ja kaikki tiedämme että olemme joutuneet tekemään ikäviä leikkauksia kehitysyhteistyörahoihin tosin pientä korotusta nyt tämän vuoden talousarvioesityksessä on ministeri mykkänen ehkä osaa kertoa maakohtaisissa painotuksissa tehty joitain uusia linjauksia edustaja niinistö toi kysymyksen siitä ohjautuuko apu kaikkein köyhimmille siinä suhteessa ilmeisesti meillä on ollut hieman laaja tämä kirjo kuinka montaa maata autamme onko siinä nyt jotain tarkennuksia ja jos on niin minkäsuuntaisia viime syksynä talousarviokäsittelyn yhteydessä finnfundin pääomittamisesta pääomittamisesta keskusteltiin aktiivisesti täällä ja se herätti monia kysymyksiä finnfundillahan on tavoitteina monia sellaisia jotka kestävän kehityksen tavoitelistalla kuten sukupuolten välisten tasa arvoerojen pienentäminen köyhyyden vähentäminen työpaikkojen saaminen ja energiainvestoinnit niin että sähköenergiaa olisi saatavilla yhä useammalla alueella miten sukupuolien välinen tasa arvo ja työllistämismahdollisuudet näkyvät finnfundin päätöksissä ja investoinneissa se on kysymykseni vielä tästä pariisin ilmastosopimuksesta jota on täällä kovasti kiitelty valitettavasti tästä kestävän kehityksen tavoitelistalta puuttuu suora viittaus väestötavoitteisiin olisiko mahdollista ajatella

arvoisa rouva puhemies on ymmärrettävää että päästäksemme näihin agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteisiin näiden pyrkimysten on oltava läpileikkaava tavoite kaikessa meidän toiminnassamme eli kaikkien valiokuntien on tätä seurattava mutta kannatan ajatusta siitä että yksi valiokunta ottaisi semmoisen yhteenkokoavan vetovastuun meidän on hyväksyttävä että pelkät kauniit sanat eivät riitä me tarvitsemme ihan oikeata rahaa ilmastonmuutos on meidän aikamme suurin haaste ja ilmastonmuutos ja sen vaikutukset heijastuvat oikeastaan näihin kaikkiin seitsemääntoista tavoitteeseen toisiin se vaikuttaa suoraan ja voimakkaasti mutta välillisten vaikutusten kautta niihin kaikkiin hallitus julkaisi tänään energia ja ilmastostrategian ja se sisältää monia hyviä keinoja mutta kokonaisuutena hallituksen ilmastopolitiikka on ristiriitaista puhutaan kauniita sanoja samalla kun ilmastopäästöjä ei ole laitettu kuriin ja ja ilmastolle vahingollisia yritystukia on kasvatettu

ovat tämän agendan tavoitteiden vastaisia yksi konkreettinen keino toimeenpanossa voisi olla korjata tämä tilanne meidän tulee varmistaa että me täytämme oman osuutemme kansainvälisestä ilmastorahoituksesta ja varmistaa että myös muut tekevät niin se tuki se raha tulee kohdentaa kaikkein haavoittuvimmille alueille ja ryhmille koska ilmastorahoitus on tärkeä väline jolla estetään hätää konflikteja ja pakolaisuutta

sen takia on äärimmäisen tärkeätä että agendan tavoitteiden mukaisesti me edistämme rauhanomaisia yhteiskuntia ja takaamme kaikille pääsyn oikeuspalveluiden pariin sekä rakennamme tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla mutta yksi asia johon meidän pitää myös kansallisesti puuttua on vihapuhe vihapuhe luo nimensä mukaan vihaa se antaa vihalle tilaa se jakaa meidät kahteen tai useampaan eri leiriin ja asettaa meidät toisiamme vastaan pahimmillaan viha johtaa väkivaltaan ja väkivalta sotiin siksi vihapuheelle on oltava nollatoleranssi ja siitä kantavat vastuun kaikki myös kaikki poliittiset puolueet

kestävä kehitys on laaja käsite ja sekä kansallinen että globaali ovat yhteyksissä toisiinsa haluan painottaa että me tarvitsemme sitä kehitysapua jota suomi antaa ettei tule nyt ihan vääriä käsityksiä mutta kun ajattelemme näin kansallisesti niin on hyvä tiedostaa että meillä on hyvät lähtökohdat minä arvostan sitä että meillä maassamme on demokratia ja meillä on vakautta sitä ei välttämättä ole jokaisessa maailmankolkassa vaikka meitä arvostellaan niin meillä on korkealaatuinen koulutus terveyspalvelut ja puhdas vesi joka on hirvittävän tärkeätä kun puhutaan puhutaan köyhyydestä niin se on aivan eri tasoa kuin noissa monissa kehitysmaissa kuulimme hallituksen toimenpiteistä se on luvannut että kivihiilen käyttö katkaistaan ja tulee erilaiset biopolttoaineet eri muodoissa ja niin kuin ministerikin mainitsi jonkun jäte on toisen raaka aine ja tämä kiertotalous on erittäin tärkeätä mutta myös on vaikeuksia talous on heikko oecdn mittapuuhun verrattuna ja johtuvat heijastukset ovat semmoista synkkää luettavaa niin että siinä meidän pitäisi päästä eteenpäin mutta mitä voisimme antaa sitten kaikkein vähiten kehittyneille maille apu on kaikista tärkeintä ja sinne ne vähäiset voimavarat on annettava kuten edustaja biaudet haluan myös muistuttaa siitä että köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen on tärkeätä naisten ja tyttöjen osallistuminen ja varsinkin tyttöjen koulutusmahdollisuus lapsiavioliittojen kieltäminen kuolleisuuden parantaminen ja myös naisten oikeus päätöksentekoon ja myös töihin mahdollistamiseen jotta tähän päästäisiin meilläkin on oman soppamme laittaminen että maailman köyhillä olisi demokratia ja ihmisoikeus maailmassa elää

arvoisa puhemies niin kuin useat ovat jo täällä sanoneet on todella tärkeää että täällä eduskunnassa puhutaan aiheesta joka on on todellakin elintärkeä koko planeetallemme kestävän kehityksen tavoitteiden päämäärä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille ja monet agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteista on täällä jo erikseen nostettu

tähän ministerikin otti kantaa ja kertoi että laajalla rintamalla tähän paneudutaan viimeksi tänään kyselytunnilla kävi hyvin selvästi esille se että pitkäaikaistyöttömyys on todella vaikeassa tilanteessa toinen hieman yllättävämpi kohta suomen sijoittumisessa agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteiden osalta on ilmastoteot olemme menossa koko ajan alaspäin

arvoisa rouva puhemies tärkeä aihe meillä täällä täällä tänään on varmaan näin että kaikessa meidän työssämme meidän pitää ajatella kestävää kehitystä ja myös kaikkien pitää se huomioida ja ajatella jokapäiväisessä työssään tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana ainakin oma henkilökohtainen mielipiteeni on että tulevaisuusvaliokunnalla on kyllä valmius toimia seurantavaliokuntana jos jos näin näin halutaan kuten muun muassa ministeri tässä tässä ehdotti kun minä olen aika aika tuore puheenjohtaja niin olen yrittänyt tutustua tulevaisuusvaliokunnan aikaisempaan työhön ja olen huomannut että että siinä kestävä kehitys on ollut aika keskeisesti keskeisesti esillä on muun muassa todettu että että suomessa pitäisi kehittää ja sallia kestävän kehityksen kokeiluja joissa yrittäminen on helppoa ja kannustavaa ja todettu että haasteena on on ehkä kansallinen asenneilmasto ja toimintakulttuurin muuttaminen

siirryttävä varovaisesta ja riskejä kaihtavasta sopeuttamisesta ja leikkaamisesta vähän rohkeampaan ja luovaan käynnistämiseen ja uuden uuden kasvattamiseen ainakin oma mielipiteeni on että ilman uskallusta ja riskejä emme kykene muuttumaan emmekä edes säilyttämään nykyistä elintasoamme ja työllisyyttämme tähän tarvitaan monta eri eri toimenpidettä mutta sitä työtä on tehtävä

arvoisa puhemies kiitoksia tästä keskustelusta sitä on ollut erittäin ja on hienoa että tämä aihe saatiin tuotua saliin kiitoksia myös ministereille että jaksavat täällä vielä illallakin istua kuuntelemassa tämän asian tiimoilta edustajien ajatuksia on selvää että ainakin oman puolueeni traditiossa ja historiassa on aina ajateltu sillä tavalla että tila maa asiat pitäisi jättää paremmassa kunnossa seuraaville nykyisin siitä puhutaan kestävän kehityksen kautta mutta jotenkin ajattelisi että sehän olisi ihan normaali asia että kaikki asiat pitäisi jättää aina paremmassa kunnossa seuraaville ja on hirvittävän tärkeää että me puhumme myös niiden asioiden kautta globaalisti siitä vastuusta ja esimerkin voimasta mitä myös pieni suomi voi osaltaan tehdä on ollut mukava kuulla että täällä on puhuttu moneen otteeseen pariisin ilmastosopimuksesta mutta yksi asia joka suomessa on kyllä ihan maailman kärkeä liittyy hallintoon hyvään hallintoon se liittyy vaikkapa siihen mitenkä

verotuspohjamme on joita ei välttämättä aina muisteta kun puhutaan kestävästä kehityksestä se on myös sitä että hallinnon täytyy toimia hyvin ja olisin halunnut kysyä ministereiltä onko tähän jotain erityisempää sehän on on ollut kyllä yksi suomenkin prioriteeteista monien muiden tärkeiden asioiden ohella mutta onko siihen tulossa joitain uusia demokratian edistämisen keinoja joissa korostettaisiin erityisesti hyvää hallintoa osana meidän kehityspolitiikkaamme ja sitten vielä toisekseen olisin halunnut kysyä näistä kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumuksista nehän ovat hirvittävän tärkeitä sen kautta että nyt tuodaan kestävän kehityksen agenda jokaisen ihmisen pöydälle jokainen ihminen voi itse tehdä omassa yhteisössään sitoumuksen miten itse edistää kestävää kehitystä olisin halunnut kysyä onko teillä olemassa siitä dataa tietoa kuinka laajalle tämä yhteiskuntasitoumus on levinnyt kuinka moni kunta koulu yhteisö allekirjoittanut tuon sitoumuksen

edustaja virolainen totesi että täällä keskustelee samanmielisten kerho no itsekin voin allekirjoittaa suurimman osan siitä mitä tässä keskustelussa on sanottu muun muassa edustaja virolaisen puheenvuoron ja edustaja paloniemen avauspuheenvuoron eilen eduskunnan globaaliryhmä järjesti tilaisuuden ilmastopakolaisuudesta tämä oli myös yksi niistä teemoista joista puhuttiin marrakechin ilmastokokouksessa tämä muistuttaa siitä että jos ilmastonmuutos pääsee ryöstäytymään se voi pahimmassa tapauksessa tuhota ihan kaikki taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteemme jos lepsuilemme ilmastotoimissa kasvatamme tulevien vuosikymmenien pakolaisvirtoja myös rahojen leikkaaminen kehitysmaiden ilmastotoimilta kehitysmaissa tehtävältä työltä naisten oikeuksien puolesta sukupuolivalistukselta ja perhesuunnittelulta kasvattaa tulevaisuuden pakolaisvirtoja on arvioitu että viimeisen kymmenen vuoden aikana vuosittain noin kaksikymmentäviisi miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kotiseudultaan ympäristösyistä kansainvälinen ruokapolitiikan tutkimuslaitos on arvioinut että vuosisadan puoleenväliin mennessä lähes viiden miljardin ihmisen kotiseudulla ilmastonmuutos voi aiheuttaa vesipulan jos näistä ihmisistä joka viides lähtee muualle se tarkoittaa miljardia ihmistä joista eurooppaankin pyrkii vähintään kymmeniä ellei satoja miljoonia tällaisessa tilanteessa jo rauhan säilyttäminen tulisi olemaan vaikeaa siksi on ymmärrettävä että ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen asia ihan kaiken kannalta myös tulevien sotien ja konfliktien estämiseksi uskon että ministerit tiilikainen ja mykkänen ovat oikeasti tehneet parhaansa hallituksen neuvotteluissa ilmasto ja ja energiastrategiasta siinä kuten moni on jo todennut on hyviä asioita kuten kivihiilen kielto mutta kaiken kaikkiaan pidän valitettavana sitä sitä että siinä ei tartuta kaikkiin niihin hyviin mahdollisuuksiin ja tilaisuuksiin joita suomella olisi ollakseen todellinen ilmastotoimien edelläkävijä

puhemies täällä kun kysyttiin onko paikalla pelkästään samanmielisiä niin uskoisin että voin tuoda esiin ainakin joitakin uusia näkökulmia itse näkisin keskeisimpänä kestävän kehityksen teemana ja ylempänä muita sen että suomessa on työtä ja hyvinvointia meillä ei ole mitään kestävää kehitystä ilman työtä ja hyvinvointia emmekä voi kestävän kehityksen nimissä myöskään vaarantaa sitä työtä ja hyvinvointia se ei ole kestävää kehitystä että luomme hyvinvointivaltion lukemattomine oikeuksineen ja huomaamme sitten ettei meillä ole varaa sellaisen ylläpitoon on myös hyväksyttävä että näin pohjoisessa eläminen ja työskentely jo lähtökohtaisesti nostaa hiilijalanjälkeämme verrattuna sellaisiin maihin jotka ovat etelämmässä sinänsä keskustelualoitteen teemat ovat ajatuksina yleviä ja sellaista ei varmaan löydykään joka pitäisi kestävää kehitystä huonona tai ei tavoiteltavana asiana asiana sinällään mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään uusi keksintö sillä on ollut jo pitkään olemassa periaate joka aiemminkin mainittiin että pellot ja metsät jätetään pojille paremmassa kunnossa kuin ne isiltä oltiin saatu ja tämä on ollut kunnia asia ei kestävän kehityksen periaate ole mikään sellainen uusi juttu joka on keksitty kallion kahviloissa baskerit päässä ja punaviinilasi kädessä

ettei unohdu niin haluan muistuttaa että kuluvalla hallituskaudella kehitysyhteistyöhön on kohdistettu mittavia leikkauksia eniten leikataan monenkeskisestä kehitysyhteistyöstä noin viisikymmentäkuusi prosenttia maa ja aluekohtaisesta kehitysyhteistyöstä kolmekymmentäseitsemän prosenttia ja järjestöjen myöskään päästökauppatuloja ei enää ohjata kehitysyhteistyöhön ja tässäkin on kyseessä varsin suuri summa vuonna neljätoista se oli kuusikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa joka tapauksessa kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja ja ja vaatii meiltäkin globaalia vastuuta jotta ne saadaan toteutumaan kysyisinkin ministeriltä kuinka voimme varmistaa agenda kaksituhattakolmekymmentä työn pitkäjänteisyyden ja johdonmukaisuuden tulosten takaamiseksi ja mahdollisimman suuren vaikuttavuuden näistä leikkauksista huolimatta millä tavalla kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan nyt kun resurssit ovat radikaalisti vähentyneet mistä on jouduttu tinkimään ja mistä on pidetty kiinni nyt olisi hyvä olla tässä asiassa avoin jotta voidaan mennä sitten eteenpäin monia ihmisiä pohdituttaa myöskin se aikooko hallitus laatia konkreettisen suunnitelman ja aikataulun siitä miten saamme jossain vaiheessa nostettua nuo kehitysyhteistyömäärärahat sinne tavoiteltuun nolla pilkku seitsemään prosenttiin bktstä ja sitoudumme myös toimeenpanoon tähän toivoisin myöskin vastausta keskustelussa tulikin jo esiin se että sukupuolten välisellä tasa arvolla on oma tavoitteensa agenda kaksituhattakolmekymmentässä ja se sisältyy läpileikkausperiaatteella kaikkiin kestävän kehityksen tavoitteisiin oikein hyvä asia ja näihinhän sisältyy myös seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksien universaali saatavuus on todella hyvä että nämä ovat myöskin suomen prioriteetteja miten suomi kuitenkin aikoo konkreettisesti varmistaa että nämä siis sukupuolten tasa arvo ja seksuaali ja lisääntymisterveystavoitteet näkyvät konkreettisesti toimeenpanossa ja säilyvät myös yli hallituskausien aina sinne vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ylipäätään näitten tavoitteiden pitkäjänteisyyden takaaminen yli hallituskausien on tärkeä tavoite jotta päästään sitten pikkuhiljaa tavoitteissa eteenpäin

puhemies kiitos puhemiehistölle ja keskustelualoitteen tekijöille tämä on erittäin tärkeä aihe keskustella niin kuin monet ovat täällä sanoneet minäkin kannatan sitä että jokin valiokunta mielelläni näkisin sen olevan tulevaisuusvaliokunta vastuutettaisiin tämän asian jatkokäsittelyyn olen huolissani siitä että eu tasolla nämä tavoitteet eivät kuitenkaan vaikuta etenevän optimaalisesti komission antaman tiedonannon perusteella he eivät ole aikeissa tehdä kunnollista toimeenpanosuunnitelmaa kestävän kehityksen tavoitteista suomen pitäisi mielestäni vaatia tällaista toimeenpanosuunnitelmaa ja toivon että meidän hallituksemme voisi olla asiassa aktiivinen koska meitä myös todennäköisesti tässä asiassa kuunnellaan täällä on käytetty monia hyviä puheenvuoroja ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta joka liittyy kestävään kehitykseen ehkä parhaiten mieleeni jäi edustaja toivolan esimerkki siitä kuinka nuori oli lähtenyt melkeinpä uskaltaa sanoa taisteluun tuulimyllyjä vastaan haastamalla suuren järjestelmän ilmastotavoitteiden vuoksi kun me mietimme tilannetta niin me me näemme että maailmassa tällä hetkellä noin puolet maapallon väestöstä on alle kolmekymmentä vuotiaita toisaalta samaan aikaan yli neljäkymmentä prosenttia maailman työikäisistä nuorista on työttömiä tai alipalkattuja nuoret ovat valtava mahdollisuus mutta mikäli heidän asemansa yhteiskunnassa horjuu samaan aikaan kun yhteiskunnat ajautuvat hallitsemattomiin tilanteisiin on käsissämme sosiaalinen aikapommi olemme suomessakin keskustelleet tästä asiasta esimerkiksi nuorten työttömyyden ja mahdollisen syrjäytymisuhan yhteydessä kun olemme puhuneet vaikkapa koulutuksesta toivoisin että hallitus miettisi vielä erikseen ylisukupolvista oikeudenmukaisuutta kun se tekee esimerkiksi koulutuspoliittisia päätöksiä

arvoisa rouva puhemies kiitän myös tästä keskustelualoitteesta ja lämpimästi toivoisin että joku valiokunta tässä nyt on esitetty tulevaisuusvaliokuntaa ottaisi tästä kopin täällä on puhuttu paljon naisten asemasta ja ympäristön tilasta ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnista toisin tähän eläintensuojelun näkökulman

täällä täällä löytyy kohdassa viisitoista täällä

että lupauduttu vuoteen mennessä tekemään merkittäviä ja kiireellisiä toimenpiteitä uhanalaisten lajien vähenemisen tässä on kolme vuotta aikaa ja minä en ole huomannut maailmanlaajuisesti mitään toimenpiteitä täällä edustaja kiuru puhui tämmöisestä väestötavoitteesta ja ehkä sopimuksesta meillä on hyvin paljon erilaisia sopimuksia on ihmisoikeussopimuksia ja kansainvälisiä ympäristösopimuksia ilmastosopimuksia miksei meillä ole sopimusta esimerkiksi ihan tämmöiseen lajien suojeluun eläimet ovat kuitenkin monissa tutkimuksissa hyvin tunteellisia ja kokevat kipua ja fyysistä tuskaa ja näin mietin että monesti jos tämmöisiä loukkauksia on maissa vain paheksutaan mutta ei ole esimerkiksi mitään sopimusta jonka tämä maa olisi integroinut johon johon voisi vedota me olemme eduskunnan eläinsuojelukerhossa pohtineet tällaista että voisiko suomi olla esimerkiksi euroopan neuvostossa aloitteellinen ja pohjoismaat lähtisivät eussa miettimään tällaista se olisi aika edistyksellistä meillä on kuitenkin kulttuuri hyvin paljon muuttunut eläimet eivät ole enää ihmisille esineitä erityisesti kun katsoo tätä lajien häviämistä

meillä ei pian ole norsut leijonat se on myös meidän velvollisuutemme sitten olisin kysynyt tänään uusiutuvan energian osalta ilmoitettiin tämä tuulivoiman terveysselvitys kiitän hallitusta siitä olen saanut paljon yhteydenottoja näistä terveysvaikutuksista ja oireilevista ihmisistä olisin vähän kysynyt tästä selvityksestä kuinka pitkä se on ja koska se on tuloillaan

arvoisa puhemies eduskunnan ja valtion lisäksi agendan kansallisen toteuttamisen kannalta paikallistaso on aivan avainasemassa kansalaiset kunnat yritykset kansalaisyhteiskunta heidän sitouttamisekseen tähän toimeenpanoon me tarvitsemme tiedotusta ja me tarvitsemme tukea

arvoisa puhemies tavoite viisi eli sukupuolten tasa arvo on aivan olennainen koko agendan onnistumisen kannalta tässä suomen on oltava entistä vahvempi me olemme olleet siinä vahva kansakunta ja olen siitä erittäin ylpeä mutta vahvuutta tarvitaan jatkossakin koska niin itä euroopassa usassa kuin monessa muussakin maassa on tapahtumassa takapakkia naisten oikeuksissa ja seksuaali ja ja lisääntymisterveysasioissa kestävä kehitys ei ole mahdollista jos tytöt ja naiset jätetään sivuun ja jos perheet eivät saa elää terveenä tai kykene päättämään lapsiluvustaan kyse on myös väestönkasvun hillitsemisestä ja erityisesti saharan eteläpuolisen afrikan kestävän kehityksen kannalta väestönkasvun hillintä on tärkeä tavoite mutta se on tietenkin tehtävä inhimillisellä tavalla

ja kehitysrahoitus on erittäin tärkeä elementti ja työkalu monien agendan tavoitteiden toimeenpanossa ja kehitysmaiden tukemiseksi toimeenpanossa haluankin kysyä onko hallitus tekemässä konkreettisen suunnitelman kehitysyhteistyörahoituksen nostamiseksi nolla pilkku seitsemään prosenttiin

arvoisa puhemies yksi iso yhteinen haaste meillä kestävän kehityksen edistämisessä ja tavoitteiden toimeenpanossa on se millä tavalla me varmistamme että pystymme sitoutumaan tähän toimintaan yli vaalikausien tässä on useassa puheenvuorossa nostettu esille naisten ja tyttöjen asema ja tasa arvon edistäminen naisten ja tyttöjen asemahan on painopiste meidän kehityspoliittisen selonteonkin mukaan ja se on mukana kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa sukupuolten välisellä tasa arvolla on myös oma tavoitteensa millä tavalla me varmistamme että nämä painopisteet ja niihin sitoutuminen säilyvät vaikka hallitukset vaihtuvat kestävä kehitys jos jokin on sellaista työtä missä meidän pitää tehdä pitkäjänteistä työtä ja sitoutua hyvin hyvin pitkään tekemiseen kiinnostaisi kuulla miten tätä puolta on pohdittu kun täällä on useassa puheenvuorossa nyt kannatettu ajatusta että valiokunnista tulevaisuusvaliokunta ottaisi tämmöisen vetovastuun itse pidän tärkeänä että kaikki valiokunnat jollakin tavalla osaltaan pohtivat näitä kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä asioita niin kysyisin myös ministereiltä millä tavalla suhtaudutte ajatukseen siitä että kestävä kehitys näkyisi nykyistä vahvemmin budjettiprosessissa esimerkiksi omien ministeriöidenne osalta ja miltä tämä ajatus kestävän kehityksen selonteosta kuulostaa nythän oli hienoa kun saatiin kehityspolitiikasta selonteko tällä kaudella alkupainotteisesti kauden alussa ja samaan tapaan kestävän kehityksen joka on laajemmassa mittakaavassa siis läpileikkaava yhteinen asia olisi loogista että myöskin tämä asia tuotaisiin selontekona eduskuntaan ajatuksia ministereiltä kysyisin näistä
puheenvuorot vielä edustajilta toivola kiuru mäkelä adlercreutz ja paloniemi ja sitten

arvoisa rouva puhemies täällä on pidetty äärimmäisen hyviä puheenvuoroja joihin moniin on helppo yhtyä täällä yhdessä puheenvuorossa todettiin että kestävä kehitys ei ole uusi asia ei ole keksitty kalliossa tänään ja se pitää ihan todellakin paikkansa täällä on myöskin lainattu paljon historiasta arvopohjaa joka tukee kestävän kehityksen ajattelua ja mikäs sen hienompaa että meillä on niin pitkä historia myöskin tässä ideologisessa ajattelussa minä ainakin itse toivon että kaikki se historia otetaan mukaan myöskin tähän päivään ja siihen tulevaisuuden työhön se ero varmasti se mikä on muuttunut mitä on tapahtunut globaalissa maailmassa on se että yhä vähemmän me voimme katsoa itseämme ikään kuin erillisenä saarekkeena muusta maailmasta tai yksittäisenä valtiona vaan se mihin kaikki nämä tavoitteetkin pohjautuvat on se meidän koko ajan kasvava ikään kuin riippuvuussuhde tai jos me mietimme sitä miten väestö liikehtii tällä hetkellä ympäri maailmaa nämä ovat kysymyksiä mistä meidän on myöskin otettava vastuuta ja sitä kautta me olemme yhdessä osa sitä globaalia maailmaa täällä on nostettu paljon tärkeitä kysymyksiä haluaisin tukea muun muassa edustaja parviaisen esille tuomaa näkemystä eu tasosta ja todellakin toivoisin että myöskin vähän koska nyt tällä hetkellä näyttää siltä että toimeenpanon suhteen on suunnitelmia vasta vuodelle kaksituhattakaksikymmentä ja se on tietysti aivan liian myöhään eli olisi tosi tärkeätä että suomi ottaisi myöskin tässä painostuksessa aktiivisen roolin sitten miettien suomen harjoittamaa kehitysyhteistyötä olisin kysynyt vielä kun aina välillä on käyty keskustelua myöskin tämmöisestä kehitysyhteistyölaista tai jostakin elementistä millä me voisimme paremmin sitoa sen mitkä ovat ikään kuin ne pääteemat pitkällä tähtäimellä mihin

kehityspolitiikkaan pitkäjänteisyyttä joka samalla myöskin tukisi agenda

kuultu yksi asia tässä hieman rupesi mietityttämään kun korostetaan naisten ja tyttöjen asemaa niin siinä ei todellakaan ole mitään pahaa se on iso ongelma useimmissa maailman maissa ja kaikissa maailman maissa on aivan varmasti asian parantamiseksi paljon tehtävää mutta jos otetaan näkökulma suomeen niin suomalaisen miehen elinaikaodote on huomattavasti lyhyempi kuin naisella suomalainen mies on vähemmän koulutettu kuin nainen olemme alttiimpia väkivaltarikoksille kuolemme useammin liikenteessä olemme päihderiippuvaisempia tupakoimme useammin meidän hampaamme ovat huonommassa kunnossa ja olemme alttiimpia syrjäytymiselle yhdessä asiassa olemme edellä keskimäärin isompaa palkkaa no kokonaisuutena suomalaisella miehellä tietysti menee hyvin kun verrataan globaalissa näkökulmassa mutta herättikö tämä puheenvuoro mitään ajatuksia siihen miten miesten ja poikien näkökulma kehitysyhteistyössä ja kestävässä kehityksessä tulisi huomioida arvelen arvelen että monessa maassa on myös marginaaliin tai vähemmistöön siirtyneitä tai työnnettyjä miesvähemmistöjä jotka ovat yhteisössään todella heikossa asemassa
arvoisa

edustaja kiuru toi äsken esiin mielenkiintoisen näkökulman miesten oikeuksista tässä kestävässä kehityksessä tämä oli siitä hyvä näkökulma että tämä tuo jollain tavalla uutta ajatusta siihen jämähtäneeseen ajatusmaailmaan joka meillä on tässä aihepiirissä toinen esimerkki tällaisesta jämähtämisestä jota haluan kritisoida on se että suomessa hoetaan ikään kuin mantrana sitä että meidän pitäisi olla jotenkin kestävän kehityksen suunnannäyttäjiä aikaisemmin tarvetta suunnannäyttämiseen on perusteltu sillä että meillä on varaa kun olemme niin rikas kansakunta näistä suunnannäyttämisistä on kuitenkin tullut aikojen kuluessa sormille ja olemme maksaneet tarpeettoman suurta hyvinvointihintaa vuosien saatossa esimerkki tästä tulen itse metsäteollisuuden vahvalta alueelta siellä kahdeksankymmentä luvulla oli varsin likaista vesi kuohui järvessä kun siellä ui ilma haisi pahalta sitten yhdeksänkymmentä luvun vaihteessa paperitehtaat tekivät merkittäviä parannuksia järjestelmiinsä ja läheisen järven saimaan vesi ja alueen ilmanlaatu parantuivat oleellisesti nämä olivat suomalaisten tekemiä omaehtoisia muutoksia ja erittäin hyviä asioita silloin kun nämä parannukset tehtiin niin kuitenkin myöhemmin tämäkin hieno esimerkki suomalaisesta vastuullisuudesta kostautui meille unioniin liittymisen ja päästökauppajärjestelyjen myötä kun saimme neuvotteluissa vertailukohdaksi tämän investointien jälkeisen tilan emme suinkaan sitä edeltänyttä tilaa samalla kun muualla euroopassa puhdistusinvestointeja vältelleet maat palkittiin päästökaupassa nyt tämä sama tilanne saattaa löytyä meiltä edestämme eli ikään kuin lähtisimme taas nollapisteestä eu asettaa meidät säästämään aina vain lisää ja tinkimään aina vain lisää kyllä minun perusviestini on se että me olemme jo suurimman vastuumme tässä asiassa kantaneet tässä kamppailussa meidän tulee olla tiukkana ettei meille sälytetä kohtuuttomia velvoitteita esimerkkinä ottaisin esille tämän keskustelun metsien katsomisesta päästölähteeksi se vain ei yksinkertaisesti voi käydä suomelle

värderade talman tässä globaalissa maailmassa yritykset ovat isossa tärkeässä asemassa ja silloin on tärkeätä että pelisäännöt ovat yhdenmukaiset pelataan avoimilla korteilla samoilla pelisäännöillä komissio valmistelee pakettia joka koskettaa maakohtaista raportointia ja ja käsitykseni mukaan siellä ollaan nyt euroopan ulkopuoliselta osuudelta rajaamassa pois maat joita joita ei luokitella veroparatiiseiksi käsitykseni mukaan suomi on ollut komission kannalla tässä asiassa siinä missä hollanti haluaisi että kaikki ulkopuoliset olisivat tämän maakohtaisen raportoinnin piirissä onko teillä näkemyksiä tästä ja ja ajatuksia suomen kannan perusteluista palaisin tähän ilmastokysymykseen ilmastorahoituksen osalta ollut huolissaan siitä että sopeutumiseen tähtäävät rahat ovat hyvin pienessä osassa vaikka niitten pitäisi edustaa noin puolta siitä kokonaisrahoituksesta tämä liittyy esimerkiksi siihen ilmastopakolaisuuteen jota edustaja hassi nosti esille miten näette tämän suomen osalta millä keinoin saisimme nostettua tätä osuutta ja miten näette esimerkiksi finnfundin

arvoisa puhemies minulla olisi kyllä vähän pidempikin puhe saako mennä pönttöön

täällä kun ministerit ovat vielä paikalla niin minä esittäisin sellaisen kysymyksen olisiko mahdollista että suomi voisi viedä eteenpäin tätä maailmanlaajuista eläinsuojelusopimusta vaikka pohjoismaiden pohjoismaiden neuvoston kautta ja olla siinä edistyksellinen nimittäin tämä uhanalainen eläinlajisto on laajentunut olemme juuri nähneet pari kertaa jo dokumentin team rokan toiminnasta norsunluunmetsästyksen tiimoilta se on tehnyt loistavaa työtä siellä tansaniassa ja henkilö joka on perustanut tämän team rokan on tehnyt sen pitkälti omilla varoillaan ottanut lainaa jopa kouluttaa siellä paikallisesti koiria jotka haistavat norsunluun joka on salametsästetty muun muassa norsut kuolevat todennäköisesti sukupuuttoon jopa viidentoista vuoden kuluttua jos ei tähän radikaalisti tartuta ja moni muu laji elikkä tällainen kysymys voisiko tätä eläinsuojeluasiaa viedä näin eteenpäin suomen taholta että suomi olisi aloitteellinen

haluan ensinnäkin kiittää tästä loistavasta keskustelusta ja haluan rohkaista meitä kaikkia kansanedustajia kuten edustaja sarkkinen totesi meidän meidän täytyy viedä alueelliselle ja paikalliselle tasolle tätä kestävän kehityksen toimeenpanoa haluan vielä muutamalla sanalla kertoa resurssiviisaushankkeesta jyväskylässä kotikaupungissani siellä on kahden vuoden aikana toteutettu tämmöinen sitran hanke koska sitra valitsi jyväskylän koealustakseen siellä on kokeiltu ja testailtu erilaisia tapoja joilla alue ja sen eri toimijat voisivat elää resurssiviisaammin luonnonvaroja viisaasti ja ja järkevästi käyttäen ja toiminnasta jopa taloudellista hyötyä saavuttaen yhdessä kaikkien yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa siellä on luotu monistettava alueellinen toimintamalli ja ja se on viety nyt useampaan kaupunkiin ja yhteen kuntaan lopputuotoksena syntyi tiekartta pitkän aikavälin suunnitelma sille kuinka esimerkiksi jyväskylä saavuttaa jätteettömyyden päästöttömyyden ja ylikulutuksettoman elämän viimeistään vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä ja tämä ei ole pelkkää puhetta valtuusto on sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen keväällä kaksituhattaviisitoista ja nyt resurssien viisas käyttö on myös yksi kaupungin kolmesta strategisesta kärjestä resurssien viisas käyttö on integroitu osaksi kaupungin kokonaisjohtamista se on osana talouden ja toiminnan vuosikelloa ja se on aina mukana näkyvästi myös budjettiprosessissa tämä ei ole kovin huono esimerkki ja tätä on skaalattu ja viety jo muuallekin minä toivoisin että näitä hyviä esimerkkejä joita varmasti suomesta löytyy monistettaisiin ja vietäisiin ahkerasti ympäri maata koska se on meidän ongelmamme yleensä että hyviä käytäntöjä hyviä malleja ei viedä muualle vaan ne jäävät ikään kuin vain pienen porukan käyttöön tässä olisi yksi erinomainen malli mielestäni mitä mieltä ministerit ovat

arvoisa puhemies kiitos hyvistä huomioista jälleen yksi kysymys mikä on useasti tullut esiin on tämä köyhimpien niin sanottujen ldc maiden osuus ja meillä on tarkoitus sitä nostaa nyt tulevina vuosina ensi vuoden jälkeen jälleen takaisinpäin ohjaamalla muun muassa tästä mainitusta investointimuotoisesta rahoituksesta josta toki vain osa sitten näkyy siinä oda laskelmassa kuitenkin isompi osa afrikkaan ja erityisesti ldc maihin ja tätä kautta se tulee kyllä myöskin tässä näkymään sinänsä tässä edustaja niinistö erityisesti laittoi ehkä vähän rinnakkain ja sitten ikään kuin lahjamuotoiseen tehdyt leikkaukset täytyy todeta että sinänsä siis tämä investointimuotoinen ei millään tavalla kehyksissä syrjäytä sitä lahjamuotoista valitettavasti vaikka meillä ei olisi investointimuotoista rahoitusta ollenkaan se ei toisi kehysmenoihin yhtään tilaa koska se ero on juuri se että että investointimuotoinen on kehyksen ulkopuolista investointirahastorahaa iso muutos väittäisin meidän kokonaisvaikutuksen kohdistumisessa enemmän köyhimpiin maihin on myös se että kun olemme lanseeraamassa nyt joulukuussa uuden public sector investment facility välineen eli kehitetyn korkotukiluottovälineen niin se aiemmasta versiostaan poiketen kohdistuu myös köyhimpiin ldc maihin esimerkiksi viime viikolla tansaniassa ja keniassa kun olin niin selvästi näkyi että on paljon sellaisia hankkeita joissa voisi olla veteen puhtaaseen energiaan

prosenttia lahjaa ja loput subventoitua lainaa voisi synnyttää uusia investointeja jotka sitten toisivat sekä työpaikkoja että niitä kaivattuja tuloksia ja samalla myös suomalaisyritysten osallisuutta niissä hankkeissa kun tässä mäkelä myöskin peräänkuulutti työllisyyttä niin tällä voi pieneltä osalta kyllä olla näitäkin vaikutuksia maaohjelmien priorisoinnista kysyi erityisesti edustaja kiuru sinänsä ei ole helppo tehdä rajuja liikkeitä meillä on kahdeksan varsinaista maaohjelmamaata plus että vietnamista olemme vetäytymässä plus että tietysti syyriaan ja lähi itään menee erilaisten järjestelyiden kautta aika paljon rahaa sen muutoksen olen tehnyt että tulemme nyt sambiasta nopeammin pois kuin aikaisemmin suunniteltiin koska meidän täytyy pystyä kokoamaan näitä potteja edes hieman isompiin reilusti yli kymmenen miljoonaa euroa täytyy olla se maaohjelman koko jotta me pystymme siellä muutamaan painopisteeseen panostamaan ja saamaan riittävän vaikutusvallan siihen hallintoon ei ole helppo valinta sekään niin kuin sanoin silloin virkamiehille kun ei ole syyllistä niin valitaan vähiten syytön ja sambia on se joka nyt ensimmäisenä on keskituloiseksi nousemassa ja silloin kun rajataan niin näin täytyy toimia

on finnfundin toimitusjohtajan mukaan se raportoitu naisten lukumäärä työllistyneissä finnfundin hankkeissa ja tältä osin täytyy kyllä myös sanoa kun täällä on syystä kannettu huolta siitä miten me voimme naisten asemaa tukea esimerkiksi investointimuotoisella avulla että itse asiassa ne hankkeet joihin investoidaan niin kuin tästä luvusta näkee ovat aika usein sellaisia jotka tarjoavat sitten työpaikkoja nimenomaan naisille köyhissä maissa

vireille se oli kyllä tietyllä tavalla oikein optimistinen vaikkei ympäristönä mikään kaikista mieluisin sinänsä nähdä koulutus lukutaito edustaja pelkonen kysyi se on ehkä yksi asia josta sanoisin että jos olisin itse ollut ministerinä tekemässä kehityspoliittista selontekoa niin olisin nostanut sen vielä selkeämmin meillä kärjeksi me olemme siinä aika hyviä ja sinänsä erityisesti mosambikissa etiopiassa ja nepalissa meidän maakohtainen pääyhteistyömme on nimenomaan

äkillisiin humanitaarisiin kriiseihin ja sitten tämmöinen pitkäjänteisempi olisi selkeämmin kansallisella ja yk tasolla jos kaikki tekevät kaikkea niin sekään ei oikein johda parhaaseen tulokseen sarkkinen viittasi kuntien agenda työhön olin itse käynnistämässä tampereella tilaisuutta joka käynnisti tämmöisen kuntien osallistumisagendan ja siellä peräänkuulutin esimerkiksi pyöräverkoston kehittämistä yhtenä toimenpiteenä kun täällä helsingin seudulla kaupunkipyörät ovat nyt selvästi lyöneet itsensä läpi toivottavasti muut isot kaupungit tulisivat mukaan ylivaalikautiseen sitoutumiseen mihin siren viittasi auttaa minusta se että ripustetaan selkeästi se näihin muutamiin painopiste sdg tavoitteisiin jotka eivät muutu vaalikaudesta toiseen sen sijaan kehy lakiin sanoisin että meillä on muutenkin hyvin jäykkä kyllä tämä budjettirakenne siihen on vaikea tehdä pienehköjäkään muutoksia minä en ole ihan varma kannattaako niitä vielä lailla ruveta sen tarkemmin niittaamaan nämä ovat pitkiä hankkeita joka tapauksessa
ja ministeri tiilikainen viisi

arvoisa puhemies minulla oli kunnia olla suomen puolesta hyväksymässä nämä agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet ykssa sain olla myös raportoimassa suomen toimeenpanosta viime kesänä samalla foorumilla ja tietysti myös kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtajana nyt tätä toimeenpanoa suomessa katsomassa pitkälti eteenpäin kiitän eduskuntaa tästä hyvästä keskustelusta ja joitain kommentteja

oikeastaan jokaisella valiokunnalla on varmasti joku tavoite joka kuuluu nimenomaan sen toimialaan mutta esimerkiksi tuo että tulevaisuusvaliokunta voisi olla se yhteen vetävä kokoava valiokunta kun kestävästä kehityksestä jatkossa puhutaan on saanut täällä paljon tukea onko tuo muoto sitten vuosittain käytävä keskustelu vai hallituksen eduskuntaan kerran vaalikaudessa tuoma selonteko sitä nyt on syytä pohtia rauhassa tässä suomalaisessa toimeenpanossa edustaja kulmuni kysyi tämän kestävän kehityksen sitoumuksen laajuutta ja merkitystä todella nyt taitaa olla kolmesataaneljäkymmentä sitoumusta mutta merkittävä askel tässä sitoumusten laajentamisessa oli esimerkiksi se että nyt suomessa ensimmäistä kertaa muovijätteen vähentämiseksi muovikassien käytön vähentämiseksi direktiiviä toimeenpannaan sopimusmenettelyn kautta missä valtio ympäristöministeriö teki kaupan alan kanssa sopimuksen ja nämä sopimukset mihin yksittäiset liikkeet yritykset voivat liittyä ovat osa tätä kestävän kehityksen toimeenpanoa yhteiskuntasitoumuksia katsotaan miten tämänkaltainen sopimusmenettely yhdistettynä kestävän kehityksen toimeenpanoon toimii jatkossa edustaja mäkelä otti tärkeän näkökulman huomioon nimittäin näinhän se on että ilman tervettä taloutta meidän on todella vaikea edistää yhtäkään näistä kestävän kehityksen tavoitteista ja se on hyvä muistaa ani harva täällä nyt lipsahti siihen oppositionuotin puolelle vaan hyvin asiallinen keskustelu kaiken kaikkiaan käytiin mutta ole on vaikea yksittäisiä tavoitteita viedä eteenpäin nyt edelleen edustaja mäkelä tuo päästökauppajärjestelmä eussa on sellainen että samat velvoitteet samat asiat koskevat kaikkien maitten yrityksiä olkoonpa ne puhtaat investoinnit tehty viime vuonna tai jo aikaisemmin nyt tämä mainitsemanne epäkohta on onneksi korjattu ja metsät ovat suomessa nielu se täytyy myös ilmastopolitiikassa eussa tunnustaa

edustajat meri ja elomaa puhuivat luonnon monimuotoisuuden ja lajien suojelusta eläintensuojelusta parin viikon kuluttua alkaa meksikossa luonnon monimuotoisuutta käsittelevä ykn kokous siellä pointtina on nimenomaan tämän monimuotoisuuden valtavirtaistaminen se miten monimuotoisuus otetaan huomioon ja myös lajien suojelu ei pelkästään suojelualueilla vaan myös maataloudessa metsien käsittelyssä kalastuksessa turismissa tämä on merkittävä edistysaskel eläintensuojelussa suomi toimii eu tasolla aktiivisesti olemme yhdessä tanskan ruotsin hollannin saksan kanssa

sitoutuminen yli vaalikausien siihen ministeri mykkänen jo vastasikin tässä on hyvä huomata että nyt on yli vaalikausien menevä ohjelma mutta tietysti kukin hallitus on omalla kaudellaan vastuussa siitä että asiat konkreettisesti menevät eteenpäin ja että

marrakechin kokouksessa juuri tämä sopeutuminen oli asia missä saatiin konkreettisia edistysaskeleita sovittiin siitä että sopeutumisrahasto mikä on ollut jo aiemmin palvelee myös pariisin sopimusta ja sopeutumisrahaston rahatavoitteet tulivat täyteen se on tärkeä rahasto juuri näille vähiten kehittyneille maille ja tässä suomen on mahdollista olla

päättynyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

edustaja kiljunen esittelee tämän
vai edustaja haatainen nyt kysyn kumpi teistä esittelee tämän minulla on kahdenlaista tietoa kiljunen esittelee

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön kolmekymmentä kautta kaksituhattakuusitoista esitys on jatkoa pääministeri juha sipilän hallitusohjelman mukaisesti valtiontalouden tasapainottamiseksi tehtäville yhteensä sadanviidenkymmenen miljoonan euron lääkekorvaussäästöille kuluvana vuonna voimaan tulleilla muutoksilla säästöjä toteutettiin muun muassa lääkealan toimijoille säädetyllä kertaluontoisella palautusmaksulla ja apteekkimaksutaulukon väliaikaisella muutoksella väliaikaisten säästötoimenpiteiden päättyessä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa jää tällä esityksellä vielä toteutettavaksi sadankolmenkymmenenneljän miljoonan euron lääkekorvaussäästöt toistaiseksi voimassa olevia muutoksia tehtiin vakuutettujen omavastuuosuuksiin

otetaan riskinjakomenettely uusien innovatiivisten harvinaislääkkeiden ja erityisen kalliiden lääkkeiden markkinoille pääsyn edistämiseksi lisäksi tarkistetaan erityiskorvausjärjestelmää valiokunta toteaa että valtaosa ehdotetuista toimenpiteistä vähentää paitsi yhteiskunnan lääkekorvausmenoja myös monien potilaiden lääkekustannuksia lääkkeiden hintojen alenemisen vuoksi valiokunta pitää lakiehdotuksia perusteltuina ja puoltaa niiden hyväksymistä muuttamattomina valiokunta katsoo kuitenkin että säästöjen vaikutuksia erityisesti yksittäisten potilasryhmien lääkekustannuksiin on seurattava huolellisesti arvoisa puhemies esityksen on arvioitu vähentävän sairaanhoitovakuutuksen vuosittaisia lääkekorvausmenoja

miljoonalla eurolla säästö vähentää valtion rahoitusosuutta sairaanhoitovakuutuksesta noin kuusikymmentä miljoonaa ja vakuutettujen rahoitusosuutta noin seitsemänkymmentäneljä miljoonaa lääkemyynnin arvo pienenee muutosten johdosta arviolta sataneljäkymmentäkolme miljoonaa euroa vuodessa mikä vaikuttaa kaikkiin lääkealan toimijoihin suurin osuus myynnin arvon pienenemisestä kohdistuu alkuperäislääkkeiden vähittäismyyntiin rinnakkaislääkkeiden myynnin arvon arvioidaan pienenevän mikä johtuu viitehintaputken kapenemisesta lääkealan toimijoiden kannalta myönteistä on että ehdotettu riskinjakomalli tuo uusien lääkkeiden hallittuun käyttöönottoon uuden ja nykyistä nopeamman vaihtoehdon rinnakkaislääkkeiden myyntiä puolestaan lisäävät lääkevaihdon laajentaminen ja biosimilaarien käytön edistäminen rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden viitehintajärjestelmään hyödyttää rinnakkaistuojia ja rinnakkaisjakelijoita niiden markkinaosuuksien kasvaessa valtion arvonlisäveron tuoton ja apteekkimaksun tuoton arvioidaan pienenevän noin seitsemäntoista miljoonaa euroa lääkemyynnin arvon laskusta noin kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa kohdistuisi apteekkeihin mikä on noin viisi prosenttia apteekkien liikevaihdosta valiokunta pitää ehdotettuja säästöjä valtiontalouden tasapainottamisen kannalta perusteltuina arvoisa puhemies hallituksen esityksen mukaan diabeteslääkkeistä muut kuin

siirretään ylimmästä erityiskorvausluokasta

alempaan erityiskorvausluokkaan kuuteenkymmeneenviiteen prosenttiin insuliinivalmisteet säilyvät edelleen ylimmässä erityiskorvausluokassa tyypin kahden diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden korvausluokan muuttaminen kasvattaa potilaiden maksuosuutta tätä on esityksessä perusteltu muun muassa sillä että korvattavuus tulisi siten samalle tasolle sydän ja verisuonisairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden kanssa

mutta katsoo että muutoksen vaikutuksia sekä diabeteslääkkeiden että toimeentulotuen käyttöön on heti lain voimaan tultua seurattava ja ryhdyttävä mahdollisten muutostarpeiden edellyttämiin toimenpiteisiin arvoisa puhemies hintakilpailua edistetään kaventamalla hintaputkea ja laajentamalla viitehintajärjestelmä koskemaan myös rinnakkaistuontivalmisteita lääkevaihtoa laajennetaan sekä biosimilaarit biosimilaarit säädetään vaihtokelpoisiksi valiokunta pitää hintakilpailun edistämistä lääkevaihdon laajentamista ja biosimilaarien vaihtokelpoisuuden ottamista käyttöön tarkoituksenmukaisina keinoina säästöjen aikaansaamiseksi erittäin tärkeänä asiana oli lääkehävikin vähentäminen rationaalisen lääkehoidon tukemisen ja lääkejätteen vähentämisen arvioidaan säästävän lääkekustannuksia noin kaksikymmentä miljoonaa euroa kalliita korvattavia lääkkeitä korvataan kerrallaan korkeintaan kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä uusi lääke erä toimitettaisiin korvattuna vasta kun aiemmin ostettu erä olisi käytetty lähes kokonaan

arvoisa puhemies lopuksi vielä lääkealan hintakilpailun edistämisen ohella on edelleen tarpeen vähentää turhaa lääkkeiden käyttöä esimerkiksi lääkkeiden ylikäyttöä ja lääkejätteen määrää vähentävillä keinoilla toisaalta osa potilaista sitoutuu huonosti heille määrättyyn lääkehoitoon mikä usein myöhemmin lisää hoidon kustannuksia

että selvitystyössä on syytä ottaa huomioon myös pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden paljon lääkkeitä käyttävien tilanne arvoisa puhemies valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen

sekä hyväksyy yhden lausuman tähän esitykseen on jätetty myös neljä vastalausetta joista yksi on lausumavastalause ja kolme hylkyesitystä jotka eri vastalauseiden tekijät esittelevät erikseen

hallituksen esityksen osalta ei voi pitää perusteltuna että diabeteksen hoitoon käytettävien lääkkeiden muiden kuin insuliinilääkkeiden korvattavuutta heikennetään täydestä korvattavuudesta kuudenkymmenenviiden prosentin korvausluokkaan tätä osaa emme emme voi tästä esityksestä hyväksyä minkä vuoksi tulemme jättämään tältä osin vastalauseen diabeteslääkkeiden ei onneksi koske insuliinia korvaustason alentamista perustellaan sillä että korvattavuus näin olisi samalla tasolla kuin muun muassa sydän ja verisuonisairauksissa emme kuitenkaan voi kannattaa korvaustason alentamista koska lääkekorvauksiin aiemmin kohdistetut leikkaukset ovat jo merkittävästi nostaneet asiakkaiden omavastuuta käytännössä leikkaus myöskin kohdentuu ikäihmisiin sillä muun muassa suomen diabetesliiton selvityksen mukaan yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden osuus muista kuin insuliinia käyttävistä diabeetikoista on yli puolet noin kolmasosa on vuotiaita eli leikkaus kohdistuisi erityisesti monisairaisiin iäkkäisiin ja vähävaraisiin ihmisiin lisäsairaudet jo tällä hetkellä kasautuvat erityisesti alimpiin tuloluokkiin ja ja tämä esitys tulee entisestään näitä sosioekonomisia terveyseroja lisäämään huomioiden myös hallituksen muun säästöpolitiikan joka kohdistaa useat leikkaukset perusetuuksiin ja pienituloisimpien ihmisten toimeentuloon emme pidä järkevänä asiakkaiden maksuosuuksien kasvattamista toistuvasti on tullut esiin myöskin tarve arvioida korvausjärjestelmää ja sairauksien ryhmittelyä kokonaisuutena ja olisikin oikeudenmukaisempaa että nyt tehtävän diabeteslääkkeiden korvattavuuden heikentämisen sijaan kaikkien sairauksien lääkehoidon korvattavuus arvioitaisiin samanaikaisesti ja yhtäläisin perustein ja niin kuin tuossa kiljusen puheenvuorossa kuulimmekin sosiaali ja terveysministeriö on on asettanut virkamiesryhmän arvioimaan lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita

sitten sen jälkeen tehdä tarpeelliset

puhemies lääkkeiden oikean käytön varmistaminen on kaikkein parasta lääkekustannusten vähentämistä kaikki siihen tähtäävät toimenpiteet ovat aina kannatettavia tässä lakiesityksessä on toki muitakin hyviä lääkekustannuksia vähentäviä ehdotuksia mutta lakiesityksessä esitettyä diabeteslääkkeiden korvausten heikentämistä on on ihan mahdotonta hyväksyä käytännössä tämä leikkaus kohdentuu erityisesti monisairaisiin iäkkäisiin ja vähävaraisiin ihmisiin lisäsairaudet kohdentuvat jo nyt alempiin tuloluokkiin ja tämä esitys tulee entisestään lisäämään sosioekonomisia terveyseroja jos diabeteslääkkeet jäävät käyttämättä niin kalliisti ja vaikeasti hoidettavien komplikaatioiden määrät lisääntyvät varmuudella toisaalta kokonaisuudessaan kalliimpi ja paljon

insuliinihoito tulee myöskin yleistymään tässä lakiesityksessä tältä osin ei ole siis terveyspoliittisesti eikä kansantaloudellisesti mitään järkeä tämä on epäinhimillinen ja johtaa kustannusten kasvuun muutamassa vuodessa ja lisäksi epätasa arvo tulee myöskin lisääntymään

arvoisa puhemies se osa hallituksen ehdotuksessa on ehdottoman kannatettavaa että lääkkeiden hintaan puututaan lisäämällä erityisesti lääkeyritysten välistä hintakilpailua väestömme vanhenee jatkuvasti ja lääkkeitä käytetään enemmän joten tällaisia toimia joilla pyritään hallitsemaan lääkekustannusten nousua on helppo kannattaa sitten taas säästöt ovat aina ikäviä ja valitettavia mutta mielestäni valiokunta on vastannut esitettyihin huoliin varsin asiallisesti sosialidemokraateille voin sanoa lohdutuksena että apteekkarien ammattikunta jota vastaan sieltä suunnalta on hyökätty tässä koko syksyn mittaan joutuu ilmeisestikin maksamaan varsin paljon näistä säästöistä pienentyneinä tuloina joten varmaan oppositiostakin tukea tälle esitykselle kuvittelisi tulevan arvoisa puhemies sitä taustaa vasten ihmettelenkin että vasemmistoliitto ja vihreät ovat kuitenkin nähneet tarpeelliseksi esittää koko lakiesityksen hylkäämistä siinä näkemiensä epäkohtien johdosta hylättäisiinkö nyt myös ne hyvät puolet ja vaikutukset joita kuitenkin valiokunta on mietinnössään tässä esityksessä nähnyt

edustaja kiljunen esittelikin tämän valiokunnan mietinnön hyvin ja nyt sitten en oikeastaan puhu näistä viitehintajärjestelmän muutoksista enkä tukkuhinnan muutoksista nämähän todellakin vaikuttavat potilaitten lääkekustannuksia alentavasti en myöskään monta sanaa sano tästä lääkkeitten kerralla korvattavasta määrästä joka tulee kalliitten lääkkeitten kohdalle nämä kalliit lääkkeet ovat semmoisia jotka maksavat kahdeksansataa viiva tuhat euroa kuukaudessa ja nämä eivät tule koskettamaan mitään tavallisimpia lääkkeitä tämä on perusteltua myöskin siksi että tämä vähentää lääkehävikkiä jos tämä lääke ei satukaan potilaalle sopimaan sen sijaan ihan mielelläni puhuisin jonkun sanan myöskin näistä diabeteslääkkeistä joitten joitten korvattavuus nyt sitten muuttuu tänä päivänä on olemassa tehokkaita ja hyviä moderneja diabeteslääkkeitä jotka todellakin ovat paljon tehokkaampia ja ikään kuin ennalta ehkäisevämpiä monien elinmuutosten takia kuin ovat niin kutsutut vanhanaikaiset diabeteslääkkeet on on suuri vaara että tämä muutos siirtää lääkehoitoja vanhanaikaisempiin lääkkeisiin on kuitenkin mahdollista ja jopa todennäköistä että myöskin nämä uudet ja paremmat diabeteslääkkeet halpenevat jonkin verran tämän muutoksen takia sen sijaan en kyllä pelkää yhtään että insuliinihoito näitten asioitten takia lisääntyisi ei insuliinia määrää potilas vaan sen määrää lääkäri on kuitenkin hirmuisen hyvä asia että tässä valiokunnan mietinnössä on lausumaehdotus että nimenomaan näitten diabeteslääkkeitten kulutusta ja toimeentulotuen käyttöä nyt sitten välittömästi ryhdytään

oikeastaan vain kaksi pientä asiaa jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen miten lääkekorvaukset ja lääkkeiden tarvitsijoiden tarpeet kohtaavat usein se ongelma tulee tammikuussa se että maksukatto säilyy sillä puolella on erittäin hyvä asia mutta jos perheessä on useampi kalliita lääkkeitä käyttävä ihminen niin se tammikuu on problemaattinen koska silloin tulevat alkuomavastuut silloin tulevat lääkkeiden omavastuut ja nämä ovat nousseet monen perheen kohdalla se aiheuttaa tilanteen jossa ei selvitä ikään kuin alkuvuodesta vaikka muuten koko vuoden aikana selvitäänkin ja siksi mielestäni pitäisi miettiä niitä keinoja joilla voitaisiin jaksottaa näiden monisairaiden ja sellaisten ihmisten lääkkeiden kustannuksia jotka heitä kohtaavat toinen asia joka liittyy sitten esimerkiksi reumalääkityksessä käytettäviin biosimilaareihin siinä olisi tärkeätä huomata se että on hyvä että tämä kokonaisuudistus oikeastaan tuo niitä edullisemmiksi ja tuo tavallaan siinä mielessä varmasti säästöä ja parannusta tilanteeseen mutta hinta ei voi olla ainoa lääkkeen määräämismuoto koska täällä on

arvoisa herra puhemies oikeastaan puutun ainoastaan yhteen asiaan elikkä tähän diabeteshoitoon meillä valiokunnassa asiantuntijoitten kuulemisessa tuli selkeästi esille ensinnäkin se että diabetes on vahvasti perinnöllinen tauti mutta siihen liittyvät myös erilaiset elintapaan liittyvät asiat mutta nimenomaan tämän perinnöllisyyden seurauksena on olemassa ihmisryhmiä joilla on riski tähän sairastua siellä todettiin että hoitamaton diabetes on yhteiskunnalle moninkertaisesti kalliimpi ja ja nimenomaan näiden lisäsairauksien takia riskinä on että jos ihminen ei sitoudu tai syystä tai toisesta ei hoideta niin hän saa sepelvaltimo ja verisuonitaudin hän mahdollisesti menettää näköään sokeutuu hänelle saattaa tulla munuaissairauksia joiden seurauksena hän joutuu dialyysihoitoihin ja silloin näitten kokonaiskustannukset ovat moninkertaisia siihen nähden mitä nyt tällä diabeteslääkitykseen kohdistuvalla säästöllä yritetään saada tästä syystä on ehdottoman tärkeätä ja toivoisin että että siihen lausumaan joka nyt sosialidemokraattien osalta on sinne laitettu ja jossa huomioitaisiin tämän asetuksen

arvoisa herra puhemies me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä sitä että näitä lääkekustannuksia pystytään hillitsemään ja kun olemme olleet hallitusvastuussa olemme näitä ratkaisuja myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hakeneet tavoitteenahan pitää olla se että kuluttajalle ihmiselle potilaalle tämä kustannusrasitus olisi mahdollisimman alhainen jotta lääkkeiden hankkiminen ei käy mahdottomaksi edustaja filatovin ajatus siitä että näitä lääkekattojärjestelmiäkin mietittäisiin uudella tavalla on ihan kannatettava ja kannattaisi selvitellä niitä myös ministeriössä katson myös että on tärkeää että tätä jatkotyötä edelleenkin tehdään tämä on yksi osa nyt tässä minkä hallitus on tuonut mutta valitettavaa on että tässä on nyt diabeteslääkkeiden osalta tämän korvaustason alentaminen koska se kohdistuu paljon sairastaviin kyllä varmaankin valiokunnan jäsenten ajatukset olivat meidän meidän esityksemme kanssa aika pitkälle samoja koska koska kuitenkin sitten valiokunnassa tuli tämä yhteinen kannanotto tästä seurantaponnesta diabeteslääkityksen osalta se osaltaan kyllä kertoo että moni hyvin vahvan omaava valiokunnan jäsen tässä kohtaa joutui miettimään onko hallituksen esityksen takana vaiko noudattaako ehkä sitä omaa asiantuntemustaan on hyvä jos tätä seurataan mutta me sosialidemokraatit emme olisi diabeteslääkityksen osalta tätä korvaustasoa lähteneet nyt alentamaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies kyseessä on hallituksen esitys joka koskee sairausvakuutuslain muuttamista ja tässä esityksessä ehdotetaan naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella tuki ehdotettaisiin maksettavaksi työnantajille jotka maksavat työ tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana lisäksi edellytetään että työ tai virkasuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja että se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa

vähintään kahdeksankymmentä prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta ja tämä voidaan myös vastaavin edellytyksin maksaa adoptioäidin työnantajalle laki tulisi voimaan kaksituhattaseitsemäntoista olemme tästä saaneet myös työasiainvaliokunnan lausunnon valiokunta kuulemisten jälkeen toteaa perusteluissaan että erityisesti korostamme että tämän uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea tasata vanhemmuudesta työnantajille koituvaa maksurasitusta mutta tällä uudistuksella ei tavoitella vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista vanhempien kesken mitä tavoitetta

valiokunnan näkemyksen mukaan on välttämätöntä muulla lainsäädännöllä edistää naisten tasavertaisten tasavertaisten työllistymisedellytysten parantamiseksi valiokunta totesi että tämä eri alojen työnantajille työntekijän äitiydestä koituva maksurasitus on eri suuruinen riippuen alan virka tai työehtosopimuksista näin ollen tälle korvaukselle ei ole helposti määriteltävissä juuri oikeaa summaa tässä esityksessä on päädytty euron suuruiseen kertakorvaukseen jolla pyritään kompensoimaan työntekijän raskauden aikaisista sairauslomista äitiysloman aikaisista lomarahoista sekä sairaan lapsen hoitovapaan palkkakustannuksista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia

valiokunta katsoo että tuen merkitys on erityisen suuri palvelualoilla toimiville pienyrittäjille jotka työllistävät paljon synnytysikäisiä naisia ja joille maksurasite äitiyden kustannuksista kohdentuu miesvaltaisia aloja enemmän

mutta valiokunta pitää kuitenkin merkittävänä että lakiehdotuksen puutteista huolimatta uudistuksella nyt edetään mies ja naisvaltaisten alojen työnantajille perhevapaista koituvien kustannusten tasaamisessa esityksessä on on arvioitu että että korvausta tulisi saamaan noin kolmekymmentätuhatta työnantajaa ja kustannus olisi noin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa tämän esityksen vaatiman lisärahoituksen maksaisivat pelkästään työnantajat ja näin ollen työnantajan sairausvakuutusmaksua on korotettava nolla pilkku nolla kuusi prosenttiyksikköä vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen vastaavasti nolla pilkku yksi prosenttiyksikköä lopuksi valiokunta toteaa että suomessa vanhempainvapaita käyttävät edelleen valtaosin naiset ja vaikka isyysvapaan käyttö on lisääntynyt vanhempainvapaata käyttävien isien osuus on edelleen varsin pieni tämä tosiasia vaikuttaa hyvin vahvasti paitsi naisten työllisyyteen myös perheiden arkeen perhevapaiden tasaisempi jakautuminen miesten ja naisten kesken parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla samalla se vahvistaisi isän osallistumista lapsen hoitoon ja kasvatukseen jo varhaislapsuudessa

asian yhteydessä valiokunta äänesti lausumasta ja siihen liittyen tähän on jätetty yksi

arvoisa herra puhemies esittelen sosialidemokraattien vasemmiston ja vihreiden yhteisen vastalauseen

niille naispuolisten työntekijöiden työnantajille jotka maksavat palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana kun työaika on vähintään kahdeksankymmentä prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta

naisten työllistymistä ja tasa arvoista kohtelua työmarkkinoilla ja samalla parantaa naisvaltaisten yritysten työllisyyttä ja ja kasvua hallituksen tavoitteet ovat ovat kannatettavia mutta esitetty keino ei näytä kovin vaikuttavasti vastaavan tavoitteisiin mikä on käynyt selvästi ilmi asiantuntijakuulemisessa tätä on myös korostettu valiokunnan mietinnössä tämä esitys pyrkii lähinnä tasaamaan maksurasitusta mies ja naisvaltaisten alojen työnantajien kesken arvoisa puhemies perhevapaajärjestelmä vaatii kokonaisuudistusta naisten työmarkkina voidaan parantaa ja hoitovastuuta vanhempien kesken jakaa tasaisemmin ensisijaisesti kehittämällä perhevapaajärjestelmää ajankohtaisessa keskustelussa on nostettu monilta tahoilta esiin perhevapaajärjestelmän kehittämisen ja kokonaisuudistuksen tarpeellisuus keskusteluissa on tullut esiin muun muassa seuraavia näkökulmia ja kehittämisajatuksia nykyisessä muodossaan perhevapaat eivät vastaa muuttuneen työelämän tai monimuotoisten perheiden tarpeisiin eivätkä myöskään tue riittävästi isien osallistumista vanhemmuuteen perhevapaista pitäisikin tehdä nykyistä joustavampia jotta voidaan parantaa perheiden hyvinvointia ja työllisyyttä on esitetty että isien vastuuta pienten lasten hoitamisessa voitaisiin parantaa esimerkiksi pidentämällä ansiosidonnaisen vanhempainrahan maksuaikaa nykyistä pidempi vanhempainvapaa houkuttelisi entistä useampaa isää jäämään kotiin

tätäkin pitäisi pidentää koska perhevapaajärjestelmä muodostaa kokonaisuuden olisi uudistuksen yhteydessä tarpeen tarkastella myös kotihoidon tuen asemaa kannatusta saaneessa niin sanotussa sakn mallissa ansiosidonnaista kautta pidennetään ja vastaavasti kotihoidon tukea lyhennetään

olisi nykyistä joustavampaa ja jotta pienten lasten päivähoitopäivät eivät veny liian pitkiksi joustava hoitoraha tukee mahdollisuutta osa aikatyöhön jolloin äiti tai isä voi tehdä töitä kolmekymmentä tuntia viikossa tai vähemmän ja käyttää näin enemmän aikaa alle kolmevuotiaan lapsensa hoitoon joustavan hoitorahan käyttöä on ehdotettu lisättäväksi kehittämällä sekä etuuden tasoa että työelämän asenteita joustavan hoitorahan rinnalla tulisikin kehittää tuntiperusteisen varhaiskasvatusmaksun käyttöönottoa kunnissa siten että maksut vastaavat paremmin hoidon määrää varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus suomalaislapsista on muihin pohjoismaihin verrattuna matala vain joka toinen alle kaksivuotias osallistuu varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksella on kiistattomia positiivisia vaikutuksia lapsen myöhempään kehitykseen varhaiskasvatus tulisi nähdä nykyistä vahvemmin osana lapsen oikeutta on hyvä jos jotkin keskusteluissa olleista muutoksista voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti yhteiskunnallisesti tärkeää perhevapaauudistusta ei pidä kuitenkaan toteuttaa säästöhankkeena vaan perheiden hyvinvointiin ja lasten tulevaisuuteen kannustamme hallitusta tarttumaan näihin ajatuksiin ja ryhtymään perhevapaajärjestelmän uudistamiseen esitämme asiasta vastalauseen toisessa käsittelyssä

arvoisa puhemies tällä esityksellä hallitus tosiaankin esittää perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamista naisten ja miesten työnantajille maksamalla kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksen naispuolisten työntekijöiden työnantajille tämä on tietenkin hyvä asia mutta tällähän edistetään lähinnä lähinnä tietenkin nimenomaan tasa arvoa näiden työnantajien välillä mutta tavoitteinaan hallituksella on ihan hyvät tavoitteet elikkä synnytysikäisten naisten työllistymisen edistäminen ja tasa arvoinen kohtelu työmarkkinoilla ja samalla naisvaltaisten yritysten työllisyyttä ja kasvua halutaan edistää tosiaan kannatettavia tavoitteita mutta monissa asiantuntijakuulemisissa on valiokunnassa tullut esille että tämä keino ei ehkä kauhean hyvin kuitenkaan sitten näihin tavoitteisiin vastaa vaan tarvittaisiin todellakin niin kuin edustaja kiljunen totesi tämmöinen perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistus jotta naisten työmarkkina asemaa voidaan parantaa ja jakaa hoivavastuuta vanhempien kesken tasaisemmin ja juurikin tosiaan se perhevapaajärjestelmän kokonaisuus kaipaa sitä uudistamista monta kertaa on tuotu esille esille se että nykyisessä muodossaan perhevapaat eivät vastaa muuttuneen työelämän tai monimuotoisten perheiden tarpeisiin eivätkä myöskään tue riittävästi isien osallistumista vanhemmuuteen tämä on meillä meillä suuri ongelma olisikin hyvä että perhevapaista tulisi nykyistä joustavampia jotta voidaan sitten perheiden hyvinvointia ja työllisyyttä parantaa etenkin isien vastuuta pienten lasten hoitamisessa voitaisiin parantaa esimerkiksi jos ansiosidonnaisen vanhempainrahan maksuaika pitenisi ja isille sitten olisi houkuttimia jäädä enemmän enemmän kotiin ja myöskin tämmöiset isille kiintiöidyt osuudet voisivat olla pidempiä mutta todellakin perhevapaajärjestelmä kaipaa kokonaisuudistusta ja toivottavasti hallitus ryhtyy siihen siihen jotta perheille perheille tulee lisää lisää joustavuutta hoivan järjestämiseen ja hyvinvointi paranee ja myöskin naisten työmarkkina asema sitten paranee

tavoitteita ja siksi sdn ja vasemmistoliiton edustajat jättivätkin valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen arvoisa puhemies vanhemmuuden kustannusten tasaus on erittäin tärkeä ja kannatettava tavoite mutta tämä malli on epätarkoituksenmukainen tämän tavoitteen toteuttamiseen kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus kaikille kokoaikatyötä tekevien äitien työnantajille vahvistaa lähinnä käsitystä siitä että lasten hoitovastuu kuuluu äideille jos tämäkin rahasumma kokonaisuudessaan olisi käytetty isyysloman pidentämiseen niin isyyslomaa olisi voitu pidentää kaksikymmentäyksi päivää perhevapaajärjestelmää tulee uudistaa kokonaisuudessaan niin että vanhempainvapaat jakautuvat tasaisemmin isien ja äitien kesken tämä on tehokkain keino parantaa naisten työmarkkina asemaa ja ehkäistä naisvaltaisten työpaikkojen työnantajille kohdistuvia ylimääräisiä työnantajakohtaisia kuluja työelämä ja tasa tasa arvovaliokunnan lausuntoon jättämässämme eriävässä mielipiteessä mielipiteessä korostamme että hallituksen esitystä olisi pitänyt korjata edes sen verran että kertakorvauksen saamisen edellytyksenä olisi äidin palaaminen töihin saman työnantajan palvelukseen vanhempainrahakauden jälkeen nyt laki ei edellytä edes tätä

arvoisa puhemies hallitus esittää naisten tasa arvoisen kohtelun ja työllistämisen edistämiseksi naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella on äärimmäisen kannatettavaa että vanhemmuuden kustannuksia korvataan nimenomaan työnantajalle joka kuitenkin ottaa riskin työntekijän tekee sitä asiaa koskevat päätökset ja se on nähtävä erityisen hyvänä asiana että esitys kannustaa naisten palkkaamiseen kokoaikaisiin työsuhteisiin eikä näihin pätkä ja silpputöihin mutta kun valiokunnassa oppositio on jättänyt tähän vastalauseen niin kyllä siitä vähän tulee mieleen se että asia on vähän hakemalla haettu kun vastalausetta ei keksitä asiasta niin keksitään se sitten asian vierestä yhdestä hyvästä hallituksen esityksestä ja ideasta aloitetaankin maailmojen syleily ja perhevapaiden kokonaisuudistus se jos mikä on politikointia tässä tulee mieleen semmoinen vähän väärin sammuttamisen maku talo palaa ja on väärin sammutettu kun sammutetaan toisesta kulmasta kun olisi pitänyt aloittaa toisesta

valiokunnan puheenjohtaja haatainen esitteli oikein hyvin tämän valiokunnan mietinnön luen kuitenkin tämän valiokunnan mietinnön ensimmäisen virkkeen täältä valiokunta pitää erittäin myönteisenä että hallitus esittää työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaamista

herra puhemies tämä korvaus on kieltämättä aika hölmön näköinen ja sehän monimutkaistaa tätä sairausvakuutusjärjestelmää joka on kohtalaisen selkeä vakuutusperusteinen ollut meillä tähän saakka mutta ehkä tämän kuitenkin voidaan katsoa olevan jonkinlainen päänavaus kun tämä kuitenkin edistää jossain määrin naisten ja miesten tasa arvoisuutta työelämässä jos ja kun tulevaisuudessa perhevapaitten muutostarpeita selvitellään niin tämäkin asia sitten varmaan tulee esille ja korjatuksi

leipoa tätä leiviskää neljä vuotta työkseni joten voisin puhua tästä aiheesta kaksi viikkoa mutta yritän hillitä itseni ihan teidän muiden takia me kaikki tiedämme että vanhemmuuden vapaisiin liittyy monenlaisia ongelmia yksi suurimmista ongelmista on se että edelleenkin yli yhdeksänkymmentä prosenttia vanhemmuuden vapaista pidetään äitien osalta eli isät valitettavasti eivät juurikaan osallistu vanhemmuuden vapaisiin vaikka varmasti toiveita ja haluja olisi toinen ongelma on se että nykyinen järjestelmä jossa iso osa kuluista jää kela jälkeen äitien työnantajien maksettavaksi aiheuttaa sen tilanteen että nuoria naisia ei palkata heitä ei palkata töihin yhtä helposti kuin nuoria miehiä jotka eivät kanna tätä vauvariskiä samalla tavalla mukanaan tämä näkyy esimerkiksi akavan selvityksessä jonka mukaan koulutetuista alle kolmekymmentäviisi vuotiaista naisista kolmekymmentäkuusi prosenttia on ajautunut pätkätöihin samanikäisistä koulutetuista miehistä vain kaksikymmentäyksi prosenttia naisia ei uskalleta palkata siinä pelossa että vanhemmuuden kustannukset koituvat maksettavaksi ja kolmas ongelma on se että moni nuori nainen joutuu työpaikan toiveessa miettimään sitä uskaltaako tehdä lapsia ja se näkyy koko maassa meillä on ensisynnyttäjien keski ikä noussut jo lähelle kahtakymmentäyhdeksää vuotta

ruotsissa tämä tilanne on hyvin toisenlainen ruotsi on lähtenyt ratkaisemaan tätä asiaa kahdella tavalla ensinnäkin sillä tavalla että vanhemmuuden vapaat on jaettu jotakuinkin viisi plus viisi plus viisi mallin mukaisesti eli viisi kuukautta äidille viisi kuukautta isälle ja viisi kuukautta jaettavaksi molempien vanhempien kesken ja se toinen asia on se että ruotsissa monet kustannuksista korvataan työnantajalle täysimääräisesti eli niille työnantajille joiden työntekijät lapsia saavat tästä esimerkkejä esimerkiksi äkillisesti sairastuneen lapsen

suomessa maksavat työnantajat puhtaasti itse meilläkin saa olla jokainen vanhempi neljä päivää jokaisen lapsen sairastumisen kohdalla täydellä palkalla hoitamassa lasta kotona yleisimpien työehtosopimusten mukaan tärkeä huomautus yleisimpien työehtosopimusten mukaan ruotsissa nämä poissaolot korvataan sataprosenttisesti työnantajille toinen asia on se että suomessa vaikka elämme vuotta kaksituhattakuusitoista ei edes tunnusteta eikä tunnisteta raskaudesta aiheutuvia poissaoloja kun luin viimeksi hallituksen vuosikertomusta vuodelta neljätoista tällaista asiaa kuin raskaudesta aiheutuvat poissaolot ei ole olemassa vaikka jokainen lapsia synnyttänyt nainen tietää että niitä poissaoloja syntyy on selvää että niitä ei synny niin paljon sisätöissä olevalle kahdeksasta neljään istumatyötä tekevälle naiselle mutta niitä syntyy taas yleensä paljon enemmän esimerkiksi raskasta kolmivuorotyötä seisomatyötä tekeville siivoojille rakennusalalla toimiville naisille ja niin edelleen en tiedä yhtäkään naista tässä maassa joka ei myöntäisi raskauden aiheuttavan poissaoloja ruotsissa raskaudesta aiheutuvat poissaolot tunnistetaan ja tunnustetaan ja niistä aiheutuvat poissaolot myös korvataan työnantajalle meillä raskauden aiheuttamat poissaolot menevät aivan samalla tavalla kausi influenssan ja käden joukkoon eli työnantaja maksaa ensimmäiset kymmenen päivää ja sen jälkeen kela alkaa maksaa korvauksia erot suomen ja ruotsin välillä eivät johdu siitä että toinen maa olisi hyvä ja toinen maa paha erot johtuvat ennen kaikkea siitä että meillä ja ruotsissa näitä ongelmia on lähdetty ratkomaan aivan eri päistä ruotsissa aikoinaan jo vuosikausia sitten näitä ongelmia on ratkottu lainsäädännöllä meillä suomessa sen sijaan näitä on ratkottu työehtosopimuksilla ja se aiheuttaa sen että nyt meillä on maassa varmaan ehkä kaksisataaviisikymmentä työehtosopimusta joissa kaikissa puhutaan vähän eri tavalla asioista joita otan esille puhutaan yleisimmin käytössä olevissa työehtosopimuksissa mutta meillä on hyvin eri käytäntöjä mikä ei ainakaan helpota lainsäätäjän tilannetta yrittää muodostaa yhteistä käytäntöä asioista joista on sovittu hyvin eri tavoin eri työehtosopimuksissa ja niin kuin tiedätte kun lainsäädännöllä yritetään puuttua ja puututaan työehtosopimuksissa sovittuihin asioihin se tarkoittaa sitä että jos katsomme asiaa jollain tavalla työnantajan näkökulmasta työntekijäjärjestöt nostavat asian tapetille ja

on selvää että kun puhutaan kahdentuhannenviidensadan euron vauvarahasta sillä on valtava merkitys etenkin pienille naisvaltaisille yrityksille ja väitän että mitä vähemmän yritys työllistää ja mitä naisvaltaisempi se on sitä suurempi merkitys sillä on voin kertoa teille esimerkin kymmenen ihmisen fysioterapiayrityksestä jolle kävi niin huono tuuri tai niin onnellinen sattuma että kahdeksan työntekijöistä oli yhtaikaa vauvalomalla hyväkuntoinen yritys joutui konkurssiin ei sen takia etteikö asiakkaita olisi ollut vaan sen takia että yksikään yrittäjä ei pysty varautumaan näin yllätyksellisiin äkillisiin ja isoihin kuluihin millään laskentamallilla ja kannattaa muistaa sekin että kun me välillä aina kiistelemme siitä kenen etua ajamme kuka maksaa laskun niin viime kädessä tässäkin asiassa laskun maksavat työntekijät suurimman laskun maksavat ne naiset jotka eivät työllisty ja suurimman maksun maksavat ne naisia työllistävät työnantajat jotka kaikesta huolimatta naisia työllistävät onko reilua ei ole tarvitaanko kokonaisuudistusta no ihan varmasti tarvitaan edustaja mäkelälle haluaisin sanoa kun näette tässä opposition toiminnassa politikoinnin makua että valitettavasti esimerkiksi meillä työelämävaliokunnassa kuultavat asiantuntijat olivat sen verran kriittisiä tätä asiaa kohtaan että tunnen itse politikoivani kun nyt puhun tämän euron vauvarahan puolesta yksikään asiantuntija yksikään asiantuntija ei pitänyt tätä oikeana ratkaisuna meillä oli kaksi yrittäjäjärjestöä jotka pitivät tätä ehkä nieltävänä ratkaisuna mutta toivoivat asiaan kokonaisratkaisua sen sijaan kaikki loput asiantuntijat olivat sitä mieltä että nämä rahat tulisi käyttää johonkin muuhun ja järkevämmin kuten täällä on esitetty kun me puhumme vanhemmuuden vapaiden kokonaisratkaisusta sakn malli on hyvä pohja mutta siinäkin on omat ongelmansa hyvää siinä on nimenomaan se että vanhemmuuden vapaat joustaisivat entistä enemmän ne tarjoaisivat jokaiselle perheelle tukea nykyistä paremmin eri elämänvaiheissa mutta se ei huomioi riittävästi niiden perheiden tarpeita joiden vanhemmat eivät ole työelämässä mukana on hyvin ymmärrettävää että sak laatii mallinsa työntekijöiden näkökulmasta mutta tilanteessa jossa meillä on maassa yli kuusisataatuhatta työikäistä työkykyistä ihmistä työelämän ulkopuolella me tarvitsemme sellaisen mallin joka ottaa huomioon myös heidät

ensinnäkin edustaja järviselle haluaisin todeta kun hän vertasi tätä suomalaista rahoitusjärjestelmää ruotsiin että niin ruotsissa kuin myös pääosassa euroopan unionin maista noin seitsemässätoista euroopan unionin maista

perhevapaiden kulut katetaan pääsääntöisesti työnantajamaksuilla ja ruotsissakin se käytännössä tarkoittaa sitä että palkansaajat eivät siihen osallistu vaan sitten se tarvittava lisärahoitus katetaan verovaroista siltä osin tämä ruotsin malli on erilainen verrattuna suomen malliin suomessa kuitenkin sekä palkansaajat että työnantajat molemmat osallistuvat näihin kustannuksiin

vastaisin sitten edustaja jani mäkelän kysymyksiin ja kriittisiin kannanottoihin kun hän sanoi että me tekisimme vastalauseen ihan tahtomattamme aivan kuten edustaja järvinen totesi niin niin myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa lähestulkoon kaikki asiantuntijat paitsi yrittäjänaiset jos näin voi todeta olivat sitä mieltä sitä mieltä että tämä tarkoitusperä on hyvä mutta esitys on väärä sitä sitä perusteltiin esimerkiksi sillä että tämä ei edistä perhevapaan

tasaisempaa jakautumista ja tämä ei myöskään tue niitä

jotka ovat alle kahdeksankymmenen prosentin työajassa esimerkiksi osa ja kaupan alalla hotelli ja ravitsemusalalla tältä osin tämä koskettaa ainoastaan niitä kokoaikatyössä olevia pysyvässä työsuhteessa olevia naisia tämä ei myöskään

arvoisa herra puhemies todellakaan tämä ei kosketa niitä naisia joilla on alle kahdeksankymmenen prosentin

sitten tämä ei myöskään huomioi silpputyössä olevia ihmisiä ja siltä osin tämä tämä ei ole yhdenvertainen kaikille naisaloille sitten täällä kritisoitiin myös sitä että että tässä ei hyödynnetty riittävästi olemassa olevaa tutkimusta jota meillä suomessakin on elikkä perhevapaat eivät kasaudu erityisesti pieniin naisvaltaisiin yrityksiin ja kustannukset eivät ole organisaatioille eniten ongelmia aiheuttava tekijä niitä useammin ongelmina mainitut avainhenkilöiden poissaolot sijaisten löytäminen työtehtävien uudelleenjärjestely ja sijaisten koulutuskulut eivät ole ykkös ongelma edes pienissä yrityksissä tätä hyvin kuvaavaa oli se että nämä pienet organisaatiot eivät tällä hetkelläkään hae edes näitä korvauksia miten me saisimme sitten nämä yritykset hakemaan näitä korvauksia siinäkin meillä on haasteita sitten nämä epäsuorat kustannukset arvioidaan suuremmaksi ongelmaksi yleisemmin niissä organisaatioissa joissa on vähän kokemusta perhevapaista ja sitten organisaatiot eivät hae näitä korvauksia kuten äsken totesin arvoisa puhemies

ei oikeastaan muuta

puhemies tuossa edustaja järvisen puheenvuorossa oli sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta jota en ihan ymmärtänyt tuli esille että asiantuntijat ja eri järjestöt eivät olisi tästä esityksestä olleet innoissaan mutta sitten kuitenkin siellä käytännön yrityselämässä varsinkin pienissä naisvaltaisissa yrityksissä koettaisiin tämä uudistus käytännössä varsin toimivaksi eli olisiko tässäkin asiassa niin että se viisaus löytyy sieltä kentältä eikä norsunluutorneista hakaniemestä voisiko olla esimerkiksi näin mutta kyllä nyt täytyy ihmetellä tässä tätä sosialidemokraattien valaistumista tällä kaudella oppositiossa ollessaan niiden jakamisessa riittää noin paljon parannettavaa ja korjattavaa hallituksessa kuitenkin ollaan oltu vuosikymmenet edellisessä hallituksessa oli työministerin paikka eikä näitä asioita silloin saatu muutettua nyt puhutaan kuin koko työelämä tasa arvo ongelmineen olisi keksitty tämän kyseisen esityksen käsittelyn yhteydessä näissä valiokunnissa mikä kuulostaa varsin erikoiselta

arvoisa puhemies anteeksi myöhästyminen edellisestä puheenvuorosta en pidä tapanani mutta oli sen verran tärkeä asia voisi sanoa että se edistää varmasti myös tätäkin asiaa joka

järjestelmää niin meillähän nyt korvataan noin seitsemänkymmentä prosenttia niistä kustannuksista joita työnantajalle koituu ja sekin on muuten sosialidemokraattien aika pitkälle rakentama malli ja itse asiassa tuolla istuu yksi entinen ministeri joka on ollut sitä tekemässä ja edistämässä elikkä tuula haatainen

ole helppoja vastauksia ja tässä on nyt sorruttu siihen että etsitään helppoa vastausta monimutkaiseen ongelmaan on aivan ymmärrettävää että yksittäiset yritykset ottavat ilolla vastaan sen että ne saavat riihikuivaa rahaa jostakin käyttötarkoituksesta ilman että niillä on juurikaan velvoitteita ikään kuin sen vaikutuksen aikaansaamiseksi mihin sillä rahalla pyritään työelämä ja ja tasa arvovaliokunnassa kun tästä keskusteltiin ja kuulimme asiantuntijoita niin edustaja järvinen kertoi tämä asiantuntijoiden oli kyllä murskaavaa jos asiantuntijat olisivat saaneet päättää he olisivat hylänneet tämän koko lakiesityksen mutta tästä huolimatta että kritiikki oli kovaa päädyimme kannattamaan tätä lakia tietyillä reunaehdoilla sen takia että tämä kuitenkin on parempi kuin ei yhtään mitään ja tiedämme että tätä rahaa ei tältä hallitukselta olisi saatu toisenlaiseen käyttötarkoitukseen mikä tämänkin tavoitteen näkökulmasta olisi voinut olla parempi esimerkiksi se että olisi

olisi taas jakanut tätä tätä perhevastuuta tasaisemmin ja parantanut sitä kautta naisten työmarkkina asemaa ja sitä eroa mikä miesvaltaisten ja naisvaltaisten työnantajien välillä on mutta itse asiassa se suurin ongelma mikä tähän malliin liittyy on se että työnantaja saa tämän korvauksen vaikka äiti ei koskaan palaisikaan työnantajan palvelukseen elikkä vaikka sille työnantajalle ei aiheutuisi niitä kustannuksia jotka tulevat sairaan lapsen hoivasta ja monesta sellaisesta asiasta joista tässä nyt puhutaan niin siitä huolimatta hän saa tuon korvauksen jolla käy huonompi onni ja jonka työntekijä esimerkiksi jää äitiysvapaalle ja sen jälkeen vanhempainvapaalle ja ehkä kotihoidon tuellekin ja jossakin vaiheessa palaa töihin ja saa joko enemmän sairautta ennen kuin jää äitiyslomalle tai sitten saa sairaan lapsen jonka vuoksi joutuu olemaan paljon pois

osa työnantajista jotka maksavat pientä palkkaa saa ylikompensaation ja ne jotka maksavat isompaa palkkaa kuin tämä korvaus saavat alikompensaation niistä asioita mitä heidän kontollensa tulee ja ylipäätään silloin kun pyritään korvaamaan joitakin kustannuksia olisi kohtuullista että korvattaisiin ikään kuin oikeita kustannuksia niitä mitä aiheutuu eikä vain yleisesti tällaisella yleisellä könttäsummalla mutta tästä kritiikistä huolimatta ei tätä lakia kaataakaan kannata koska tässä menee kuitenkin ehkä yrittäjyyden tukemiseen ehkä joidenkin muiden tarkoitusten perusteella rahaa naisvaltaisille toimialoille mutta kyllä suomi tarvitsee perhevapaauudistuksen ja minusta on surullista että valiokunnassa esimerkiksi meillä ei voitu vaatia perhevapaiden kokonaisuudistusta vaan päädyttiin kummallisiin kiemuroihin joissa sitten todettiin että ehkä se on tarpeen tai ehkä se ei ole tarpeen luulen että jokainen ihminen joka hiukankin ymmärtää työmarkkinoita tietää että se todellakin on tarpeen

monessa puheenvuorossa on tullut esille että on hyvä että jollakin mallilla aloitetaan eihän tämä varmasti mikään täydellinen ole korvaamaan vanhemmuuden kustannuksia mutta itsekin olen sitä mieltä että parempi tämä kuin se että emme mitään tämän asian eteen tekisi on äärimmäisen tärkeää että synnytysiässä olevien nuorten naisten työmarkkina asemaa pystytään parantamaan ja toisaalta sitten naisvaltaisten yritysten kustannustaakkaa tällä tavoin helpottamaan olen myöskin sitä mieltä että pohjimmiltaan kysymys on miesten ja naisten välisistä palkkaeroista ja siitä minkä tähden kustannuksia kertyy sitten enemmän naisvaltaisille aloille koska edelleenkin naiset herkemmin jäävät hoitamaan lapsia kotiinsa toki se on monella myöskin ihan selkeä arvovalinta että näin halutaan tehdä mutta kun on kaikkia sellaisia malleja joissa lähdetään ulkopuolelta sanelemaan että tietty perhevapaa aika kuuluu kuuluu perheen isälle tietty äidille ja näitä ulkoapäin yritetään ohjata niin en en kyllä sellaisesta pidä enkä näe sitä parhaana mahdollisena ratkaisuna tähän asiaan vaan on puututtava siihen asian ytimeen eli siihen että miesten ja naisten välinen palkkaero siellä taustalla on ja sen tähden se perheitten todellinen aito oikea valinnanmahdollisuus

tosiaan muistaa se että meidän suomen mallissa sekä työnantajat työntekijät että myöskin julkinen sektori osallistuvat näihin kustannuksiin ehkä jotenkin voisi sanoa sovellettu ruotsin malli elikkä työnantajien kohdalla olisi tämmöinen yhteinen pooli johon kaikki työnantajat osallistuisivat ja sieltä sitten jaettaisiin näitä kuluja mutta ruotsissa eivät sitten yksityinen ja julkinen puoli vastaavantyyppisesti ole

näitä työnantajakustannuksia tasaava uudistus ollessani hallituksessa vanhasen ensimmäisessä hallituksessa tätä asiaa kovasti käytiin läpi ja selvitettiin tästä tehtiin kokonainen selvitys tutkittiin myös ruotsin mallia ja verrattiin siihen mikä on suomen malli silloin päädyttiin ratkaisuun jossa pystyttiin äitiyspäivärahaa nostamaan yhdeksäänkymmeneen prosenttiin eli nyt se parin kuukauden ajalta maksetaan työnantajalle jos hän tesissä sitten sitten antaa sen kolmen kuukauden palkallisen vapaan sen jälkeen tulee sitten sairauspäivärahaa eli äitiyspäivärahaa ja vanhempainrahaa isälle ja sitä voi jakaa nyt tässä olisi tietysti ollut semmoinen edullisempikin malli että sitä yhdeksänkymmenen prosentin korvausta olisi jatkettu koko sen kolmen kuukauden ajalle

kolmelta kuukaudelta täyttä palkkaa jota he eivät olleet aiemmin saaneet näin ollen sillä kannustettiin työnantajia myös näissä sopimuksissa pääsemään tähän mutta suomessa näistä näistä neuvotellaan rahoittajien kanssa ja on tärkeätä että siinä ovat palkansaajat ja työnantajat mukana selkeyttä systeemiin tarvittaisiin ja kipeästi tarvittaisiin nyt tätä uudistusta jotta saataisiin selkeämpi systeemi ja saataisiin isiä kannustettua pitämään näitä vapaita

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja filatov sanoi vanhemmuuden vapaista nyt jo korvataan seitsemänkymmentä prosenttia niiden lakisääteisistä kuluista mutta pitää huomioida että yleisimpien työehtosopimusten mukaan äidille maksetaan täysi palkka kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta ja tämä kolmenkymmenen prosentin erotus palkasta jää aivan puhtaasti työnantajan maksettavaksi

lapsen hoitokuluista eli ne korvataan yhteisesti juuri niille yrityksille joiden työntekijät lapsia saavat kun sanotte ja tiedän että myöskin thln tutkija sanoo että ongelmat eivät kasaannu pieniin yrityksiin on aivan selvää että eivät raskaudet mitenkään kasaudu pieniin yrityksiin mutta niiden seuraukset kasaantuvat

puhemies itse olen yrittäjiltä kuullut että todellakin tuo summa mikä jää sitten yrittäjän maksettavaksi äitiyden äitiyden takia on noin ja jos tämä kustannus tässä nyt tulee korvattua niin onhan se nyt ilman muuta selvää että se on tasa arvoteko tässä ei ole mukana sairaan lapsen hoitokuluja joita sitten taas esimerkiksi naisyrittäjät ovat ovat usein noihin kustannuksiin mukaan laskeneet elikkä tasa arvo tällä lisääntyy ja pikkasen nyt harmittaa että minusta tätä esitystä nyt on vähän liiankin paljon moitittu tässä on paljon hyvää mutta pitäisi nyt pitää ne puurot ja vellit erillään ja ymmärtää se että tämän esityksen tarkoitus on toinen asia

puhemies kuten täällä on nyt selkeästi tullut esille tätä lakiesitystä ei kummassakaan valiokunnassa ei sosiaali ja terveysvaliokunnassa eikä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa oikeasti yksikään asiantuntija kannattanut erityisen mielenkiintoista oli se etteivät edes yrittäjäjärjestöt nähneet tätä esitystä hyvänä kun olisi kuvitellut että sieltä tulee sitten kannatusta tälle asialle asialle siinä nähtiin joitain hyviä piirteitä mutta myös yrittäjäjärjestöt olisivat toivoneet että ratkaisu tähän ongelmaan olisi ollut jotain muuta kuin tämä tämä mitä hallitus nyt esittää työelämä ja tasa arvovaliokunnassa oli melko yhtenäinen käsitys siitä että perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistaminen on välttämätöntä sillä tämmöiset helpot ja ja yksittäiset ratkaisut eivät sitä perusongelmaa kyllä tule poistamaan olen kyllä sitä mieltä että että se perusongelma on siinä että vanhempainvapaat eivät jakaudu tasaisesti isille ja äideille ja tämän eteen on tehtävä työtä

arvoisa puhemies edustaja filatov toi esiin edellisen hallituksen niitä harvoja hyviä tekoja kun puhuttiin isyysvapaiden järjestelmän selkeyttämisestä oma kokemukseni työelämässä pohjautuu molempiin järjestelmiin eli vanhaan isyysvapaaseen ja uuteen ja se on aivan selvä asia jokaisen näitä kokeneen mielestä että uusi järjestelmä on parempi selkeämpi ja joustavampi aivan kaiken mahdollisen kannalta jopa sen itse tuen hakemisen kannalta nyt kuitenkin tämä politikointi jota tässä asiassa kritisoin tulee esille siinä että näitä naisten tasa arvon nimissä vaadittuja muutoksia joista nyt puhutaan ei tehty viime kaudella kun sekä sdp että perhevapaiden asioissa viime aikoina irtiottoja esittänyt kokoomus olivat hallituksessa ja olisi ollut kaikki valta tehdä ne miksi niistä puhutaan nyt eikä viime kaudella tehty

arvoisa puhemies edustaja mäkelälle viime kaudella lisättiin nimenomaan isäkiintiöitä mikä on se keino jota kaikki asiantuntijat tässäkin tilanteessa suosittelivat ei ihan kannata kyllä mollata edeltäjäänsä ennen kuin ottaa peilin käteen mutta parista asiasta kuulin että edustaja eloranta sanoi että yrittäjien yrittäjien mukaan vanhemmuuden vapaiden kustannukset äidille ovat noin nämä kustannukset tietysti vaihtelevat hyvin paljon riippuen siitä mikä on äidin palkka kuinka paljon sairauspoissaoloja aiheutuu ovatko hänen lapsensa sairaita vai eivät ja niin edelleen kustannukset ovat hyvin venyviä ja ja joustavia mutta yrittäjänaiset on laskenut että esimerkiksi sillä keskimääräisellä suomalaisella palkalla joka on noin kolmetuhattakolmesataa euroa kustannukset saattavat olla keskimäärin

toimenpidealoitteen siitä että suomessa todellakin selvitettäisiin sitä mitkä raskaana olevien naisten poissaoloista aiheutuvat aiheutuvat flunssasta tai käden katkeamisesta ja mitkä itse asiassa raskaudesta ruotsissa on saavutettu tasaisempi hoivavastuu siellä isät pitävät noin kaksikymmentäviisi prosenttia vanhemmuuden vapaista ja siinä on kaksi tekijää toisaalta kiintiöt ja toisaalta yhteisesti korvatut kulut jotka saavat aikaan sen että työnantajat myös kannustavat isiä jäämään vanhemmuuden vapaille mutta kuten sanottu tämä on hyvä askel mutta monimutkaistaa järjestelmää edelleen ja sen takia toivomme ja odotamme kokonaisuudistusta

puhemies ehkä perussuomalaisten logiikalla on vaikea ymmärtää että parantamalla isien asemaa voidaan parantaa äitien asemaa ja nimenomaan isyysvapaan lisääminen on yksi niistä välineistä joilla parannetaan naisten työmarkkina asemaa tämän vuoksi se oli tasa arvoteko niin naisten näkökulmasta kuin miestenkin näkökulmasta toinen joka mahdollistaa yhteisen hoivan on tämä joustava hoitoraha ja se oli oikeastaan voisi sanoa melkeinpä vallankumouksellinen ajatus siinä mielessä että kun meillä moni vanhemmista haluaisi tehdä mieluummin osa aikatyötä tai lyhennettyä työpäivää mutta se se ei ole taloudellisesti mahdollista niin ministeri huovinen joka silloin oli sosiaali ja terveysministerinä teki kyllä todella hyvää työtä tämän asian eteenpäinviemiseksi eli kyllä niitä tekoja tehtiin viime kaudella mutta itse ajattelen sillä tavalla että kun pyritään korvaamaan kustannuksia niin pitäisi ehkä ennemminkin lähteä etsimään ratkaisua tältä tältä pohjalta joka meillä on olemassa ja laajentaa niitä korvausperusteita mihin edustaja järvinenkin tässä viittasi niitä kustannuksia joita me emme nyt tunnista äitiydestä johtuviksi ja niitä kustannuksia joita sitten tässä nykyjärjestelmässä ei kompensoida elikkä laajentamalla sitä kompensaatiopohjaa ja korottamalla kustannustasoa saisimme kustannustehokkaamman mallin joka kohtelisi oikeudenmukaisemmin erilaisia työpaikkoja ja työnantajia yksi asia jonka vielä haluan sanoa joka mielestäni on valuvirhe tässä laissa liittyy tähän adoptioäidin

nimenomaan sen vuoksi että se on biologinen ominaisuus ja siitä seuraa tiettyjä asioita mutta adoptioisä ja adoptioäiti ovat itse asiassa aika lailla samalla viivalla heillä voi kummalla tahansa olla se hoivavastuu koska harvoin imeväisikäisiä lapsia adoptoidaan ja jos adoptoidaankin niin äiti joka ei ole biologisesti lasta synnyttänyt ei häntä myöskään imetä

puhemies todellakin halusin vielä puheenvuoron muistuttaakseni tästä asiasta minkä edustaja järvinen otti esille täällä eduskunnan naisverkosto keräsi nimiä katsottaisiin minkä verran näitä raskaudesta johtuvia poissaoloja on että niitä tilastoitaisiin jotta saataisiin sitten paremmin selville mitkä johtuvat itse asiassa raskaudesta ja mitkä ovat sitten kenties joihinkin muihin asioihin sairauteen liittyviä

biologiselle äidille varattu synnytyksestä johtuva äitiyslomakausi sitten siellä on vanhempainvapaakausi jossa voidaan jakaa tätä tätä hoivavastuuta ja sitten tämä kotihoidon tuki niin tämä on mahdollistanut sen että meillä on mahdollista pitää lapsi pidempään kotona ja osallistua tähän lapsen hoivaan muistan kun euroopan parlamentissa lähdettiin eurooppalaisella lainsäädännöllä tekemään tällaista niin sanottua raskaussuojeludirektiiviä jossa ajatuksena oli se että että kyllä haluaisimme tällaisen pohjoismaisen mallin ja sitä monet monet itä euroopan maat pitivät sellaisena unelmana että sitä kohdin halutaan mutta vakava virhe oli se että siellä lähdettiin sellaisesta mallista että se on se on täysin palkallinen ja sen maksaa työnantaja kokonaisuudessaan se oli aivan selvä että se tyssäsi neuvostoon ja sen takia tässä asiassa ei päästy siellä eteenpäin siinä mielessä

täytyy miettiä miten tätä meidän mallia saadaan entistä parempaan suuntaan kotihoidon tuesta emme kyllä kristillisdemokraatteina halua lähteä lähteä tinkimään mutta sen sijaan

tarvitaan nykyistä parempaa joustavuutta koska työelämäkin on

haluan edustaja järvisen puheenvuoroon liittyen tarkentaa että että kun puhuin tästä näissä ovat kyseessä juuri ne kustannukset jotka tulevat välittömästi äitiyslomaan liittyen ja niissä ei ole mukana laskettuna muun muassa sairaan lapsen hoitokuluja tai niitä sairauslomapoissaoloja joita saattaa ylimääräisenä liittyä liittyä raskauteen tässä on siis kyse siitä mikä jää yrittäjän korvattavaksi sen jälkeen kun hän on muista kustannuksista saanut korvauksen niin kuin edustaja kiljunen sitten taas ensimmäisessä puheenvuorossaan totesi kun oli selvitetty näitä lapsen saamisesta aiheutuvia vaivoja yrittäjälle ne kulut olivat muistaakseni vasta neljäs tai kolmannella sijalla ja siellä todellakin tärkeimpänä oli oli se vaiva siitä mikä oli sijaisen rekrytoinnissa ja sijaisen opettamisessa opastuksessa ja tällaisessa tämän kustannukset eivät olleet olleet siellä kärkipäässä sitten vielä myös asiantuntijakuulemisessa tuli esille että läheskään kaikki yrittäjät eivät niitä korvauksia edes hae että kaikenlaista tähän liittyy mutta todellakin sitä kokonaisuudistusta perhevapaajärjestelmän osalta kaivataan ja toivottavasti saadaan se tänne vielä tällä eduskuntakaudella

arvoisa herra puhemies vanhemmuuden vapaista aiheutuvat kulut vaihtelevat myös kovin paljon aivan pienistä summista todella isoihin summiin riippuen puhtaasti siitä paljonko on äidin palkka kuinka kauan hän on poissa kaikki äi dithän eivät edes pidä äitiyslomaa täysimääräisesti ja riippuen myös isosti siitä minkä työehtosopimuksen alaisina äidit työskentelevät eli jos heillä on käytössään näitä yleisimmin käytössä olevia työehtosopimuksia summat nousevat helposti suuriksi kun yrittäjät maksavat ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta tämän kolmenkymmenen prosentin erotuksen jos taas työehtosopimus on sellainen että sitä ei tarvitse maksaa summat jäävät pienemmiksi sen takia on arvioida yhtään mitään tarkkaa summaa toki yleisiä laskelmia laskelmia tästäkin on edustaja filatov piti hyvän puheenvuoron siitä mitkä ovat tämän ratkaisun ongelmat ja mitkä ovat toisaalta tämän ratkaisun edut olemme tämän esityksen takana siitäkin huolimatta että aika moneen suuntaan joutuu selittämään miksi juuri tällainen ratkaisu on valittu kaikkien muiden ratkaisujen sijaan toivottavaa tietysti on se että jatkossa ja tulevaisuudessa vanhemmuuden kustannuksia ei maksettaisi oletusten perusteella könttänä vaan aidosti niiden kulujen mukaan jotka raskaana olevista ja vauvoja tähän maahan saavista äideistä aiheutuvat silloin saamme taatusti ensinnäkin maahan lisää lapsia ja toisaalta parannettua huomattavasti nuorten naisten työmarkkina

arvoisa puhemies

työnantajalla on näkökanta että työn tekeminen on koko ajan markkinaehtoista että maailma niin kuin sanelee näitä ehtoja siinä ei ole kysymys tasa arvosta vaan ainoastaan siitä onko työnteko kannattavaa jokaiselle työnantajalle työntekijä oli se mies tai nainen nyt kun kun lähdetään hakemaan työmarkkinoilta esimerkiksi naista hedelmällisessä iässä olevaa niin kyllä varmasti siinä mietitään sitä raskausaikaa kyllä se on yksi iso osa siinä

työn tekemisessä jos aletaan lomalla olemaan minä en sitä sano onko se hyvä tai paha mutta se on kustannuskysymys ja tähän täytyy pureutua täällä on varmasti monella viisaampi pää kuin minulla mutta minä ainakin olen nähnyt monta kertaa sen että kun on mies tai nainen siinä työmarkkinoilla niin se raskaus on yksi osatekijä se on pelote naiset ovat monta kertaa ainakin sillä alalla missä minä olen olen ollut paljon

tuottavampia mutta tämä on semmoinen loukku johonka tipautetaan ja se pitää yrittää nyt hallituksen ja valtiovallan korjata sillä tavalla että näitä työpaikkoja syntyy työnantaja ei ole sitä varten tuolla markkinoilla että se työtä teettäisi vaan että se tekee tulosta ja sen kautta syntyy

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia merityösopimuslakia sekä julkisesta työvoima ja ja yrityspalvelusta annettua lakia tässä on oikeastaan kolme kokonaisuutta ensimmäinen on se että pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman niitä perusteita joita meillä tällä hetkellä työsopimuslaissa on jotta voi määräaikaisen työsuhteen solmia toinen kohta liittyy koeajan enimmäispituuteen ja tässä esityksessä siis pidennettäisiin koeaikaa ja kolmas kokonaisuus liittyy siihen että jos työntekijä irtisanotaan taloudellisista taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen niin hänellä on tietty takaisinottovelvollisuusaika eli työnantaja ei voi rekrytoida uutta työvoimaa samankaltaisiin tehtäviin vaan pitää palata tähän vanhaan työntekijään

esityksen katsotaan alentavan työllistämiskynnystä ja rohkaisevan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseen olipa sitten kyse takaisinottovelvollisuudesta tai määräaikaisuudesta tai koeajasta jossa puretaan sitä riskiä mikä liittyy rekrytointiin

että nämä työmarkkinoita joustavoittavat muutokset ja työllistämiskynnystä alentavat uudistukset sekä synnyttävät uusia työpaikkoja ja ovat siinä mielessä oikeansuuntaisia että myös edistävät kansantaloudellista kasvua mutta niiden vaikutuksen määrää on vaikea arvioida ja tästä näkökulmasta valiokunta piti esitystä perusteltuna

pitkäaikaistyöttömien työllistymistä helpotettaisiin valiokunta kannattaa pitkäaikaistyöttömän kanssa tehtävän määräaikaisen työsopimuksen ehtojen helpottamista ja katsoo että se ehkä purkaa niitä pelkoja joita pitkäaikaistyöttömän rekrytoinnissa on mutta se samaan aikaan myös selkiyttää selkiyttää tilannetta välityömarkkinoilla me tiedämme että välityömarkkinoilla työskennellään usein määräaikaisissa työsuhteissa jotka saattavat olla jopa ristiriidassa nykyisen työsopimuslain määräaikaisia työsuhteita koskevien säännösten kanssa ja siksi on perusteltua selkiyttää tätä tilannetta asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen mukaan kävi ilmi että

se työllisyyshyöty joka tulee siitä että sallitaan keveämmin perustein määräaikaiset työsuhteet tulee usein vakituisten työsuhteiden kustannuksella jolloin itse asiassa työllisyysvaikutukset saattavat koko talouden ja työllisyyden tasolla jäädä vähäisiksi eikä ole takeita siitä että työllisyysaste nousee tästä löytyy paljon kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta mutta sellaista tutkimusta jossa nimenomaan pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuutta helpotettaisiin ei ole tehty ja siinä mielessä näiden kahden väliltä ei voi tehdä ihan suoraa yks yhteen johtopäätöstä valiokunta katsoo että pitkäaikaistyöttömien kanssa

vaikutusta tulee suomessa seurata ja selvittää ja katsoa helpottaako se pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja vaikuttaako se kokonaistyöllisyyteen valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen että varsinkin pitkään jatkuessaan työttömyys johtaa helposti myös työttömän henkilön perusteettomaan kielteiseen leimaamiseen ja valiokunta halusi mietinnössään korostaa sitä että työttömien ryhmä on osaamiseltansa hyvin heterogeeninen siellä on ihmisiä joilla on täydellinen työkyky ja osaaminen ja siellä on ihmisiä jotka itse asiassa tosiasiallisesti varmaan kuuluisivat eläkkeelle mutta on tärkeää että vaikka käytetään tällaista erityistä määräaikaista työsuhdetta niin se ei saa johtaa muutoin syrjivään käyttäytymiseen

mistä se pitkäaikaistyöttömyys lasketaan ja mitä tapahtuu jos nämä määräaikaiset työsuhteet ovat pätkäisiä saattaa aiheuttaa tulkintaongelmia ja sen vuoksi on tärkeää että työnantajalla on tieto tästä työntekijän työhistoriasta mutta tässä tullaan taas tietosuojaongelmiin koska se että ihminen on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ei ole julkista tietoa eikä sitä saa antaa kenelle tahansa ja kun hän on erityisesti vielä pitkäaikaistyötön niin tämä ei tee siitä juridisesti vaikeampaa asetelmaa mutta joka tapauksessa se on vielä tietyllä tavalla astetta vaikeampi asia kuin pelkkä työttömyys sen vuoksi korostimme mietinnössä sitä että että ilmoittamisen työnantajalle pitää olla tarkkarajaista elikkä pitää olla vain kyse siitä että silloin työnantaja todella hakee työntekijää ja toisaalta että se pitkäaikaistyötön jonka tiedot työnantajalle annetaan on itse antanut luvan niiden antamiseen ja että tämä työtön on nimenomaan tuohon työtehtävään sovelias elikkä ei saa antaa mitään massarekistereitä tai massalistoja työnantajille tämä on tärkeä asia sen vuoksi että meillä valiokuntakuulemisessa tuli hieman erilaista käsitystä toimeenpanon puolelta siitä miten tätä aiotaan tehdä no sitten tämä koeajan pidentäminen ja sukupuolivaikutusten arviointi tässä nyt oli tehty sukupuolivaikutusten arvioinnit koeajan pidentämisen suhteen ja ne itse asiassa osoittavat että se saattaa jopa suosia naisten työmarkkina asemaa koska äitiysloman ja vanhempainvapaiden jos ne tulevat koeajalle perusteella voidaan pidentää tuota koeaikaa ja katsoa että että ne eivät johda sitten ikäviin seuraamuksiin valiokunta katsoi että tämä koeajan pidentäminen voi madaltaa rekrytointikynnystä mutta halusi korostaa sitä että silloinkin pitää pitää kiinni niistä pelisäännöistä joita irtisanomiseen liittyy jos koeaikana tapahtuu työsuhteen purku elikkä toinen asia mikä nousi valiokunnan kuulemisissa selvästi esiin tämä koeajan pidentäminen ei ole synkronissa sen voi tehdä työnantaja mutta sitä ei voi tehdä työntekijälähtöisesti ja valiokunta halusi korostaa että tämä on asia jonka pitäisi olla tasapainossa molempien osapuolten välillä ja olisi ehkä syytä harkita jatkossa että että myös työntekijä voi tätä koeaikaa pidentää miten haluaa koska silloinhan vastuut ja velvollisuudet niin työnantajalla kuin työntekijälläkin ovat hieman erilaiset

sitten työntekijän takaisinottamisesta se on ehkä se ongelmallisin osuus joka tähän liittyy ja hallituksen esityksessäkin sanotaan että itse asiassa on mahdotonta arvioida onko takaisinottoajan lyhentämisellä todellisia vaikutuksia työllistämiskynnykseen vai ei elikkä tässä ovat ehkä kaikkein heikoimmalla pohjalla esityksessä ehdotetaan että että takaisinottovelvollisuutta lyhennettäisiin yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen mutta jos työsuhde on jatkunut yli vuoden silloin tuo takaisinottovelvollisuus olisi kuusi kuukautta kysehän on siitä että silloin työnantaja ei saa samaan tehtävään valita

tärkeää kiinnittää huomiota siihen että että jos irtisanominen on perusteeton ja jos takaisinottovelvollisuusaika

ja tänä aikana rekrytoidaan samoihin tehtäviin uusia työntekijöitä niin onko tuo irtisanominen silloin ollut perusteltu vai perusteeton tulee aika iso kysymysmerkki tämän asian perään valiokunta korosti sitä että tätäkin asiaa pitäisi jatkossa seurata tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi hylkäysesitys ja yksi vastalause jossa on

arvoisa puhemies

kolmesta eri muutoksesta meillä on erilainen näkökulma eli siitä johtuu tämä varsin pitkä vastalauseemme esityksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä ja lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta kuitenkin asiantuntijakuulemisissa on käynyt ilmi ja osin esityksen perusteluistakin selviää ettei esitettyjen toimenpiteiden vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen ole voitu mitenkään osoittaa ei löydy tutkimusnäyttöä joka tukisi tätä lakiesitystä se mistä on tutkimusnäyttöä on se että esitykset heikentävät irtisanomissuojaa lisäävät työelämän epävarmuutta ja epätasa arvoa sekä jäykistävät työmarkkinoita vähentämällä halukkuutta työpaikanvaihdoksiin hallitus tavoittelee esityksellä myös yritysten kasvuhalukkuuden ja työllisyyden lisäämistä näitä vaikutuksia on selvitetty työsopimuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä koko työsopimuslain vaikutus työllistämiseen todettiin lähes olemattomaksi ja esimerkiksi aiemmat määräaikaisuuksien helpottamiskokeilut täysin vaikutuksettomiksi mikäli positiivisia vaikutuksia ei saada talouteen ja työllisyyteen muutokset tarkoittavat käytännössä vain työelämän epävarmuuden lisääntymistä mikä puolestaan entisestään vähentää ostovoimaa kysyntää ja kilpailukykyä sekä työpaikkoja asiantuntijakuulemisen aikana esimerkiksi stmn työsuojeluosasto on korostanut lakiesitysten vaikutusten seurannan tärkeyttä sillä lakiesitys sisältää heikennyksiä työntekijöiden suojaksi tarkoitettuihin säännöksiin

toteutettavalla seurantatutkimuksella ja tästä esitämme omaa lausumaa arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä neljään kuukauteen työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä kaksitoista vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta esityksessä arvellaan että suurempi vapaus kannustaisi työnantajia solmimaan useammin vakituisia työsuhteita ja että esitys parantaisi etenkin nuorten asemaa työmarkkinoilla suomessa irtisanomissuoja on jo tällä hetkellä heikkoa ja muualla euroopassa käytössä olevia viranomaisten lupia tai yhteistyöelinten kanssa tehtyjä sopimuksia ei edellytetä yleisesti käytössä työsuhteen pituuden mukaan irtisanomisajan palkan lisäksi maksettavia erorahoja ei meillä myöskään tarvitse maksaa näihin menettelyihin verrattuna etusija entisen työn takaisin saamiseen on etuna ja työnantajan velvoitteena todella vaatimaton takaisinottoajan näin määrittävä lyhentäminen ei millään tavoin paranna työllisyyttä mutta käytännössä mitätöi takaisinottovelvollisuuden merkityksen kyseenalaista on myös se miten yrityksen kasvuhalukkuuteen vaikuttaa se että työntekijä voidaan entistä nopeammin korvata uudella varmaa on vain se että esitys helpottaa irtisanomissuojan kiertämistä on myös huomattava että pitkäaikaistyöttömyyden riski on sitä suurempi mitä vanhempi työttömäksi jäävä henkilö on takaisinottovelvollisuusajan lyhentämisellä tätä riskiä kasvatetaan entisestään kun pitkänkin työuran samoissa töissä tehneeltä irtisanotulta viedään mahdollisuus entiseen työhönsä takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen heijastuisi heikennyksenä myös irtisanomisperusteiden arviointiin samalla edellytykset sopia työsuhteiden päättämisestä vähenisivät ja irtisanomisriitojen määrä kasvaisi esityksen valmistelun yhteydessä palkansaajajärjestöt esittivät heikennyksen tasapainottamiseksi että kiellettäisiin irtisanotun työntekijän työn teettäminen takaisinottoaikana paitsi uudella työntekijällä myös muulla työn suorittajalla kuten vuokratyöntekijällä itsensätyöllistäjällä tai alihankkijalla valitettavasti tätä täsmennystä ei tehty vaikka nykytila on kestämätön ja yleisen oikeustajun vastainenkin edellä esitetyistä syistä emme hyväksy takaisinottovelvollisuuden lyhentämistä ja tältä osin esitämme esitystä hylättäväksi arvoisa puhemies hallitus esittää myös koeajan pidentämistä esityksessäkin todetaan että koeajan pituuden vaikutuksista on olemassa hyvin niukalti tutkittua tietoa joten vaikutusten arviointi objektiivisin kriteerein on objektiivisen arvion sijasta esityksen perusteluissa pohdiskellaan monisanaisesti sitä mitä voisi ehkä tapahtua koeajan pidentäminen voi lisätä työntekijöiden kokemaa epävarmuutta joka on yhteydessä työhyvinvointiin koeajan pidentämisen suurimmat negatiiviset vaikutukset kohdistuvat niihin jotka joutuvat käymään läpi useita koeaikoja koeajan pidentymiseen sisältyy myös syrjintää koskevia riskitekijöitä perhevapaiden osalta esitys voi heikentää etenkin määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevien naisten asemaa minkä vuoksi etenkin on tärkeää että esityksen vaikutuksia seurataan

syyn vaatimusta siitä miten merkittävä este työllistymiselle on määräaikaisen työsuhteen perustelun tarve ei ole mitään tutkimukseen perustuvaa tietoa on mahdollista että esitys lisäisi jonkin verran työnantajien kiinnostusta rekrytoida pitkäaikaistyöttömiä

korostua pitkäaikaistyöttömien kohdalla joilla uhka syrjäytymiseen ja elämänhallinnan ongelmiin ovat suurempia koska vakuuttavia perusteluja ehdotukselle ehdotukselle ei ole kyetty esittämään pidämme välttämättömänä että muutos säädetään määräajaksi ja sen vaikutuksia työllistämisen helpottamiseen ja työsopimusten perusteettomaan ketjuttamiseen ketjuttamiseen seurataan

esityksessään hallitus haluaa että olisi mahdollisuus päästä takaisin työelämään hallitus haluaa oikeasti luoda työtä ja työmahdollisuuksia suomalaisille toisin kuin edellinen hallitus vain lupasi ei tietenkään tule yllätyksenä että tämä ei käy oppositiolle tällä kertaa oppositio esittää että pitkäaikaistyötöntä ei saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityisen perustellun syyn vaatimusta koska vaikutusarviot ovat puutteelliset tämä on erikoinen vaatimus siihenkin nähtynä että lakipykälässä kuitenkin on selvä rajaus siitä kuinka pitkään määräaikaisuutta voi voin kertoa vaikutusarvion hyvin lyhyesti huonossa tapauksessa pitkäaikaistyötön ei työllisty tälläkään keinolla hyvässä tapauksessa hän työllistyy ja se on hyvä asia erityisesti tämän pitkäaikaistyöttömän itsensä kannalta joskus tuntuu että näissä vastalauseissa ei ole mukana mitään realismia käytännön työelämässä nämä asiat voivat toimia esimerkiksi niin että työntekijälle tarjotaan eteen sopimus jossa lukee että määräaikaisuus perustuu yhteiseen sopimukseen voi sen sopimuksen olla allekirjoittamatta mutta silloin ei pääse töihin jos sen allekirjoittaa yhteinen sopimus on muodostunut pitäisiköhän näistä realiteeteista olla joku taju ennen kuin näitä esityksiä käy laatimaan kyselytunnilla oppositio oli huolestunut pitkäaikaistyöttömyydestä kuten oikein onkin josko siis peruttaisiin nämä vastalauseet joilla pyritään vain viemään keinoja heidän työllistämisekseen

arvoisa puhemies tähän lakiin sisältyy kolme muutosehdotusta joista helpommin hyväksyttävä ja ja ymmärrettävä että pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta koska kuitenkin tähänkin asiaan liittyy riski siitä että joku yritys voi hyödyntää pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia ketjutettuna ehdotimme tätä määräaikaiseksi näistä kolmesta toinen jonka kanssa on helppo helppo jatkossa elää on koeajan enimmäispituuden pidentäminen kuuteen kuukauteen mielestäni on vaikeaa löytää hyviä perusteluja sille että suomessa työelämässä on kahdenmittaisia koeaikoja meillä on kuuden kuukauden mittaisia koeaikoja ja neljän kuukauden mittaisia koeaikoja ja jatkossa siis vain kuuden kuukauden mittaisia ja sen puoleen tämä on perusteltua vaikkakin vaikkakin on syytä muistaa nyt tämä esitys oikeuttaa vain työnantajan pidentämään koeaikaa tiettyjen poissaolojen perusteella tämä ei täysin vastaa koeajan funktiota ja se on se syy miksi olemme tähänkin ehdottaneet määräaikaisuutta mutta sen sijaan kaikkein vaikein näistä ehdotuksista on ilman muuta takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentäminen neljään kuukauteen se on vaikea monesta syystä jos me ajattelemme eurooppalaista keskiarvoa niin se on noin kuusi kuukautta ja kun euroopan maissa vielä monesti liittyy irtisanomisiin erillinen korvaus joka suomesta puuttuu olisimme toivoneet tätä esitystä johonkin toiseen lakiin jolloin olisi ollut helpompi olla tämän lain

puhemies kristillisdemokraattisessa eduskuntaryhmässä myöskin keskustelimme tästä esityksestä ja katsoimme että tässä esimerkiksi tämä koeajan jatkaminen on sellainen jota me olemme olleet omissa vaaliohjelmissamme ajamassa siinä mielessä kun tänä päivänä niin kuin täällä edustaja järvinenkin totesi näitä eri pituisia koeaikoja on olemassa ja kuitenkin voisi sanoa monen yrityksen kaikkein kaikkein merkittävin investointi on se työntekijä varmasti myöskin työntekijälle on tärkeää tietää että se työpaikka ja se työtehtävä mihin hän on tulossa juuri sellainen joka joka on hänelle mieluisa jolloinka puollamme tätä koeajan pidentämistä sen sijaan toisessa käsittelyssä tulemme jättämään lausumaehdotuksen joka liittyy nimenomaan tähän pitkäaikaistyöttömien määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta tästä niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa sanottu meillä ei ole varsinaisesti mitään tutkimustietoa emme voi tietää miten tämän asian kanssa käy parhaassa tapauksessa ja sitä toivomme ja sen takia tästä emme sitten olleet jättämässä varsinaisesti vastalausetta tämä helpottaisi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä siinä vaiheessa kun ihminen on pitkäaikaistyötön jos on mahdollisuus mahdollisuus työsuhteeseen varmasti se on tervetullut ja ja toivottava mutta koska voi olla pienikin mahdollisuus siihen että saattaa käydä niin että tässä voisi olla jonkunlaisia väärinkäytöksen mahdollisuuksia lähdemme siitä että katsotaan katsotaan tätä asiaa vuoden verran

arvoisa puhemies kun tuo ensimmäinen puheenvuoro oli

silloin kun hallitusohjelma tuli ja nämä esitykset tulivat siinä esiin niin ajattelin että no nyt hallitus sitten rakentaa tällaisen lain joka on nuorempi nätimpi ja halvempi ja että kyseessä on työntekijän vaihtoviikot laki koska siinä olisi hyvin monella välineellä pyritty vastaamaan samaan haasteeseen elikkä tämän rekrytointikynnyksen alentamiseen ja ja kun näitä kaikkia välineitä olisi käytetty samaan aikaan olisi vain lisätty eriarvoisuutta ja epävarmuutta työelämässä kun yhdelläkin välineellä voitaisiin sitä rekrytointikynnystä alentaa mutta sen jälkeen kun määräaikaisten työsuhteiden solmiminen rajattiin pitkäaikaistyöttömiin tämä laki parani merkittävästi tästä epävarmuuden näkökulmasta kuitenkin ongelmallisin kohta on tämä takaisinottovelvollisuus jos me katsomme meidän tämänhetkisiä työttömyystilastoja ja sitä miten eri ikäluokkien työllisyysasteet ovat kehittyneet niin itse asiassa ikääntyneiden työllisyysaste on parantunut oikeastaan vain ja ainoastaan sitä kautta että he ovat onnistuneet pitämään työpaikkansa

niin itse asiassa koulutuskaan ei enää auta työllistymään kun yleensä korkeammin koulutetuilla on paremmat mahdollisuudet työllistyä ja heikommin koulutetuilla heikommat mahdollisuudet niin kun ollaan siellä viidenkymmenenkahdeksan viiva kuudenkymmenen tuolla puolen itse asiassa koulutus inflatoi kokonaan ei ole mitään eroa sillä onko suorittanut pelkän perusasteen tai onko käynyt korkeakoulututkinnon mutta kun ikää on se kuusikymmentä niin työpaikkaa on todella mahdoton löytää

nuorempaan mutta tämä takaisinottovelvollisuus avaa sellaisen pandoran lippaan että itse asiassa on mahdollisuus vaihtaa ikääntynyt työntekijä sairasteleva työntekijä tai sellainen työntekijä jonka kohdalla pelätään työkyvyttömyysriskin laukeavan nuorempaan nätimpään ja halvempaan ja hyvin helpolla sen vuoksi tämä yksi pykälä on hyvin hyvin ongelmallinen itse asiassa tälläkin hetkellä jo meidän takaisinottovelvollisuutemme ikään kuin falskaa elävässä elämässä vaikka se on pitkä niin vuokratyön tai jonkun muun tällaisen vippaskonstin kautta voidaan palkata työntekijöitä jopa täysin samaan tehtävään ja minun mielestäni tämä on meidän kokonaistyöllisyyttämme heikentävä kohta tässä laissa koska ne ikääntyneet työntekijät työllistyvät heikommin heistä todennäköisemmin suurempi osa on aina sinne eläkkeelle asti työttömänä ja eihän se meidän työllisyysastettamme paranna hallituspuolueissa ajatellaan että tämä ikään kuin mahdollistaa sen että voidaan ottaa tuottavampi työntekijä tilalle ja sitä kautta tavallaan yrityksen kilpailukyky paranee ja päästään eteenpäin voi olla että yksittäisen yrityksen kilpailukyky paranee mutta paraneeko kokonaistyöllisyysaste saammeko me osaavampaa työvoimaa työmarkkinoille tätä kautta ja pyrimmekö me nostamaan ylipäätään tuottavuutta tällaisilla keinoilla jotka heikentävät ikääntyneiden ihmisten työllistymistä

julkisuudessa tietoja siitä mikä tämä ikääntyneiden tilanne on ja siinä mielessä tämä on mielestäni hyvin hyvin surullista sen sijaan olen valmis hyväksymään tämän määräaikaisuuden pitkäaikaistyöttömien kohdalla ja olen itsekin sitä aikoinaan omassa selvitysraportissani esittänyt sen vuoksi että välityömarkkinoilla meidän oikeustila on hieman epäselvä sieltä saattaa löytyä väärinkäsityksiä mutta siellä ihmiset eivät riitauta niitä koska he tietävät että se määräaikainen työsuhde on minulle parempi kuin kokoaikainen työttömyys ja siinä mielessä on hyvä sallia tämä mitä käytännössä jo jonkun verran tapahtuu ihan laillisestikin koeajan pidentäminen ei ole hirvittävän suuri riski mutta jos olisi samaan aikaan avattu kaikkien määräaikaiset työsuhteet ja pidennetty koeaikaa niin silloin olisi itse asiassa vastattu kahdella työelämän turvaa heikentävällä lainsäädännöllä samaan asiaan mutta kun hallitus oli valmis työmarkkinajärjestöjen kanssa tehdyn yhteistyön jälkeen rajaamaan tätä määräaikaisuutta se on sen vuoksi parantunut huomattavasti

huonoimmat esimerkit ovat sellaisia joissa täysin samaan työsuhteeseen on ketjutettu saman ihmisen työ yli sata kertaa miettikää millaisessa epävarmuudessa ihmistä silloin pidetään kun työ silppuuntuu tällaisiin pieniin pätkiin kansainvälinen tutkimus osoittaa että yleinen

määräaikaisuuden reunaehtojen heikentäminen tuo ehkä pienen kuherruskuukauden työllisyyteen mutta ajan myötä tuo työllisyyshyöty tulee syödyksi pois ja itse asiassa käy niin että määräaikaisilla korvataan vakituisia työsuhteita ja lisää työllisyyshyötyä tai kansantaloudellista hyötyä ei synny

puhemies harmillista päätöksenteon kannalta on se että samaan lakiuudistukseen pakataan sisään hyvin monenlaisia elementtejä ja ainesosia mikä käytännössä tarkoittaa sitä että vaikka kannatat yhtä mutta vastustat toista niin joudut äänestämään koko lakipakettia vastaan väitän että hallituspuolueiden edustajilla on ihan sama ongelma toiseen suuntaan eli varmasti hallituksessakaan ei näitä kaikkia keinoja ainakaan yhtä voimallisesti kannateta toinen ongelma on se että meille on tulossa käsittelyyn ja osittain jo tullut valtava joukko erilaisia työttömyysturvaa heikentäviä ja lyhentäviä lakiesityksiä omavastuita kasvatetaan työttömyysturvaa heikennetään lyhennetään pitkäaikaistyöttömän tilannetta muutetaan koeaikoja muutetaan ja niin edelleen käytännössä se tekee tästä kokonaisuudesta kohtuullisen vaikean paketin jonka kokonaisvaikutusta ei pysty enää tietämään kukaan kun kuuntelee asiantuntijoita niin osa näistä keinoista on kannatettavia ehkä jopa suositeltavia mutta asiantuntijat hyvin yhteisesti ja yleisesti ovat sitä mieltä että nämä keinot kannattaisi ottaa käyttöön noususuhdanteessa kun työpaikkoja aidosti on tarjolla nyt meillä on kuusisataaviisikymmentätuhatta työikäistä ja työkykyistä ihmistä työelämän ulkopuolella ja töitä aidosti ei ole

puhemies toteaisin vain tässä että kannatan niitä edustaja mäkisalo ropposen esittelemiä vastalauseessa olleita pykälämuutoksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksen taustalla on eu direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta sen mukaan kaikki uudet rakennukset pitää rakentaa lähes nollaenergiataloiksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä ja julkiset rakennukset kahta vuotta aikaisemmin direktiivin taustalla puolestaan ovat ilmastotavoitteet ja se että rakennukset kuluttavat merkittävän osan energiasta suomessa noin neljäkymmentä prosenttia josta lämmitys on noin kaksikymmentäviisi prosenttiyksikköä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on siis yksi tärkeimmistä keinoista suojella ilmastoa ympäristövaliokunta muistuttaa lisäksi että päästövähennykset tulevat jatkossa kiristymään jotta pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet kyettäisiin toteuttamaan koko maailman hiilidioksidipäästöt tulisi saada nollaan ennen vuosisadan puoltaväliä myös eun tavoitetasoa on tiukennettava tämän asian varsinainen pihvi tullaan säätämään asetuksilla joihin laki antaa valtuudet luonnokset ovat osittain olleet asian käsittelyn tausta aineistona joskin asetusluonnosten vaatimustasoa on lausuntokierroksen jälkeen höllennetty tämä tarkoittaa toisaalta että hallituksen esitys ei tule aiheuttamaan merkittäviä lisäkustannuksia koska jo nyt yleisesti käytössä olevilla ratkaisuilla päästään tavoitteisiin toisaalta se myös tarkoittaa että uudistuksella saavutettavat ympäristöhyödyt pienenevät voi hyvin olla että itse asiassa ilmaisu lähes nollaenergiatalo luo vaikutelman tiukemmista vaatimuksista kuin mitä laki ja asetusluonnos oikeasti tarkoittavat ympäristövaliokunta korostaa rakennusten elinkaaritarkastelua elinkaaren energiankulutukseen vaikuttavat lämmitysenergian lisäksi myös rakennusmateriaalien valmistus itse rakentaminen korjaukset sekä lopulta purku ja kierrätys joiden on yhteensä arvioitu muodostavan kaksikymmentä viiva neljäkymmentäviisi prosenttia uuden kerrostalon hiilijalanjäljestä seinienkin energiatehokkuuteen vaikuttaa lämmön johtumisen ohella myös se miten seinät varaavat lämpöä talojen energiatehokkuuden yhteydessä puhutaan usein kosteusvaurioista selvitysten mukaan hyvä lämmöneristys ei sinänsä lisää eikä aiheuta kosteusvaurioita mutta rakenteista saattaa tulla virheherkempiä

eivät aiheuttaisi vaurioita asukkaiden käyttöopastukseen tulee kiinnittää huomiota samoin kuin siihen että tieto siirtyy esimerkiksi kun asunto myydään nythän tähän ei ole vakiintuneita käytäntöjä valiokunta painottaa että energiatehokkuus ei saa merkitä rakennusten terveellisyydestä tinkimistä se pitää hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella varmistaa huonolle jopa sairastuttavalle sisäilmallehan altistuu yhä edelleen aivan liian iso joukko ihmisiä kodeissa kouluissa ja työpaikoilla näiden sairauksien diagnosoimiseen ja työkyvyttömyyden toteamiseen liittyy ongelmia valiokunta katsoo että sääntelyn tulee olla materiaali ja tekniikkaneutraalia mutta pitää perusteltuna sitä että lämmönjohtavuuden vertailuarvo on hirsirakenteelle helpompi kuin muille seinärakenteille valiokunta kiinnittää huomiota myös perinteisten yksiaineisten rakenteiden ja painovoimaisen ilmanvaihdon osaamiseen nämä ovat edelleen sallittuja ja mahdollisia mutta on huolehdittava myös siitä että tämä tiedetään

energiamuotojen kertoimet säädetään asetuksella fossiilienergialle kerroin on yksi uusiutuvaa energiaa suositaan kertoimella nolla pilkku viidennen kaukolämmön ja sähkön kertoimia lievennetään nykyisiin verrattuna rakennuksissa suoraan käytetty energia kuten tuuli ja aurinkoenergia voidaan laskea suoraan hyväksi eli niiden kerroin on nolla arvoisa puhemies liikennevaliokunnan lausunnon pohjalta ympäristövaliokunta esittää lausumaa siitä että rakennusten energiatehokkuuden parantuessa matkapuhelinverkkojen toimivuus sisätiloissa edelleen taataan sehän on ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta välttämätöntä arvoisa

puhemies aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja satu hassi kun tätä valiokunnan mietintöä esitteli pääosa tästä tästä lain sisällöstä tehdään asetuksin sosialidemokraatit tukevat valiokunnan mietintöä se tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä valiokunnassa mutta ongelmaksi jäi juuri se miten tuohon sisältöön suhtaudumme joka asetuksin tehdään

kuitenkin sääolosuhteet ovat suurin piirtein yhteneväiset eli tässä on yksi syy siihen että katsomme että todella on varaa parantaa myös energiatehokkuutta

siitä syystä esitämme hyväksyttäväksi lausuman eduskunta edellyttää että suomen rakennuskannan energiatehokkuusvaatimusten saavuttamista seurataan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin jos tavoitteet eivät täyty päästövähennystavoitteiden ja rakennuskannan energiatehokkuudelle asetettavien vaatimusten tulee vastata vaativuudeltaan toisiaan ja niiden on aidosti vähennettävä päästöjä rakennuksen koko elinkaaren ajalta itse asiassa oli aika erikoista että valiokunnan

arvoisa

lähes nollarakentamista kohtaan on on aika paljon kritiikkiä ollut ja ja itse osittain myös yhtynyt itse asiassa kritiikki nollarakentamista kohtaan on on erityisesti suomessa kasvanut koko ajan ja mielenkiintoista itse asiassa on sekin että jopa valtiovarainministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö ovat olleet kriittisiä tätä lähes nollarakentamista koskevaa määräyskokonaisuutta ehkä huolen laajuutta kuvaa myös se että ympäristöministeriön lausuntopyyntöön vastasi seitsemänkymmentäviisi eri tahoa vaikka lausuntoa lähes nollarakentamisen määräyksistä pyydettiin viideltäkymmeneltäviideltä taholta

rakennusten energiamääräyksillä ei haeta kannattavia investointeja koska silloin ne syntyisivät ilman pakkoakin vaan ilmastopäästöjen vähentämistä eli ilmastonmuutoksen torjuntaa niin kuin valiokunnan mietinnössäkin todetaan itse aina paikallislehdestä luen talotohtori kailaa joka aika hyvin rakentamisesta tietää niin vanhasta kuin uudestakin hän kirjoitti lehdessä että valitettavasti sairaiden talojen rakentamiselle ei näy loppua kaila jatkoi rakennuttajan pitäisi nyt jo vaatia paperi missä talonrakentaja tai luvan ja määräyksen antava rakennuslautakunta sitoutuu korvaamaan tulevat homekorjaukset ja asukkaiden sairastumiset kova vaatimus ja ja kuvaa hyvin sitä epäuskoa taikka epäluuloa tätä lainsäädäntöä kohtaan kaila lainasi kirjoituksessaan professori matti ollilaa joka on yksi maamme kokeneimmista insinööreistä ollila kirjoitti vuonna kaksituhattaneljätoista rakennuslehdessä ylimitoitettu lämpöeristys pullotiiveys ja koneellinen ilmastointi saattavat olla riski sekä rakennukselle että asukkaiden terveydelle kastepisteen jääminen ylipaksun lämpöeristeen sisään merkitsee kosteuden vähittäistä kulkeutumista ennalta arvaamattomasti ilmiö on hidas mutta hyvin todennäköinen hän kirjoitti koneellinen ilmanvaihto on tarpeeton ja jopa haitallinen kouluissa ja asunnoissa vaatimus sisäilman vaihtamisesta kahden tunnin välein on osoitus laitevalmistajia suosivasta normituksesta jolle ei ole teknistä perustelua talotohtori kaila vetikin asian mielestäni aika kuvaavasti yhteen että nykyisin talojen suunnittelijat ja teollisuus antavat mielellään ymmärtää että normit vaatisivat aina koneellisen ilmanvaihdon ja muoviset höyrysulut

niin sanotusti helpoimman mukaan kaila kirjoitti että edelleen on rakennuslautakuntia ja rakennustarkastajia joiden ammattitaito ei riitä painovoimaisten laskelmien ymmärtämiseen ja silloin helpointa on vaatia sokeasti laitevalmistajien papereita

alusta voimaan tuleva eu direktiivi edellyttää kaikkien uusien rakennusten olevan siis lähes tämä aiheuttaa suuren muutoksen rakennusteollisuudessa toivon että tässä ei edetä hosumalla eikä ainakaan tehdä virheitä hosumalla mielestäni me tarvitsisimme kyllä lisää tutkimustietoa ja lisää myös koulutusta ja tiedotusta ja ja tämä asia on sellainen mikä pitää ottaa äärimmäisen vakavasti emme nimittäin tarvitse enää yhtään uutta homekoulua ja sairaalaa emmekä taloa missä kärsitään huonosta sisäilmasta itse ymmärrän sen että eu direktiivi on meitä velvoittava on toki vaikea ymmärtää sitä että sama vaade on on täällä toteutuksessa kuin kuin niissä maissa joissa ei ole tällaisia lämmönvaihteluja kuin meillä on onneksi vaatimus lähes nollarakentamisesta koskee vain uusia rakennuksia niin kuin tuossa edellä todettiin rakennuskannan osuus energian loppukäytöstä on noin neljäkymmentä prosenttia se on merkittävä tekijä ja tietysti energiaa pitää pyrkiä säästämään niin kuin todetaan valiokunnan mietinnössä suomen ympäristökeskus on selvittänyt vastikään rakennusten energiankulutuksen perusskenaariota vuoteen kaksituhattaviisikymmentä selvityksen mukaan rakennuskannan energiankulutus laskee nykyisillä politiikkatoimilla kolmetoista prosenttia vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaviisikymmentä vaikka rakennuskanta kasvaa kolmekymmentäkahdeksan prosenttia itse toivon että tässä ei tehdä sellaista virhettä että nyt rakennettaisiin lisää hometaloja suomeen toivon että myöhemmin kun tätä lainsäädäntöä arvioidaan minä olen ollut väärässä ja ja tämä direktiivi on ollut oikea ja järkevä arvoisa puhemies itse kannatan siis energiansäästöä siihen esimerkiksi älykkäillä sähköverkoilla pystytään vaikuttamaan myös huonekohtaisilla lämmönsäätelyillä termostaateilla ja monilla muilla aivan lopuksi arvoisa puhemies tänään hallitus on antanut lisää muutosehdotuksia maankäyttö ja rakennuslakiin ja pidän niitä erittäin tervetulleina että meillä rakentamista niin maankäyttöä kaavoitusta kuin itse rakentamistakin helpotetaan ja sujuvoitetaan

arvoisa puhemies edustaja heinonen kiinnitti puheenvuorossaan itse asiassa hyvin paljolti huomiota ihan samoihin asioihin kuin ympäristövaliokunta mietinnössään edustaja heinosen puheenvuoron sävy vain kuulosti toisenlaiselta valiokuntahan muun muassa korostaa että pitää tehdä rakennuksia joiden sisäilma on terveellistä ja myöskin muun muassa sitä että pitää varmistaa perinteisten rakennustapojen rakenteiden ja painovoimaisen ilmanvaihdon osaaminen myös jatkossa ympäristövaliokunta ja sosiaali ja terveysvaliokunta myös joitakin viikkoja sitten järjestivät julkisen asiantuntijakuulemisen näistä sisäilmaongelmaisista taloista ongelmien syistä sairauksista ja ja hoidoista siinä tilaisuudessa ja muissakaan selvityksissä mitä olen nähnyt näiden sisäilmaongelmien syistä itse asiassa paljon syytetty energiatehokkuus mitenkään erityisesti loista suurena ongelmien aiheuttajana vaan pääosin kyse on itse rakentamisen virheistä huolimattomuudesta laiminlyönneistä ja myöskin rakennusten käytössä tapahtuvista virheistä esimerkiksi monissa kouluissa on kysymys siitä että että hyvin yksioikoisesti pannaan ilmastointi pois yöksi ja viikonlopun ajaksi kun nykyaikana olisivat mahdollisia paljon älykkäämmätkin järjestelmät jotka myöskin olisivat energiatehokkaita arvoisa puhemies äsken esittelin valiokunnan puheenjohtajana valiokunnan mietinnön omana henkilökohtaisena näkemyksenäni haluaisin vielä todeta sen että tuen sitä vastalausetta ja pontta jonka edustaja myller esitti enkä pidä kovin hyvänä sitä että hallituksen suunnittelema asetusluonnos voimakkaasti parantaa suoran sähkön ja kaukolämmön kilpailuasemaa uusiutuvaan energiaan verrattuna

arvoisa puhemies kun valiokunnan puheenjohtaja edustaja hassi on paikalla niin itse asiassa unohdin tuosta matkaviestinverkkojen kuuluvuudesta puhua mikä nousi liikenne ja viestintävaliokunnassa vahvasti esille mutta ympäristövaliokunnassa teidän selvityksenne mukaan tästä

sitä että radiosignaalit eivät tulisi seinien läpi voisiko

puhemies nyt tulee kyllä semmoinen tunne että edustaja heinonen ei ole lukenut ympäristövaliokunnan mietintöä koska ympäristövaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan sisältöistä lausumaa eduskunta edellyttää että ympäristöministeriö ja liikenne ja viestintäministeriö laativat yhdessä tarvittavat säädökset siitä että kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta välttämättömien yleisten matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus asuinrakennuksessa varmistetaan rakentamisessa tarkoituksenmukaisella ja rakennuksen energiatehokkuuden ja muut olennaiset tekniset vaatimukset huomioon ottavalla tavalla valtioneuvoston tulee seurata jatkossa matkaviestinverkkojen kuuluvuutta kuuluvuutta sekä rakentamista koskevan sääntelyn ja sen toimeenpanon vaikutuksia matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuuteen ja tarvittaessa

arvoisa puhemies koska äskeinen puheenvuoroni katkesi kesken kahden minuutin aikarajan takia niin siihen vielä lisäisin sen että suomessa on ainakin vuodesta kaksituhattakahdeksan asti rakennettu myöskin niin sanottuja passiivitaloja jotka eivät tarvitse lainkaan erillistä lämmitysjärjestelmää ainakaan minun tiedossani ei ole että nämä talot mitenkään erityisesti loistaisivat

arvoisa herra puhemies pahoittelut ymmärsin väärin väärin tämän eli kun tässä valiokunnan mietinnössä ensin viitataan liikenne ja viestintävaliokuntaan joka tuo näitä asioita esille sitten ympäristövaliokunta toteaa että radiosignaalien kuuluvuusongelma on tunnistettu olemassa oleva ongelma johon hallituksen esityksellä ei ole vaikutusta esitetyt muutokset eivät vaikuta tilanteeseen tähän viittasin ja

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys liittyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmimaan kilpailukykysopimukseen ja sen mukaisesti tässä työnantajan työeläkevakuutusmaksua työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua pienennetään ensi vuoden alusta alkaen ja palkansaajien maksua puolestaan nostetaan jotta tämä työnantajamaksun alennus ei vaarantaisi sosiaaliturvan rahoitusta nyt on niin että voimassa olevan lainsäädännön mukaan päivärahaetuuksien suuruutta laskettaessa ansioista vähennetään ensin kuusikymmentä prosenttia työntekijämaksujen yhteismäärästä ja kun työntekijämaksut ensi vuoden alussa nousevat korotukset pienentäisivät päivärahojen euromäärää koska tarkoituksena ei ole leikata päivärahoja niin etuuslakeja ehdotetaan muutettavaksi niin etteivät maksumuutokset pienennä tai kasvata etuuksia ja valiokunta pitää esitystä kannatettavana samalla tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilakia

nostetaan kolmestakymmenestä päivästä kuuteenkymmeneen päivään vahingon sattumisesta tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti joten valiokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen kaksisataaneljätoista kautta kaksituhattakuusitoista

arvoisa herra puhemies nyt täytyy antaa hallitukselle kiitosta kun on kiitoksen paikka siltä osin kuin tämä koskettaa kilpailukykysopimusta on hyvä että hallitus kompensoi ja huolehtii että palkansaajat eivät tässä menetä toisaalta on myös tämä esitys että maatalousyrittäjän työtapaturma työtapaturma ja ammattitautilakia muutetaan siten että se palvelee ja tukee maatalousyrittäjien mahdollisuutta saada tarvittavat etuutensa kun he hakevat vahinkoilmoituksen kautta tätä itsellään olevaa oikeutta niin todettiin että että

vahinkoilmoituksia

kolmetuhatta joista kuusisataa on ollut myöhässä koska aikataulullisesti ei ole niitä keretty tekemään nyt tästä syystä on erittäin perusteltua että tämä määräaika pitenee kolmestakymmenestä päivästä kuuteenkymmeneen

arvoisa herra puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annettua lakia kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia ja kotouttamisen edistämisestä annettua lakia lastensuojelulakia sekä säilöönotettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköistä annettua lakia tämä esityshän täydentää aiemmin hyväksyttyä lainsäädäntöä jonka perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kansaneläkelaitoksen vastuulle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa lisäksi tähän esitykseen sisältyy joitakin kokonaan uusia säännöksiä tällä ehdotuksella tarkennettaisiin kelan ja kunnan välistä työnjakoa toimeentulotuen hakemiseen ja hakemuksen hakemuksen siirtämiseen liittyen valiokunta kävi tätä perusteellisesti läpi ja ja

hyväksyessään toimeentulotuen toimeenpanoa koskevan uudistuksen valiokunta katsoi että ennen lain voimaantuloa on välttämätöntä olla valmiina toimintamalli jolla asiakkaan saumaton ja kokonaisvaltainen palvelu kelan ja kuntien välisellä yhteistyöllä hoidetaan tämä siis vuoden kaksituhattaneljätoista mietinnöstä jolloin toimeentulotuen siirtämisestä

vasta juuri ennen toimintaprosessien käytännössä käynnistymistä ja tämä tämä muutos tulee varsin viime tingassa samoin valiokunnan mielestä tämä asettaa kelan henkilöstön hyvin haasteelliseen tilanteeseen sillä hakemuksia pitää pystyä ratkaisemaan ja asiakkaita neuvomaan heti vuodenvaihteesta alkaen

lisättäväksi ehdotettua uutta säännöstä jonka mukaan kunta voi myöntää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi poikkeustilanteissa ilman että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on ensin arvioitu ja ratkaistu kelassa näin ollen säädöksellä varmistetaan avunsaanti erityistilanteissa valiokunta käsitteli tätä hakemuksen siirtämistä kuntaan ja kun tämä toimeenpanon siirto koskee vain perustoimeentuloa eli eli toimeentulotukeen liittyviä perusmenoja niin niin toimeentulotukea saavista kuitenkin neljäkymmentä prosenttia hakee myös tätä täydentävää toimeentulotukea jonka toimeenpano jää kuitenkin edelleen sinne kuntiin toimeenpanon siirtoa hyväksyttäessä säädettiin että mikäli hakemuksessa on sellaisia menoja joita ei voida ottaa huomioon perustoimeentulotuessa niin kela siirtää sitten hakemuksen viipymättä toimivaltaiseen kuntaan jotta tämä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki voidaan siellä

aiemmin hyväksyttyä lainsäädäntöä muutettavaksi kuitenkin niin että kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan vain jos asiakas itse tätä erikseen pyytää toimeentulotukea hakiessaan ja päätöksen saatuaan lisäksi edellytetään että että hakija on esittänyt hakemuksessaan muita kuin toimeentulotukilaissa mainittuja menoja eli perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja tällä

ehdotetulla muutoksella nyt rajataan siirrettävien hakemusten määrää siten että kuntaan tulisi siirrettäväksi hakijan pyynnön perusteella vain sellaisia hakemuksia joihin vakiintuneen vakiintuneen oikeus ja myöntämiskäytännön perusteella kunnissa on myönnetty täydentävää toimeentulotukea

täydentävän toimeentulotuen tarve voi liittyä hyvin monenlaisiin erilaisiin tilanteisiin

asiakkaan neuvonnasta ja ohjauksesta myös valiokunta tähän mietintöön halusi kirjata ja ja toteaa että hakemusten siirtoon ehdotettu ratkaisu vähentää hakemusten siirtämistä ja hylkäävien päätösten vaatimaa hallinnollista työtä samoin se turvaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tarkoituksenmukaisen kohdentamisen kunnissa hakemuksen siirtäminen kelasta kuntaan vain asiakkaan omasta pyynnöstä korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja kun siirtäminen kuitenkin vaatii asiakkaan omaa aktiivisuutta niin tämä muutos edellyttää valiokunnan näkemyksen mukaan asiakkaiden aktiivista neuvontaa ja opastusta asiakkaan on hyvin vaikea hahmottaa sitä mitä osaa toimeentulotuesta hänen tulisi hakea kunnasta tässä valiokunta halusi korostaa neuvonnan ja informaation antamisen merkitystä valiokunta korosti myös myös sitä että yhteistyö ja sujuva asiakaspalvelu edellyttävät toimivia ict ratkaisuja valiokunta pitää tärkeänä että uudistuksen täytäntöönpanon alettua kelan ja kunnan yhteistyötä asioiden siirtämiseen liittyvää työnjakoa ja valitun mallin toimivuutta tiiviisti seurataan ja arvioidaan tärkeää on myös että kunnat seuraavat kuinka toimeentulotuen piirissä olevien sosiaalityön sosiaalityön tarve tulee turvatuksi tässä on myös yksityiskohtaiset perustelut muutamiin muutamiin pykälämuutoksiin yhdenteentoista pykälään ja ja siirtymäsäännökseen tulleet tulleet muutokset näin ollen valiokunta esittää että tämä esitys hyväksytään näillä näillä muutoksilla tämä esitys oli yksimielinen

arvoisa herra puhemies kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken totesi tämä on jatketta viime kaudella

toimeentulotuen perusosan

nyt oikeastaan muutama asia jotka haluaisin tässä vielä nostaa esille ensinnäkin toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturva ja sen pitäisi olla väliaikainen ja siihen pitäisi sisältyä tarvittaessa myös sosiaalipalveluita ja sosiaalityötä tukemaan erilaisten elämäntilanteitten selkiyttämistä ja tavoitteita että ihminen pääsee tästä toimeentulotuesta irti eikä päinvastoin

elikkä se edellyttää lähtökohtaisesti edelleen tämän toimeentulotuen viimesijaisuutta ja väliaikaisuutta ja siihen pitäisi kytkeä entistä voimakkaammin ja vahvemmin sosiaalipalveluiden ja tukemisen elementit käytännössä silloin kun ihminen joutuu erinäisistä syistä turvautumaan toimeentulotukeen jos siellä taustalla on myös muita elämänhallintaan liittyviä asioita ne pitäisi pystyä saamaan sieltä pois ja sitä kautta myös purkamaan tätä toimeentulotukiriippuvuutta nyt valitettavasti

tällä kaudella on tehty ja joissa on ensisijaisia etuuksia leikattu

on perusteluna se että nämä esitykset tulevat lisäämään toimeentulotukea ja sitä kautta lisäämään toimeentulotukiriippuvuutta pienituloisuutta köyhyyttä eikä sitä tavoitetta että ihmiset siirtyisivät tästä

elikkä sen takia on todella harmillista se että nyt tämä nykyinen toimintakäytäntö mikä hallituksella on niin niin toimeentulotuesta on tehty yksi normaali pysyvä toimeentulo pienituloisille ihmisille eikä sitä nähdä väliaikaisena toimeentulona eikä sitä nähdä viimesijaisena toimeentulona ja sen takia meidän pitäisi pikemminkin pyrkiä siihen suuntaan että ensisijaisia etuuksia

ne ihmiset jotka ovat syrjäytymisen riskin piirissä eivät häviä kelan ja kuntien välimaastoon ja häviä sitä kautta yhteiskunnan ulkopuolelle tämä koskee ennen kaikkea esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia masentuneita ja ja sitten mahdollisesti uupuneita ihmisiä voimattomia ihmisiä joilla eivät riitä enää resurssit huolehtimaan omasta elämästä jos heidän

pitää löytää semmoisia malleja ja ja tunnisteita että kela osaa näissä tilanteissa ohjata ihmiset sitten myös sen sen kunnan palveluiden piiriin toinen ongelma joka tähän liittyy on se että usein kun ihminen on masentunut ja uupunut vaikka häntä ohjataan palveluiden pariin niin voi olla että ihminen ei ohjaudu sinne vaan hän jää sitten sinne kotiin erilaisten ongelmiensa kanssa tämä osaltaan haastaa sitten kuntien sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaalipalvelut

tästä perustoimeentulotuesta niin toivottavaa olisi että kunnat eivät nyt irtisanoisi näitä ihmisiä vaan lähdettäisiin kunnissa vahvasti kehittämään erilaisia sosiaalipalvelun ja sosiaalityön toimintakäytäntöjä ja sitä kautta vahvistetaan sen kunnan työtä jotta he löytävät ne ihmiset jotka aidosti tarvitsevat sosiaalipalveluita ja sitä kautta tuetaan näitten ihmisten selviytymistä tämä tämä koskettaa ennen kaikkea nuoria pitkäaikaistyöttömiä ehkä jossain määrin myös ikääntyneitä ihmisiä jotka eivät osaa käyttää sähköisiä palveluja sen takia on tärkeätä että että kelan ja kuntien toimeentulotukipalveluita tarjotaan myös ihmisille jotka eivät ole sähköisten palveluiden parissa vaan heitä tuetaan kelan eri yksiköissä tai sosiaalitoimessa yhteispalvelupisteissä myös perustoimeentulotukipapereitten ja ja toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä ne eivät ole yksinkertaisia hakemuksia jos joku on niitä niin se on useamman sivun selvitystyö joka edellyttää monelta ihmiseltä vahvaa osaamista kuten valiokuntamme puheenjohtaja totesi valiokunnan mietinnössä tätä täydentävää toimeentulotukea hakee tällä hetkellä noin neljäkymmentä prosenttia hakijoista ja sitä kautta meidän täytyy myös tunnistaa että erittäin suuri osa ihmisistä hakee täydentävää toimeentulotukea

kela siirtäisi nämä hakemukset suoraan kuntiin niin tämä tulee tarkoittamaan sitä että kelan ja kuntien yhteistyön pitää olla saumatonta ja laadukasta tämän takia on erittäin tärkeätä että tätä kokonaisuudistusta seurataan nimenomaan näitten asiakkaitten kannalta ja palveluiden kehittämisen kannalta että ihmiset saavat kelassa hyvää ohjausta ja neuvontaa tähän perustoimeentulotuen hakemiseen mutta myös että kunnissa aidosti vahvistetaan sosiaalityötä ja täydentävien palveluitten mahdollisuuksia

arvoisa puhemies tämä työntekijän muutosturvaa irtisanomistilanteessa laajentava lakiesitys on osa työmarkkinajärjestöjen keskenään neuvottelemaa kilpailukykysopimusta ja samalla osoitus työntekijäpuolen kilpailukykysopimuksen myötä saavuttamista eduista tämän lakiesityksen mukaan työnantajan jonka palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään kolmekymmentä henkilöä on tarjottava tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanotuille työntekijöilleen mahdollisuutta osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen mikäli irtisanotun henkilön työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta koulutus tai valmennus on verovapaa etu sen saajalle ja kyseinen muutosturvan laajennus parantaa irtisanottujen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja siten heidän edellytyksiään päästä uudelleen mukaan työmarkkinoille vastaavien ehtojen toteutuessa irtisanotuille tarjotaan myös mahdollisuutta käyttää työterveyshuollon palveluja puolen vuoden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä lukien elleivät he työllisty uudelleen kyseisen ajanjakson aikana tällä lakimuutoksella pyritään tukemaan irtisanottujen työ ja toimintakykyä ja siten edistämään heidän heidän mahdollisuuksiaan työllistyä pikaisesti arvoisa puhemies on hyvä että tämä osa kilpailukykysopimusta voidaan viedä eteenpäin ja laeiksi laeiksi valiokunnan yksimielisen mietinnön ja tuen turvin